arvoisa puhemies viina on viisasten juoma alkoholilakia uudistetaan jotta voisimme välttää viinan kiroja mutta myös edistää vastuullisesti suomalaisten työllisyyttä ja yrittäjyyttä ja edistää uudistuvaa kotimaista ruoka ja juomakulttuuria on toivoa antavaa että tytöistä ja pojista polvi paranee suomalaisten nuorten humalahakuinen juominen on merkittävästi vähentynyt vakava tosiasia kuitenkin on että viina on suurimpia kansanterveydellisiä ongelmiamme alkoholin haittoja on kitkettävä kahta kautta ensinnäkin edistämällä viisaampaa ja ja vastuullisempaa juomakulttuuria ja toisaalta vahvistamalla niitä toimia joilla ennaltaehkäistään ja puututaan vaikuttavasti alkoholinkäytön haittoihin varapuheenjohtaja heikkinen ansiokkaasti täällä esitteli sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön ja tässä totean että yhdyn muutamalla prosentilla promillella tai aika vahvastikin siihen huoleen että tämä mietintö on tullut myöhässä osasyy on varmasti eduskunnan historialliset tietojärjestelmät mutta kun asiaa nyt viedään eteenpäin niin jatkan jatkan puheenvuoroani ja ja totean että hallituksen esityksessä yksi keskeinen muutos nykytilaan on se että vähittäiskaupassa myytäisiin jatkossa kaikkia enintään viisi tilavuusprosenttia alkoholia sisältäviä alkoholijuomia mutta koska tämä osa hallituksen esityksestä jäi sosiaali ja terveysvaliokunnassa vähemmistöön olemme jättäneet vastalauseen jotta hallituksen yksimielisesti sopima tavoite maltillisesta tilavuusprosentin nostosta toteutuisi eli tuossa vastalauseessa yhteen yhdytään muilta osin sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöön paitsi siltä osin että halutaan toteuttaa tuo tilavuusprosentin korotus toteutettavaksi hallituksen esityksen mukaisesti nolla pilkku kahdeksalla prosenttiyksiköllä eli

perusteluna totean että alkoholilain uudistuksessa on otettava huomioon myös se kuinka lainsäädäntö saadaan paremmin tukemaan ihmisten muuttuvia kulutustottumuksia on tärkeää tukea juomakulttuurin positiivista muutosta esimerkiksi alkon väkevistä miedompiin juomiin ja sitä että ihmiset ovat laatutietoisempia ja erityisen myönteisesti tuo kulttuuri näkyy nuoremmissa ikäluokissa humalassa olo ei ole enää rehvastelun aihe vaan se on noloa

kiitos puhemies olin juuri toteamassa että on aika uskaltaa ottaa tämä pieni askel eli vahvuuden korotus maltillisesti nolla kahdeksan prosenttiyksikköä tuo siirtää painopistettä kotimaan jakelukanavissa alkosta päivittäistavarakauppaan ja muihin vähittäismyyntikanaviin sekä leikkaa leikkaa matkustajatuontia vahvuusrajan maltillisen noston on arvioitu vähentävän erityisesti mietojen alkoholijuomien rajakauppaa tämä yhdistettynä kotimaisen elinkeinotoiminnan toimintaedellytysten parantamiseen lisää suomen saamia verotuloja eli tämä kitkee sitä epätervettä tilannetta jossa saamme alkoholihaitat kotimaahan mutta verot menevät naapuriin tällä hetkellä matkustajatuonti on volyymiltaan jo suurempi kuin koko kotimaan ravintola anniskelu yhteensä ongelma on merkittävä jokainen viron tuominen on pois kotimaan työstä ja verokertymästä tilavuusprosenttirajan nostolla on myös positiivisia talous ja työllisyysvaikutuksia tuosta valikoimien laajentamisesta hyötyisivät kaupan alan toimijoista kaikkein eniten haja asutusalueiden pienet kaupat jotka ovat menettäneet kilpailuetuaan monien viimeaikaisten uudistusten tai ehkä tuon kauppojen aukioloajan vapautumisen myötä ja ja kannattavuusrajalla sinnittelevistä kyläkaupoista moni voisi uudistuksen mahdollistaman valikoimalisäyksen myötä jatkaa toimintaansa ja näin ollen sitten sieltä läheltä saisi miedompia ja niitä väkeviä ehkä kauempana olevasta alkosta eli kannattamalla vastalausetta yksi kannatatte hallituksen yksimielistä huolella valmisteltua alkoholilakiuudistusta arvoisa puhemies tänään valmistuneessa mietinnössä valiokuntamme toteaa alkoholilain uudistuksen vähentävän norminpurulla säätelytaakkaa erityisesti ravintolaelinkeinolta lupajärjestelmän keventäminen helpottaa yritystoiminnan aloittamista ja ja toimintaedellytyksiä

pitkään odotettu asia on se että pienpanimoille sallitaan suoramyyntioikeudet ilman elintarvikekylkiäisiä eli kioskikikkailusta päästään nämä ovat pieniä mutta tärkeitä asioita kun me haluamme myöskin edistää vastuullisesti matkailu ja ravintola alaa suomessa siinä on mittavia mahdollisuuksia edistää työllisyyttä arvoisa puhemies kauan odotettu alkoholilainsäädännön kokonaisuudistus jäi valitettavasti niin kuin moni uudistus tekemättä viime hallituskaudella puolitiehen osoitus tämän hallituskokoonpanon toimintakykyisyydestä on taas se että tämäkin uudistus etenee arvoisa puhemies alkoholi ei kuulu lapsille alkoholi ei sovi myöskään päiväkotien ja koulujen pihoille ja sosiaali ja terveysvaliokunta esittää lausumaa joka edellyttää hallituksen selvittävän mahdollisuuden säätää kunnille oikeuden erityisin perustein rajoittaa alkoholin nauttimista yleisillä paikoilla kuten päiväkotien ja koulujen pihoilla eli tässä lausumassa

esillä pitämäni ajatus tupakkalain hengen tuomisesta myöskin järjestyslakiin ja toivon että ministeri ja hallitus voisivat tätä ajatusta viedä eteenpäin me tiedämme että valitettavasti monen päiväkodin aamut alkavat lasinsirpaleiden ja tyhjien tölkkien keräämisellä ja tämä kiellon mahdollisuus on tervetullut helpotus päiväkoteihin ja mikä olennaista se on vahva viesti nuorten alkoholittoman vapaa ajan puolesta toivon että tämä menee eteenpäin toinen toive ministerille on se että voisimme pohtia sitä kun alko tekee hyvää vastuullista politiikkaa voisiko alko tehdä vielä enemmän eli kun alkon yhtiökokoushan päättää siitä määrästä mitä voimavaroja laitetaan tähän työhön niin olisiko ministeri valmis viestittämään että voimavaroja lisättäisiin niin että alko voisi tehdä tuota omaa hyvää työtänsä entistä vahvemmin ja ihan lopuksi arvoisa puhemies kun aika näyttää ylittyvän totean että sipilän hallitus on vahvasti sitoutunut kitkemään alkoholiin liittyviä haittoja yksi esimerkki siitä on että päihdeäitien palvelut saivat vihdoin rahat seitsemän kertaa eduskunta lisäsi rahoja ja edellytti että tämä asia laitetaan kuntoon kiitos kiitos valtiovarainministeri petteri orpolle hän laittoi tämänkin asian kuntoon siitä lämpimät kiitokset on tärkeää että jokainen äiti jolla on alkoholi tai päihdeongelmia saa sen avun ja palvelut mitä tarvitsee se on lasten etu ennen kaikkea

arvoisa puhemies eduskunnassa on keskusteltu koko syksyn aiheesta joka on meille entuudestaankin hyvin tuttu alkoholi on osa suomalaisten arkea ja juhlaa hyvässä ja pahassa tiedämme ne hyvätkin puolet mutta alkoholilain kokonaisuudistusta on käsitelty perusteellisesti täällä kaikkiaan kuudessa valiokunnassa ja uudistus on nyt eduskunnan päätettävänä yhdestä syystä meidän päätöksentekijöiden tehtävänä on edistää väestön terveyttä ja vähentää alkoholin käyttäjille muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja kroonisten alkoholisairauksien tilastot rattijuopumustilastot väkivaltatilastot lastensuojelutilastot ja erilaiset viestit sosiaali ja terveydenhuollon kentiltä kertovat surullista kieltä kaikkien näiden haittojen ja ongelmien vähentäminen on täysistunnon käsiteltäväksi tulevan alkoholilain tarkoitus meillä säilyy hyvät kollegat tämänkin uudistuksen myötä vahvasti säännelty alkoholikulttuuri laki ei tietenkään ole ainoa keino jolla yhteiskunnallisia ongelmia vähennetään eikä alkoholiongelmia poisteta maailmasta millään keinolla kokonaan kysymys on siitä että ongelmia vähennetään niillä keinoilla joilla se on mahdollista ja että voisimme käyttää niitä keinoja joita meillä on kaikkein tehokkainta on kun useat keinot ovat käytössä yhtä aikaa lainsäädäntö verotus ehkäisevä päihdetyö varhainen puuttuminen ongelmiin vaikkapa suomalaisessa työelämässä sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden tuki laajalla rintamalla

on siis kuten nykyisinkin ehkäistä alkoholin aiheuttamia haittoja tätä tarkoitusta varten alkoholin myynti perustuu edelleen siihen että eduskunta valtuuttaa valtion omistaman alko oyn huolehtimaan tietyn vahvuisten alkoholijuomien vähittäismyynnistä yk sinoikeudella esityksen perusteluissa todetaan että tämä tapa myydä alkoholijuomia tuottaa vähemmän haittoja kuin se että alkoholijuomia myytäisiin esimerkiksi kaikissa ruokakaupoissa kuten monessa euroopan maassa tapahtuu alkoholilaki perustuu myös edelleen elinkeinolupajärjestelmälle jossa alkoholijuomien valmistus myynti ja anniskeluluvat saadaan lupaviranomaisilta ja toimintaa voidaan näin valvoa kun alkoholilaissa säädetään esimerkiksi myynti ja anniskeluajoista normien purusta huolimatta ja siitä että alaikäiselle tai päihtyneelle ei saa alkoholijuomia myydä näitä säännöksiä voidaan valvoa parhaiten kun viranomaisilla on tarvittavat tiedot myyjistä ja myös keinot puuttua mahdollisiin rikkomuksiin arvoisa puhemies etämyynti on viime päivinä kuohuttanut mieliä laissa siis säädetään että alko on joidenkin alkoholijuomien ainoa myyjä suomessa ja muiden alkoholijuomien myyntiä valvotaan lupajärjestelmällä on täysin loogista että ulkomaalaisia kauppoja koskevat samat säännöt jos ne haluavat myydä alkoholijuomia suomeen nostan kolme asiaa esiin etämyynnistä uuden alkoholilain etämyyntiin liittyvät pykälät ovat käytännössä samat kuin nykyisessä alkoholilaissa lain perustelut ovat aiempaa tiukemmat lakien soveltaminen kuuluu tuomioistuimille ja helsingin hovioikeus on keväällä siis tänä vuonna päättänyt että alkoholijuomien virolainen myyjä joka myi oluitaan viinejään ja väkeviä juomia suomalaisille kuluttajille ja järjesti juomien kuljetuksen oli syyllistynyt lain tulkinnan mukaan tuomioistuimessa luvattomaan myyntiin ja alkoholirikokseen säännökset ovat siis edelleen samat laissa kuin tuon päätöksen aikaan ja lopullisen tuomion tähän kyseiseen tapaukseen antaa aikanaan korkein oikeus meillä on myös eu tuomioistuimen tuomio jonka mukaan suomi saa kieltää edellä mainitun ulkomailta tapahtuvan alkoholikaupan tuo tuomio jätti omaa liikkumavaraa asiaa pyytäneelle helsingin hovioikeudelle eli asiaa ei lopullisesti päätetty luxemburgissa silti tuomio tarkoittaa sitä että minusta on väärin väittää että eun vapaan liikkuvuuden periaate estäisi meitä sinällään eduskunnassa päättämästä asiasta siksi sanon että tosiasia on että säännöksiä tulee selventää perustuslakivaliokunta myös huomautti tästä ja pyysi selkiyttämään ei kuitenkaan tehnyt pontta asiasta keskeneräisyyden vuoksi viitaten aiemmin kertomaani olemme kuitenkin tilanteessa että selkiytystä ei ollut mahdollista tehdä lain voimaantulon selvästi viivästymättä ja eduskunnan tahto selvästi oli että tämä vuosia asia joka on paljon laajempi kuin yksi kysymys etämyynnistä voisi edetä täällä eduskunnassa selvitystyö sääntelyn selkiyttämiseksi aloitetaan kuitenkin heti asetan alkuvuodesta työryhmän jonka tehtävänä on kuten sosiaali ja terveysvaliokunta nyt mietinnössään on ohjeistanut ottaa huomioon kaikki asiaan vaikuttavat seikat selkiyttäminen tulee tehdä siten että se ei vaaranna suomalaisen alkon monopoliasemaa ja tästä on arvoisa puhemies hallituksella yhteinen selkeä kanta arvoisa puhemies kokonaisuudistuksen sisältöä ei ole syytä enää luetella yksityiskohtaisesti täällä on kerrottu monista jotka liittyvät vaikkapa siihen että tilaviinin ja sahdin myynnin rinnalle luodaan oma lupajärjestelmä käsityöläisoluiden myyntiä varten samalla tehdään mahdolliseksi että myös ravintolat saavat jatkossa myydä samoja alkoholijuomia kuin kaupat arvoisa puhemies keskustelussa edellisessä puheenvuorossa esiin noussut järjestyshäiriöiden kitkeminen paikoissa joissa on yleensä koolla paljon lapsia ja ja nuoria on asia joka kuuluu sisäministerin vastuulle vien mielelläni hänelle nämä terveiset ja totean että tuo esittämänne säännös sopisi minulle erinomaisesti nyt

olen halunnut perehtyä asiantuntijakuulemisiin huolella ja ihan aidosti kuulla mitä asiantuntijat meille haluavat sanoa julkisuudessa keskustelu on käynyt pitkälti kauppoihin tulevan prosentin ympärillä mutta tässä on kyse paljon paljon isommasta kokonaisuudesta se mikä minulle on ollut koko ajan hieman vaikeaa on ymmärtää hallituksen esityksen ristiriitaisuudet siinä missä koko alkoholilaki lähtee liikkeelle kansanterveyden näkökulmasta ja alkoholilain tarkoitus on suojella kansalaisiamme etenkin heikommassa heikommassa asemassa olevia alkoholihaitoilta niin

arvoisa puhemies

on myös hyvä että valiokunta on suhtautunut mietinnössään myötämielisesti valtaosin tähän uuteen ja hyvään alkoholilakiin toisaalta arvoisa puhemies aika monissa asioissa valiokunta on sisällyttänyt mietintöönsä hiukan erikoisia linjauksia näkyvin on tietysti vähittäismyynnin tilavuusprosenttiasia jossa hallituspuolueiden yhdessä sopimaa ratkaisua on radikaalisti muutettu valiokunta näyttää myös pitävän valmistustavan vapauttamista ei niin olennaisena haittoja lisäävänä tekijänä jos prosenttiraja pysyy nykyisenä sen sijaan jos tilavuusraja nousee naisille suunnattu markkinointi tekeekin näistä juomasekoituksista aivan toisella tavalla vaarallisia sinänsä mielenkiintoinen logiikka johon todellakin haluaisin valiokunnan jäseniltä hieman selvennystä

herra puhemies alkoholilaki on viimeisiä lakeja jotka ovat vastoin voimassa olevaa perustuslakia miksi siksi että tämän lainsäädännön säätäminen on ollut hankalaa eri hallituksille tässä on kokonaisuus jonka kaikki huomio on keskittynyt yhteen lukuun kahdeksan ja toiseen keskusteluun siitä säilyykö alkon monopoli vai ei ei tämän lain jälkeen alkon monopoli säilyy piste myönnän että tämä laki on tehty enemmän elinkeinopolitiikka kuin terveyspolitiikka edellä mutta se että näin on tehty ei tee tästä laista huonoa täällä on iso joukko asioita joissa esimerkiksi pyritään alkoholin valvotuissa olosuhteissa nauttimisen lisäämiseen kannatan lämpimästi valiokunnan pontta siihen on olemassa pykälätkin tarvittaessa valmiina sisäministeriö säätää julkisilla paikoilla juopottelun vähentämisestä tämä on elinkeinopolitiikkaa enemmän kuin terveyspolitiikkaa mutta tällä mennään nyt eteenpäin

herra puhemies ministeri te selititte tätä etämyyntiasiaa jos minä tilaan tämän lain tultua voimaan tässä muodossa jostakin eu maasta lastin alkoholia syyllistynkö minä rikokseen tietääkö kansalainen tämän lain pohjalta syyllistyykö hän rikokseen vai ei perustuslakivaliokunta lausunnossaan hyvin selkeästi mielestäni toteaa että ei syyllisty miksi pykälään ei kirjoiteta niin selkeästi että tuomioistuimet voivat tulkita tämän ristiriitaisen tilanteen mikä on siihen syy kansalaisen oikeusturva edellyttää että pykälässä on määräykset ja niihin nojaavat tuomioistuinten päätökset ei perusteluihin

herra puhemies olen itse tämän mietinnön kannalla siinä siinä suhteessa että siinä ei olla vapauttamassa alkoista päivittäistavarakauppoihin näitä viisi pilkku viisi prosenttisia alkoholituotteita alun perin on on ollut perustelu tälle esitykselle käsittääkseni tämä matkustajatuonti virosta tuoreiden tilastojen mukaan tämä matkustajatuonti on tällä hetkellä

olutsalkun hintaero verrattuna virossa myytävään a olutsalkkuun on muutama euro enää sen takia ei virosta enää lähdetä olutta rahtaamaan tämä on keskeistä tietää toisaalta on tärkeää tietää että jos alkosta vapautetaan kauppoihin nelosolut sen hinta tulee laskemaan noin neljäkymmentä prosenttia ja sen jälkeen suomessa myytävän kolmosoluen ja nelosoluen hintaero olisi noin kymmenen viiva viisitoista senttiä per tölkki kummankohan siinä vaiheessa kansa valitsee veikkaan että kallistuu neloseen

nopeasti jostain syystä läpi minun parlamentaarinen urani on verraten lyhyt mutta minä uskallan silti sanoa että on aivan ennenkuulumatonta ettei valiokunnassa ollut mahdollisuutta saada kaikkea sitä mahdollista informaatiota asiantuntijoilta jota me olisimme käsittelyssä olevasta asiasta halunneet saada

kansalaisten oikeusturvan kannalta on hyvin ongelmallista että tämän lain perusteluteksti ja pykälät ovat keskenään ristiriidassa ongelma koskee etämyyntiä jota pykälissä ei kielletä vaikka se lain perusteluissa todetaan kielletyksi perustelut ja laki ovat epäselvässä suhteessa keskenään eikä tämä mitenkään mielestäni täytä hyvän lainvalmistelun kriteerejä

tämä oli opposition kanta sosiaali ja terveysvaliokunnassa mutta hallituspuolueiden jäsenet eivät valiokunnassa halunneet selkeyttää pykälää perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla mietinnössä vedotaan kesken olevaan oikeustapaukseen jonka ratkaisulla tulisi siis hallituspuolueiden näkemyksen mukaan ratkaista se miten suomessa alkoholia jatkossa myydään tämä ei ole hyvää lainsäädäntöä sillä suomessa lainsäätäjä päättää mikä on rangaistavaa ja mikä ei oma kantani on kyllä se että eduskunnan ei pidä jäädä odottamaan oikeuden päätöstä vaan eduskunnan tulee säätää laki jonka pohjalta päätös oikeudessa tehdään tämä olisi hyvää lainsäädäntöä

arvoisa puhemies ehdotetun alkoholilain tarkoituksena on on ollut vähentää alkoholipitoisten aineiden kulutusta ja samalla ehkäistä näistä syntyviä yhteiskunnalle aiheuttamia haittoja on myös hyvää byrokratian vähentämistä ja turhat normit on hyvä purkaa ja kulutusta siirtää kodeista ravintoloihin ja valvottuihin ympäristöihin hyvät tavoitteet mutta mitä hallitus tekee hallitus esittää päivittäistavaraliikkeiden alkoholimyynnin prosentin nostamista ja samalla nämä myyntipaikat lisääntyisivät kolmestasadastaviidestäkymmenestä yli viiteentuhanteen ja kulutus lisääntyisi kuusi prosenttia ja siirtyisi takaisin kotisohville missä on logiikka ja vastuu

arvoisa puhemies lainsäätäjän tehtävä on säätää lait sillä tavoin että ne ovat täsmällisesti muotoiltuja eikä jättää tietoisesti jotakin jotakin kohtaa tuomioistuimen tulkittavaksi kun luetaan nyt tätä perustuslakivaliokunnan lausuntoa perustuslakivaliokunta toteaa että jos tarkoituksena on saattaa etämyynti rangaistavaksi tulee siitä säätää perustuslain kahdeksannen pykälän laillisuusperiaatteen täyttävällä rangaistussäännöksellä

tästä esityksestä täytyy sanoa että että tämä on kyllä todella huolestuttavaa tämäkö hallitus jää historiaan sinä joka tulee tuhoamaan alkon monopolin suomesta tulee ajamaan alkon suomesta alas minun mielestä tämä on todella vastuutonta toimintaa minusta on hämmentävää että saliin on tuotu tällainen esitys jossa on näin vahva perustuslakivaliokunnan ukaasi ja sitä ei ole haluttu pistää täytäntöön valiokunnassa eikä ole kirjattu sitä pykälää joka on ilmeisesti tipahtanut jossakin lausuntokierroksen hämäryydessä pois tästä hallituksen

puhemies muutama viikko sitten tässä salissa keskusteltiin kyselytunnilla yli tuhannen sosiaalityöntekijän jättämästä adressista jossa he toivat julki huolensa lastensuojelun niukoista resursseista ja kohtuuttomista asiakasmääristä meillä on nyt käsittelyssä lakiesitys jonka vaikutusarvioissa todetaan että lasten ja perheiden kokemat haitat lisääntyvät ja syvenevät ja sen myötä lastensuojelutoimien tarve ja kustannukset kasvavat tätäkö me todella tässä salissa haluamme alkoholiteollisuuden edun nimissä esimerkiksi ensi ja turvakotien liitto totesi omassa lausunnossaan lakiesityksen olevan vakavasti lapsen edun vastainen arvoisa puhemies minulle politiikka on heikommista huolehtimista on muistettava että alkoholihaitat eivät osu vain alkoholinkäyttäjiin ne osuvat mitä suuremmissa määrin myös sivullisiin esimerkiksi perheenjäseniin ja työyhteisöihin siksi en kannata prosenttirajan nostoa

arvoisa herra puhemies sosiaali ja terveysvaliokunta on tehnyt perusteellista työtä ja esittää tässä aivan oikein että prosentti säilyy ennallaan tälle linjallehan on olemassa vankat kansanterveydelliset ja myös kansantaloudelliset perusteet joista asiantuntijat ovat hyvin yksimielisiä hämmennystä on sen sijaan nyt herättänyt hallituspuolueiden tulipalokiire ja haluttomuus myös selventää esimerkiksi tätä etämyyntikysymystä tähän asiaan liittyy tämä niin sanottu kadonnut pykälä joka hallituksen eräässä versiossa on ollut mukana ja jonka ka toamisesta kukaan ei nyt tunnu täällä ottavan vastuuta ja tällä päätöksellä voi olla hyvin arvaamattomia ja kauaskantoisia seurauksia toivon todella ettei tällaista päätöstä tehdä tässä eduskunnassa aivan vahingossa on syntynyt vaikutelma että osalla hallituspuolueista näyttää olevan suurta hankaluutta päättää onko monopoli järkevä vai ei huolimatta siitä että te olette itse kirjanneet pöytäkirjamerkinnän että te kannatatte monopolin säilyttämistä koettakaa päättää mitä mieltä tästä olette

sanoa suoraan että tällä lakiesityksellä joka nyt on käsittelyssä ei murreta alkon yksinoikeutta vahvempien alkoholijuomien myyntiin myyntiin eli tämä tämä on nyt ainakin kokoomuksen kanta tässä jos ette sitä muutoin usko niin uskokaa sitten jotain muuta mutta tämä ei ole niin kuin tarkoitus sitten toinen toinen virheellinen tieto jota täällä on toistettu on se että että hallituspuolueet olisivat sopineet että tässä äänestyskäyttäytymisessä on vapaat kädet tai tiedotusvälineissäkin on ollut tätä tietoa näin näin ei kuitenkaan ole kahdeskymmenes kuudetta tätä kuluvaa vuotta hallitusryhmien sopimuksessa neuvottelutuloksessa joka on silloin myös julkisuuteen tiedotusvälineille annettu tästä kohdasta lukee että tiedostetaan että joillain edustajilla on ensimmäisessä käsittelyssä vaikeuksia tukea viisi pilkku viisi tuotteiden tuloa vähittäiskauppaan tässä ei mainita mitään vapaista käsistä eikä omastatunnosta mutta tiedostamme tämän

arvoisa puhemies on selvää että tämä hallituksen esitys tulee heikentämään lasten asemaa niissä perheissä joissa alkoholista kärsitään eniten minua huolestuttaa tämä että me emme halua täällä keskustella niistä kärsimyksistä mitä tulee lapsien kohdalle tässä lainsäädännössä sinänsä tämä promillemäärä ei ole oleellista vaan monet muut kohdat tässä lainsäädännössä arvoisa puhemies olisin nostanut esille esimerkiksi sen yhden asian että tässä lainsäädännössä myös alkoholin anniskeluoikeutta ehdotetaan lisättäväksi siten että kuusitoista vuotias voi tarjoilla alkoholia onko tämä hallituksen uusi tapa luoda kesätyöpaikkoja niille opiskelijoille jotka hakevat työpaikkoja vaikkapa siellä pohjanmaalla mistä päin nämä ideat ovat tulleet minun mielestäni kuusitoista vuotias ei ole kypsässä iässä tarjoilemaan alkoholia kello neljään asti aamuyöstä paikassa jossa humalaiset henkilöt puhuvat sitä sun tätä tämmöisiä heikkoja esityksiä täällä on ja ihmettelen miksi näitä ei otettu pois kun te käsittelitte

arvoisa herra puhemies nyt käsissämme on esitys joka on kyllä silminnähden kompromissi mutta siinä on myös paljon hyvää lupabyrokratiaa kevennetään ja käymistaparajoitus poistetaan toisaalta esimerkiksi olutkulttuurin kannalta esitys on mielestäni varsin torso alkoholin vajaan yhden prosenttiyksikön korotus debatointi siitä voiko sellaista kannattaa sen näemme sitten huomenna mutta itse tulen tätä korotusta tarvittaessa kannattamaan alkoholipolitiikka on haastava laji me joudumme tasapainottelemaan vapauksien ja toisaalta terveyden edistämisen välimaastossa ja me tiedostamme kaikki että alkoholista on haittoja tässä yhteiskunnassa toisaalta tässä tasapainoillaan myös muiden intressien kautta lähtisin siitä että alkoholihaittoja kannattaa rajoittaa tehokkain mutta valikoiduin keinoin esimerkiksi juomista ohjaavalla verotuksella tehokkaalla ja tiukalla ikärajavalvonnalla terveydenhuollon varhaisella puuttumisella ja toivottavasti jatkossa myös yhteistyöllä naapurimaiden kanssa muun muassa verotuksessa silti katson että tätä esitystä voi kannattaa

alkoholilain tarkoitus on kansanterveyden edistäminen ja lastensuojelullinen näkökulma tähän velvoittaa myös meidän perustuslakimme kysyisinkin nyt kokoomuksen edustajilta millä ihmeen mandaatilla te toimitte kansalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi jos esimerkiksi näitä prosenttirajoja ollaan joka kioskiin nostamassa toinen asia minkä haluaisin nostaa esiin tämän talon pitäisi olla maan korkein lakia säätävä elin ja kuinka tästä talosta voi lähteä lakiesitystä jonka pykälät ja perustelut ovat ristiriidassa meidän perustuslakivaliokunta niin kuin myös lakivaliokunta on antanut selkeän lausunnon jossa on nostanut esiin tämän ristiriidan perustuslakivaliokunta on myös velvoittanut sen ristiriidan poistamaan tai jos sitä ei tehdä niin perustelemaan mitään näistä toimista ei ole tehty mitenkä te perustelette että korkeimmasta lainsäädäntöelimestä lähtee näin epämääräistä lakiesitystä ei todellakaan kestä päivänvaloa
puhemies usein peräänkuulutetaan sitä että päätöksenteossa pitää kuunnella ja ottaa huomioon asiantuntijat nyt meillä edustajilla on todella mahdollisuus tehdä se asiantuntijat ovat laajasti todenneet että päivittäistavarakaupassa myytävän alkoholin vahvuuden nostaminen on haitallista kansanterveyden ja kansantalouden kannalta alkoholin kulutuksen sitä kautta alkoholihaittojen arvioidaan nousevan se on haitallista terveydelle ja aiheuttaa viranomaiskustannuksia se myös aiheuttaa sosiaalisia haittoja ja menetettyjä työtunteja kaupalle ja alkoholiteollisuudelle aiheutuvat positiiviset vaikutukset ovat haittoihin nähden pieniä

arvoisa puhemies tämä hallituksen esitys sisältää minusta monia hyviä puolia ja ominaisuuksia jotka liittyvät ravintolakäytön byrokratian purkamiseen sillä ne ovat omiaan ohjaamaan sitä alkoholinkäyttöä tuonne ravintoloihin ja valvottuihin olosuhteisiin mutta sitten tämä sisältää kyllä lain tavoitteeseenkin liittyen ristiriitaisia esityksiä ja tietenkin se keskeinen niistä on se että tässä esitetään että tuota tilavuusprosenttia nostetaan viiteen pilkku viiteen vähittäiskaupassa minusta tämän osalta sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö on erinomainen siinä on erittäin hyvin analysoitu niitä ongelmia mitä tämä sisältää itse näkisin että olisi kyllä erittäin tärkeää että jokainen edustaja voisi tästä päättäessään kuunnella sekä sydäntään että järkeä minulle sydän sanoo että ei enää yhtään alkoholikuolemia ja ongelmia tähän suomeen kotimaahan ja järki sanoo että ei enää yhtään alkoholista aiheutuvia lisäkustannuksia sen takia olen valiokunnan mietinnön kannalla

arvoisa puhemies en kannata prosenttirajan nostamista aivan kuten valiokunta on linjannut tässä salissa on edistettävä väestön terveyttä ihan niin kuin perustuslaki meiltä edellyttää mielestäni on järkevää kuunnella asiantuntijoita esimerkiksi arja rimpelä joka on kansanterveystieteen professori tampereen yliopistossa on lausunut valiokunnalle muun muassa alkoholin saatavuuden helpottaminen lisää alaikäisten alkoholinkäyttö ja humalajuominen ovat vähentyneet suomessa vuosituhannen alusta nyt väheneminen on pysähtynyt ja lainmuutos aiheuttaisi alkoholinkäytön kääntymisen kasvuun rimpelä kertoo lausunnossaan myöskin sen että hallituksen esityksen toteutuminen lisäisi koulutusryhmien välisiä terveys ja hyvinvointieroja alkoholinkäytön ja humalajuomisen lisääntyessä heikommista lähtökohdista tulevien nuorten syrjäytymisriski kasvaisi

arvoisa herra puhemies puhun elinkeinon näkökulmasta talousvaliokunta minun mielestäni teki hyvää lausuntoa siinä kun se katsoi myöskin elinkeinon näkökulmasta tätä alkoholikysymystä sosiaali ja terveysvaliokunnan puolella oli muutamia todella hyviä uudistuksia esimerkiksi matkailuelinkeinon puolella sellainen uudistus ettei tarvitse aina etukäteen varmistaa missä esimerkiksi saksalaiselle matkailijalle voi lapin kairassa tarjota jägermeisteria tai vastaavaa kuulostaa aika hassulta jos tarkastajat ovat eri puolilla lappia jatkuvasti katsomassa

arvoisa puhemies tätä keskustelua kun kuuntelee niin tämän alkoholilain jälkeen kyllä eniten alkaa nyt hämmentää kysymys omantunnonvapaudesta kun keskusta täällä monen edustajan suulla on sitä mieltä että heillä on omantunnonvapaus ja kokoomus vastaavasti on sitä mieltä että tämmöisestä ei ole sovittu tässä vain jää kysymään onko niin että tässäkin asiassa nyt kokoomus vie keskustaa kuin litran tuoppia siltä vähän pahasti näyttää mutta nyt kun hallitus on sitten haluamassa viedä tämän alkoholilain tällaisenaan eteenpäin ja on oletettavaa että tästä myös monia haittoja tulee jäämme kyllä odottamaan että sitten vastataan myös niihin resurssitarpeisiin mitä tämä aiheuttaa niin sosiaali ja terveydenhuollossa kuin vaikkapa poliisipuolella tässä ihan odotetaan että hallitus varmaan tuo sitten seuraavassa lisätalousarvioesityksessä määrärahat sadalleseitsemällekymmenelle lisäpoliisille

ne jotka ovat propagoineet tätä alkoholin vähittäismyynnin prosenttirajan korotusta sanovat että nolla pilkku kahdeksan prosenttia on vähän oikeasti asia on aivan niin kuin edustaja pekka puska sanoi se on seitsemäntoista prosentin korotus nykyiseen rajaan se tarkoittaa sitä että alkoholin määrän jonka nyt saa kuusi pulloa juomalla saisi sitten tulevaisuudessa juomalla viisi samankokoista pulloa tämä on iso korotus ja olen oikein iloinen siitä että valiokunta on ottanut vastuullisen linjan ja

että se vähentää meidän kykyämme rahoittaa hyvinvointivaltiota ja lisää sekä sosiaali ja terveystoimen että poliisin kustannuksia
ja tähän vaiheeseen debattia myönnän vielä seuraavat puheenvuorot edustajille östman puska sarkomaa ja heinäluoma sen jälkeen ministerin vastaus

alkoholilain ensimmäisessä pykälässä on selkeä ilmaisu alkoholilain tarkoituksena on vähentää alkoholipitoisten aineiden kulutusta rajoittamalla ja valvomalla rajoittamalla ja valvomalla no minäkin iloitsen siitä että valiokunta on pysynyt siinä että että prosenttiraja pidettäisiin nykyisellään eikä lähdettäisi korottamaan niin kuin eräät hallituspuolueitten edustajat ovat ovat ajaneet kokoomuslaiset vakuuttavat että hallituksen tarkoitus ei ole murtaa alkon monopolia ja että se ei tule murtumaan muistakaa nyt neljästoista joulukuuta väitettiin näin se tulee murtumaan ja tämä katastrofi tulee olemaan vähintään yhtä iso kuin sote uudistus ellei sote uudistukseen saada uudistusta etämyynnin salliminen tarkoittaisi monopolituotteille rinnakkaista vähittäismyyntikanavaa sekä lopulta alkon monopolin purkamista muistakaa tämä

etämyynnistä keskustan yksiselitteinen kanta on se että etämyynti on kielletty ja tämän on eu oikeus vahvistanut edustaja kankaanniemelle on erotettava etämyynti ja etäosto etämyynti on sitä että ulkomaiset kaupat myyvät vahvoja juomia suomeen ja kuljettavat ne suomeen ja jos se sallittaisiin suomalaisille kaupoillekin pitäisi sallia sen sijaan etäosto on sitä että me voimme kaikki mennä ulkomaille ostaa sieltä kuljettaa ne tavarat tai jollain muulla tavalla järjestää asian tämä on se ero

arvoisa puhemies oppositio on täällä väittänyt että etämyynti olisi epäselvä mielestäni on täysin selvää että oppositio on siinä oikeassa totesin että oppositio on siinä täysin oikeassa ja samaa mieltä ovat myöskin hallituspuolueet perustuslakivaliokunta aivan oikein totesi että etämyynnin tila on epäselvä tähän yhtyy myöskin sosiaali ja terveysvaliokunta se on täysin selvää täysin selvää on myöskin se että me linjaamme niin kuten perustuslakivaliokunta edellytti että tarvitaan toimia tila täytyy selkeyttää ja mielestäni ministeri täysin selvänä korjaan selvästi totesi että että tätä selkeytetään ja koska meillä on erittäin selväsanainen ministeri toivon että hän vielä kerran toteaa että hän on luvannut että hän viivytyksettä perustaa työryhmän ja ja tämä asia selkeytetään siitä ei ole yhtään kysymystä mutta toivon että ministeri tämän kerran vielä selkeyttää

arvoisa puhemies on pakko

tämä on täysin poikkeuksellinen siihen nähden miten me yleensä asioita käsittelemme valiokunnan kaksisataa sivuinen mietintö on valmistunut tänään ja se on saatu hetki sitten edustajille jakoon ja edellytetään että ne jotka eivät olleet valiokunnassa pystyisivät paneutumaan tähän asiaan sehän on mahdotonta joudun ihmettelemään mitä tässä oikein pelätään kun tätä pitää yön pimeydessä ajaa eteenpäin tällaisella kiireellä mitä tässä pelätään sitten etämyynti on tullut täysin selväksi tähän asti sanotusta että tämä lakiehdotus ei kiellä etämyyntiä perustuslakivaliokunta sanoo yksiselitteisesti että jos etämyynti halutaan kieltää se pitää sanoa laissa tätä ei hoideta arvoisa hallitus julkilausumilla vaan lain pykälillä jos niitä ei ole sadat ja tuhannet yrittäjät eivät tiedä mitä he voivat tehdä eivät myöskään kuluttajat
ministeri saarikko kolme minuuttia

arvoisa puhemies toivon että antamanne aika riittää ja rohkenen nyt jo pyytää että saisin käydä tämän etämyyntiasian siltä osin perusteellisesti läpi että nykytila ja hallituksen tahtotila tulisivat riittävän selviksi koska tunnistan aiheen äärellä

tosiasiallinen arvioni myös on että huoli edustajilla on aivan oikea mutta samalla myös totean että valmistelu pitää tehdä huolella haluan myös rohkaista eduskuntaa sen asian yli katsomiseen että nyt kaikki tuntuu monimutkaiselta ja ilmeisen riitaiselta kun keskustelua kuuntelee sillä siitä asiasta voimme olla ylpeitä että alkoholilain kokonaisuudistus monen vaalikauden jälkeen vihdoin on tässä pisteessä ja saamme muutoksen lakiin joka on tietyiltä osin jopa perustuslain vastainen ei siis liittyen näihin kysymyksiin joita nyt tänään täällä on puitu vaan laki on auttamattomasti vanhentunut mutta sitten arvoisa puhemies etämyynnistä vielä muutama huomio kysymys on ensinnäkin siitä että me olemme antaneet eduskunnassa tiettyjen alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeuden alkolle ja kun suomalaiset kaupat eivät saa kilpailla alkon kanssa sanotaan nyt vaikka liköörin tai viskin myynnillä on aika loogista etteivät ulkomaalaisetkaan kaupat voi omia juomiaan suomeen markkinoida ja myydä toiseksi kysymys on siitä että tiettyjen alkoholijuomien siis niiden joiden prosentti on matalampi vähittäismyyntilupa voidaan myöntää kaupoille loogista siis on jälleen että ulkomaalaiset kaupat eivät saa myydä samoja alkoholijuomia suomeen ilman mainittua lupaa mutta mitä eu oikeus tästä kaikesta sitten kun kysymys on ulkomaalaisten kauppojen oikeudesta eu tulee kuvioon mukaan meillä on eun tuomioistuimen tuomio jonka mukaan suomi saa kieltää edellä mainitun ulkomailta tapahtuvan alkoholikaupan tuomio jätti omaa liikkumavaraa asiaa pyytäneelle helsingin hovioikeudelle eli asiaa ei aikanaan siellä päätetty suoraan mutta minusta silti tuomio yksiselitteisesti tarkoittaa että olisi väärin väittää että jokin eun vapaan liikkuvuuden periaate estäisi meitä päättämästä asiasta ja mikä on sitten nykytila tässä paljon vedotaan siihen että sitä ei voi tietää tämän lain myötä tämä sama epäselvä tilanne on jatkunut suomessa vuodesta tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi ja aiemmissa yhteyksissä ei ole kyllä noussut eduskunnassa näin suureksi huoleksi mitä joku yrittäjä saattaisi tehdä tässä tosiasia on se että laki ei sano etämyynnistä tai alkoholijuomien verkkokaupasta mitään lakien soveltaminen kuuluu joka tapauksessa tuomioistuimelle ja helsingin hovioikeuden tuomiosta löytyy tällä hetkellä asiaan paras vastaus alkoholilain nykyisten säännösten perusteella hovioikeus on päättänyt että alkoholijuomien myyjä joka myi oluitaan viinejä ja väkeviä juomia ulkomailta suomalaisille syyllistyi luvattomaan myyntiin ja alkoholirikokseen ja tähdennän siis myyjä ei ostaja me puhumme etämyynnistä ja sen kieltämisestä arvoisa puhemies mitä hallituksen esitys sitten tästä etämyynnistä sanoo

eu valtio ja myöskin sen toteamme tässä lain perusteluissa että etämyyntiä on nykyisten säännösten pohjalta pidetty kiellettynä no miksi tämä asia on sitten arvoisat kollegat epäselvä vaikka tuomioistuimet ovat voineet soveltaa nykyisiä säännöksiä ne ovat edelleen tulkinnanvaraisia tähän perustuslakivaliokunta ja lakivaliokunta kiinnittivät huomiota ja tästä mainitusta syystä olen sitoutunut siihen että välittömästi alkuvuodesta asetan työryhmän joka selkiyttää nämä pykälät ja tästä on hallituksen yhteinen tahto kuten myös siitä että suomessa säilyy alkon monopoli ja nämä kaksi asiaa liittyvät kiinteästi toisiinsa miksi asia ei ole vielä täällä pykälässä siksi että emme halunneet tuoda sitä epäselvää tilannetta kiireellä tänne ja siksi että hallituksella ei ollut juuri nyt riittävää poliittista yksimielisyyttä asiassa
arvoisat edustajat aivan poikkeuksellisesti asian luonteen vuoksi annoin ministerille mahdollisuuden ylittää peräti minuutilla hänelle varatun ajan

alkoholin etämyynnissä myyjän tulisi maksaa verot mutta tiedämme että yhdeksänkymmentäviisi prosenttia myyjistä ei maksa epäselvä tilanne ruokkii veronkierron mahdollisuutta ja ja mikä vielä huolestuttavampaa vaarantaa alkon aseman ja vastuullisen alkoholipolitiikan nyt toivon että te ministeri saarikko vielä selkeästi sanotte sen mikä estäisi säätämästä tässä yhteydessä pykälää jolla etämyynti selkeästi kielletään kun tiedämme että tämä pykälä oli siinä luonnoksessa joka lähetettiin lausuntokierrokselle niin voitteko kertoa mihin se pykälä hävisi ja miksi se pykälä poistettiin mielestäni tämä on tärkeää että eduskunta tietää tähän selityksen

valiokunnalle selkeästi tiedoksi perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen jota selkeytettiin perustuslakivaliokunnan puheenjohtajan ja valiokuntaneuvoksen ylimääräisellä kuulemisella minkä seurauksena valiokunnan jäsenet tunnistivat tämän etämyyntiin sekä alkon monopoliin liittyvän ongelman tämän jälkeen valiokunta yksimielisesti päätti kuulla vielä alkoa saimme kirjallisen lausunnon alkosta ja sen jälkeen tunnistimme sen että tämä on todellinen ongelma olisimme halunneet kuulla lisää asiantuntijoita jotta voisimme ratkaista tämän kysymyksen mutta hallituksen jäsenet eivät sitä hyväksyneet minkä takia kuuleminen lopetettiin mutta teillä on olemassa pykälä joka minulla on tässä nytten huomenna esittelyssä jonka huomenna sitten esitän tänne eduskuntaan ja se on hallituksen itse rakentama pykälä sen takia minun on vaikea ymmärtää minkä takia tätä pykälää ei ole voinut

arvoisa puhemies harvoin jostakin lakiesityksestä on annettu niin selkeitä asiantuntijalausuntoja kuin tästä sosiaali ja terveydenhuollon asiantuntijat kauttaaltaan sekä turvallisuusviranomaiset ovat selkeästi esittäneet eivät vain vakavan huolensa vaan myös selkeän vastustuksensa tästä väkevämpien juomien tuomisesta ruokakauppoihin tämän pitäisi olla asiantuntijalausuntojen jälkeen hyvin selvää meillä on tapana ottaa vakavasti asiantuntijalausunnot asiantuntijalausunnoissa kaupan edustajat ja panimoteollisuuden edustajat ovat esittäneet kyllä eri näkemykset mutta heidän intressinsähän on lisätä myyntiä ja kulutusta tämä on kansanterveyden näkökulmasta todella vakava asia meillä on vastuu tässä kyllä tämä työllistää mutta työllistää lähinnä sosiaali ja terveydenhuollon viranomaisia

arvoisa puhemies itse näen tämän asian vähän toisin alkoholin kulutus laskee koko ajan ja minun mielestäni se on sidoksissa kulttuuriin ja nimenomaan tapakulttuuriin sehän on selvästi nähtävissä jo eduskunnan kansanedustajien käyttäytymisessä että alkoholinkäyttö on merkittävästi vähentynyt se on hieno asia monet nuoret tänä päivänä kavahtavat kännäämistä on hieno asia minä itse olen sitä mieltä että tämä eduskunnan prosenttikikkailu ei muuta tätä tapakulttuuria eikä vallitsevaa trendiä mihinkään koska ne on sidottu kulttuuriin ja tämä juoksuaika on vuosikymmeniä me elämme vielä kieltolain aikaisessa mystifioinnissa jolloin alkoholi ikään kuin sai sen kunnia aseman että kun ihmiset saivat pullon käteen he humaltuivat pelkästä pullosta tämä kieltolakifilosofia ohjaa vielä meidän päätöksentekoamme minun mielestäni meidän pitäisi ottaa rohkea askel ja mennä siihen suuntaan että annetaan ihmisten itse päättää mitä he tekevät tämä kikkailu on ihan turhaa tämä minun mielestäni alentaa jopa eduskunnan arvovaltaa

puhemies ministeri käytti puheenvuoron ja kertoi meille oman näkemyksensä tästä etämyynnistä ja sanoi että että etämyynti on myös jatkossa kielletty mutta näin ei ole kun me katsomme tätä perustuslakivaliokunnan lausuntoa niin lausunto kyllä toteaa että konkreettista kieltoa etämyynnille ei ole etämyynnistä ei rangaista ja silloin se ei myöskään voi olla olla kiellettyä minä edelleen kysyn teiltä ministeri kun te ette ole vastannut siihen kysymykseen mihin katosi se pykälä sieltä teidän lakiluonnoksestanne jossa sanotaan että alkoholijuomien rajat ylittävä etämyynti ja kyseiseen myyntiin liittyvä maahantuonti suomeen on kielletty nyt täällä salissa keskustan edustajat monesta suusta toistavat sitä että etämyynti on myös jatkossa kielletty miksi te ette voi tuoda tätä pykälää tänne meille eduskuntaan niin että eduskunta ja lainsäätäjät voivat päättää tästä pykälästä niin että meille on kaikille selvää mikä on etämyynnin tilanne ja että alkon monopoli myös jatkossa säilyy

tätä lakiuudistusta valmisteltaessa on on arveltu että nelosoluiden ja muiden vahvempien alkoholituotteiden kauppoihin tuominen olisi tärkeä ja tarpeellinen uudistus

myynnin laajentamista muutamasta sadasta alkosta yli viiteentuhanteen myyntipisteeseen minä kysyn arvoisa puhemies ja hyvät edustajakollegat miten se edistää alkoholilain tarkoitusta vähentää alkoholin kulutusta ja alkoholista aiheutuvia haittoja en ymmärrä rohkenen arvioida että lähestulkoon jokaisen suomalaisen perheessä lähipiirissä naapurissa tai työyhteisössä kärsitään alkoholin haitoista eräs läheisensä alkoholihaitoista kärsivä äiti totesi minulle että jos tämä lakiesitys menee läpi on se yhdelle maanpäällinen taivas toisille entistäkin ankarampi tragedia mitä te vastaatte tälle ihmiselle

puhemies ei tunnu olevan mikään muu selvää kuin että asia on todellakin epäselvä yhden hallituspuolueen edustaja sanoi etämyynnin olevan kiellettyä ja toisen hallituspuolueen edustaja sanoi sen olevan sallittua kolmannen puolueen edustaja haluaa puolestaan lisätä kirjauksen alkon monopolin säilyttämisestä nyt lainsäädäntö etämyynnistä on epäselvä eikä tästä esityksestä voi päätellä mitkä sen seuraukset ovat

olen ehtinyt suorittaa aikoinaan julkis ja hallinto oikeuden peruskurssin ja täytyy sanoa että kun tämän perustuslakivaliokunnan lausunnon lukee niin tämä asia käy kyllä erinomaisen selväksi siinä sanotaan selvästi että ei voida määrätä rangaistusta semmoisesta asiasta jota lailla ei ole säädetty tässä laissa ei kielletä alkoholin etämyyntiä sitä ei kielletä ja tämän jälkeen syntyy tilanne että tulee valtaisa joukko yrittäjiä jotka lähtevät yrittämään tätä en ymmärrä ollenkaan miksi tätä asiaa ei ole kahden vuoden valmistelun aikana selvitetty vaan nyt ollaan täällä yömyöhään pienellä joukolla keskustelemassa siitä mitä tämä tarkoittaa tämä on vastuutonta toimintaa jos joku eduskunnan arvovaltaa hiertää niin tämä yöistunto ja näin suuret elefantit jotka ovat ratkaisematta

puhemies jotta viesti eduskunnasta olisi selvä että haluamme turvata laissa säädetyn vahvuusrajan ylittävien alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeuden alkolla ehdotan seuraavaa lausumaa hallitus selvittää etämyyntiä koskevat säännökset ottaen huomioon unionin oikeuden vaatimukset ratkaisun visnapuu tapauksessa stmn vastuulla olevassa valmistelussa tulee eu oikeudellisten reunaehtojen ohella ottaa huomioon erityisesti se että etämyyntiä koskevat ratkaisut eivät saa vaarantaa laissa säädetyn vahvuusrajan ylittävien alkoholijuomien vähittäismyynnin yksinoikeuden säilyttämistä eivätkä suomalaisen elinkeinoelämän yhdenvertaisuutta ulkomaisiin kilpailijoihinsa nähden valmistelussa tulee ottaa huomioon myös valmisteverojen sujuvalle perinnälle asetettavat vaatimukset tällaisen lausuman ehdotan

kun etämyynti ei ole kielletty niin se on sallittu vai onko teillä joku kolmas tie arvoisa ministeri kun se on sallittu niin on aivan selvää että sitä aletaan harjoittaa mitä se merkitsee se merkitsee suomen verotulot alkoholijuomavero joka tässä keltaisessa kirjassa on ensi vuodelle yksi pilkku viisi miljardia euroa on vaarassa suuret summat muutaman vuoden tähtäimellä sadat miljoonat siirtyvät kansainvälisille toimijoille pois suomalaisesta hyvinvoinnista tämä että nostetaan tuota prosenttia neljästä pilkku seitsemästä viiteen pilkku viiteen merkitsee että maan sisällä siirretään alkolta tuloja keskolle ja s ryhmälle ja muille se jää kotimaahan mutta etämyynnin miljardit tai sadat miljoonat menevät maan rajojen ulkopuolelle tämä on siis iso kysymys ja siksi tämä on eduskunnan ratkaistava heti

mietimme samalla tavalla tätä etämyyntiä kuinka paljon verotuloja tässä voidaan menettää jos tämä etämyynti sallitaan sitten kun rupeaa miettimään tätä hallituksen linjaa koko aikana kun meillä on ollut hallintarekisterilakia ja ja on ollut

herää itselle semmoinen kysymys onko käynyt tässä sillä tavalla että hallitus lähtee sille linjalle että alkaa tämmöiset mahdolliset harmaan talouden markkinat luomaan tänne suomeen tästähän tässä on kysymys verotulojen saamisesta tänne suomeen nämä pitää hoitaa tänne ja pitää saada lakipykälä tähän

puhemies tässä on isommaksi kysymykseksi kuin mikään muu noussut nyt se säilyykö tämä alkon yksinoikeus näihin neljää pilkku seitsemää prosenttiyksikköä vahvempiin juomiin vai ei nyt tässä on ihan selkeästi tämän käsittelyn yhteydessä perustuslakivaliokunnan käynyt ilmi se että kun lakiin ei tule kieltomääräystä tästä myynnistä ulkomailta niin tämä johtaa käytännössä siihen tilanteeseen että se tulee sallituksi ja se tuottaa erittäin ison riskin että tämä koko yksinoikeusjärjestelmä häviää täältä meiltä se on alkoholipolitiikan näkökulmasta erittäin tuhoisaa se on kansantalouden näkökulmasta tuhoisaa se tuottaa sosiaali ja terveyskustannuksia se tuottaa poliisikustannuksia minun on todella vaikea arvoisa ministeri saarikko ymmärtää sitä kun on olemassa valmis pykälä tämä kolmaskymmenes pykälä miksi sitä pykälää ei voida sisällyttää tähän lakiin ja poistaa tätä ongelmaa mikä tällä hetkellä on olemassa

teki lausumaehdotuksen ja mikäli debatissa on mahdollista niin kannatan tätä edustaja heikkisen tekemää lausumaehdotusta mikäli ei ole mahdollista palaan siihen sitten myöhemmin varsinaisessa puheenvuorossani samassa yhteydessä haluan kiittää ministeri saarikkoa siitä että hän on tähän etämyyntiasiaan suhtautunut ja suhtautuu vakavasti ja

ainakin minulle jäi vähän epäselväksi lukiko edustaja heikkinen valiokunnassa kirjatun lausuman vai tekikö hän esityksen tätä keskustelua varten vastauspuheenvuorossa ei voi esittää lausumaa jos esittää sitä ei oteta käsittelyyn ehkä edustaja heikkinen selventää äskeistä puheenvuoroaan on ehkä kaikkien kannalta eduksi jos hän kertoo mitä hän tarkoitti
arvoisa puhemies vain vahvistaakseni viestiä kerroin että aion puheenvuorossa sen esittää ja saanen siihen

aika on toisessa käsittelyssä vastauspuheenvuoro edustaja laukkanen
arvoisa herra puhemies ensinnäkin haluan kiittää ministeri saarikkoa hän yksin seisoo täällä esityksen takana ja se olisi lähes aplodien arvoinen paikka missä ovat muut ministerit tästä teille tunnustus tämä alkoholilaki on näköjään pieni askel kokoomukselle mutta suuri askel kansanterveyden heikentymiselle täällä on sanottu että tämä on enemmän elinkeinopolitiikkaa kuin kansanterveyspolitiikkaa miksi tällainen järjestys pohdin myös sitä kun tämä perustuslakivaliokunnan mietintö on täällä noussut esille onko tässä käymässä niin että valiokunta on jättänyt huomiotta perustuslakivaliokunnan esittämän asian ja koko tätä asiaa ei olisi ehkä pitänyt tuoda saliin ollenkaan ennen kuin tämä suhde on ratkaistu en tiedä kysyikö valiokunta neuvoa tässä miten puhemiesneuvosto käsitteli tätä mutta tämä on todella merkittävä iso asia

tämä keskustelu on kyllä nyt nostanut ennemminkin lisää kysymyksiä kuin että tässä olisi saanut vastauksia tähän lakiin liittyen se on selvää että lain perustelut ja ja hallituksen esitys ovat suuressa ristiriidassa keskenään valiokunnan mietintö sentään hieman tätä kansanterveyspuolta enempi painottaa tämä hallituksen esitys lähtee oikeastaan hyvin painokkaasti vain elinkeinoelämän ehdoilla ja ennen kaikkea isojen panimoiden ja ulkomaalaisten panimoiden ehdoilla ei edes niitten kotimaisten pienpanimoiden ehdoilla mutta sitten tuntuu myös että sen lisäksi että perustelut ja lakipykälät ovat ristiriidassa keskenään ja kokoomuksella näyttäisi olevan eri esitykset koska toiset puhuvat täällä hyvin vahvasti tämän etämyynnin ja alkon monopolin säilymisestä ja ja toiset taas eivät ole halunneet siitä pykälää minun mielestäni olisi ollut hyvä ottaa tälle laille aikalisä tuoda se sitten kerralla kun tämä etämyyntiasiakin olisi saatu ratkaistua ja saatu selvät pykälät ja myös valiokunta olisi kuullut siitä kunnolla asiantuntijoita

arvoisa herra puhemies itsekin ihmettelen sitä miksi tätä etämyyntiasiaa ei ole selvitetty etukäteen miksi eduskunnalle näin pikkutunneilla illalla alkuyöstä tuodaan asia raakana ja etämyyntiasia lantrinkina sitten koska lie huonoa hallintoa sanoisin jopa hallituksen esityksiä saanut seurata parin vuoden ajan että kyllä sipilän hallitus on jäämässä historiaan lehmänkauppojen hallituksena tässä kaksi päähallituspuoluetta tuo saliin hyvin ristiriitaista viestiä ja nostan kyllä tässä yhteydessä ministerille hattua siitä rohkeudesta että te yksin olette puolustamassa tällaista sirkusta tässä edustaja joona räsänen kysyi poliisien resursseista nyt laitetaan sataseitsemänkymmentä poliisia juoppokuskeiksi ja poliisien jo ennalta niukkaa määrää vähennetään entisestään aiotteko te tuoda kymmenen viiva viidentoista miljoonan euron lisäysesityksen jolla poliisien määrää korvataan niihin tehtäviin joissa sisäisen turvallisuuden asiantuntijoita tarvitaan

arvoisa puhemies täällä salissa kukaan ei kiistä sitä etteikö alkoholilla olisi terveyshaittoja mutta se logiikka mitä täällä on esitetty että nyt kun neljästä pilkku seitsemästä mennään viiteen pilkku viiteen niin kaikki neljän pilkku seitsemän juojat siirtyvät viiden pilkku viiden juojiksi tämähän ei pidä paikkaansa vaan niin kuin edustaja eestilä sanoi meillä on sellainen kulttuuri ainakin itse voin antaa omakohtaisen kokemuksen itse ainakin pitäydyn totta kai siinä keskioluen juonnissa koska siinä on maku se mikä minua miellyttää se on se mikä motivoi juomaan ja ostamaan sen ei se alkoholiprosentti vaan se maku jos alkoholiprosentti olisi ratkaiseva niin mehän juotaisiin kossua koko porukka täällä

ja tämä on se asia mikä on tärkeä tässä nyt huomioida toinen asia on sitten etämyyntikeskustelu mutta missä ovat pimeän myynnin arvostelijat kuka teistä on kiinnostunut siitä että tuolla kadulla myydään minusta tämä keskustelu olisi paljon tärkeämpää kuin

puhemies en tiedä ketä edustaja eestilä yritti aiemmin vakuuttaa siitä ettei alkoholi ole ongelma kun se ei ole itsestäänselvyys edes eduskunnassa edullinen alkoholi saati ilmainen on ennemmin tai myöhemmin ongelma me tiedämme sen ainakin ne tietävät jotka ovat eläneet lasisen lapsuuden arvoisa puhemies huomasin sen tätä mietintöä lukiessani että sosiaali ja terveysvaliokunnassa on vastuullisia päättäjiä kuten myös täällä salissa tänään sillä kuusi valiokunnan jäsentä oli tehnyt tänne anniskeluhenkilökunta asiaan tämän kuudentoista ikävuoden kohdalle tulee tämmöinen lause että kuusitoista vuotta täyttäneen tulee olla henkilö joka on suorittanut majoitus ja ravitsemusalaan liittyvän ammatillisen koulutuksen tai hän opiskelee mainitussa koulutuksessa nyt voin jäävinä henkilönä sanoa että tämä on erittäin hyvä lisäys ja toivon hallituksen jäsenet kun itse en ole ollut mukana tätä valmistelemassa että tämä voitaisiin hyväksyä huomenna jos ei tätä hyväksytä niin laittakaa edes kellonaika mihin asti ne lapset saavat olla siellä etteivät ne ole neljään asti aamuyöstä että ne saataisiin kotiin kuka haluaa tyttären myyvän alkoholia kuusitoista vuotiaana kello

herra puhemies samalla tavalla annan tunnustusta arvoisalle ministerille että hän yksistään täällä on puolustamassa ja antamassa teille arvoisa oppositio hyvän kertomuksen siitä että tämä etämyynti selvitetään pikavauhtia minkälaiset tulkinnat siinä on voisimmeko me siirtyä jo välillä vähän muihin asioihin tämä on tullut aika selkeäksi tällä hetkellä sitten toinen kysymys tästä kulttuurista tästä kulttuurikysymyksestä minkä ihmeen takia ravintoloissa on sitä kolmos ja nelosolutta ainoastaan kolmetoista prosenttia ottaa sitä nelos olutta siellähän on nyt molemmat vaihtoehdot te kuvittelette että kun tulee vähän vahvempia oluita niin kaikki ottavat sen sitten kaupassa kulttuuri on mennyt hienompaan suuntaan mutta tässä keskustelussa ei todellakaan tunnu näkyvän se kulttuuri voisimme jopa puhua vaikka etämyynnistä ja vaikka matkustajatuonnista voisimmeko muuttaa keskustelua siihen mitä mieltä te te olette matkustajatuonnista ja siihen liittyvistä haasteista kysymyksestä pitäisikö meillä olla sellainen aito keskustelukulttuuri täällä myöskin alkoholipolitiikasta joka vähentäisi matkustajatuontia

herra puhemies kyllä täällä on esitetty ihan aiheellisia kysymyksiä opposition suunnalta ei ole kuitenkaan saatu vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin miksei valiokunta saanut toivomaansa lisäaikaa näiden täällä esiin tulleiden epäselvyyksien setvimiseksi ei ole tullut

on valmis ottamaan valtaisan riskin siitä että tämä etämyynti jätetään

edellyttämällä tavalla

puhemies tästä laista erillään me olemme tuolla verojaostossa valtiovarainvaliokunnassa käsitelleet alkoholiverolain muutosta sehän merkitsee sata miljoonaa euroa työn verotuksen keventämiseen se merkitsee myöskin sitä että sitä kautta hillitään suomessa me olemme suomessa purkaneet mittavasti isoja byrokratia asioita kuten esimerkiksi liikeaikalakia monia monia suuria uudistuksia minä ihmettelen miksi me emme pysty vuosikymmeniin uudistamaan alkoholilainsäädäntöä vaikka se on osittain perustuslain vastainen kyllä tosiaan kulttuuri suomessa on muuttunut merkittävästi me me olemme menneet kohti eurooppalaista kulttuuria meidän pitää palata tähän aikaan siksi minä tuen tätä hallituksen esitystä se on tärkeä viedä eteenpäin totta kai tämä etämyynti pitää selvittää on hyvä että se valmistellaan kunnolla ja tuodaan tänne eduskuntaan

me olemme pystyneet uudistamaan myöskin lainsäädäntöä suomessa miksi alkoholilainsäädäntö on

puhemies edustaja ala nissilä mehän olemme juuri nyt uudistamassa tätä lakia isosta osasta sen sisältöä on yksimielisyys mutta sitten on tällaisia mielestäni ei hevosen kokoisia vaan elefantin kokoisia kysymyksiä joissa eduskunnan enemmistö uhkaa toimia perustuslakivaliokunnan kannan vastaisesti ja jättää auki kysymyksen etämyynnin sallittavuudesta onko se sallittua vai ei tätä ei voi hoitaa julkilausumilla ei auta käyttää täällä pontevia puheita että tämä on kiellettyä ja monopoli säilytetään ja niin edelleen kun perustuslakivaliokunta sanoo että jos se on kiellettyä ja rangaistavaa niin pitää olla lakipykälä lakipykälää tässä nyt edustaja ala nissilä haetaan jos te olette sananne mittainen

perustuslakivaliokunnan kanta tosiaan oli että jos etämyynti halutaan kriminalisoida kuten perusteluosa antaa ymmärtää tulisi lakiin ottaa rangaistussäännös ja jos pykäliä ei muuteta se pitää perustella

ministeri saarikon antamaan perusteluun on nimittäin jossain määrin virheellistä ja itse tätä asiaa hämärtävää viitata niin sanottuun visnapuu tapaukseen jossa on kyse eri eri asiasta kuin etämyynnistä tämä visnapuu tapaus ei ei ratkaise verkossa tapahtuvan etämyynnin rangaistavuutta siinähän oli kyse enemmänkin vähittäismyynnistä sitä sitä koskevasta luvasta sen vuoksi pidän hyvin harmillisena sitä että että meillä on nyt käsissä tosiaan lakiesitys josta kansalainen ei tiedä onko onko hänen käyttäytymisellään rikosoikeudellisia seurauksia vai ei tätä ei missään tapauksessa voi pitää hyvänä lainsäädäntönä meillä suomessa perustuslain mukaan valtiovalta säätää lain ja

herra puhemies täällä on muutamassa hyvässä puheenvuorossa puhuttu kulttuurista ja sen muuttumisesta alkoholin osalta siinä suhteessa on menty parempaan suuntaan ja toivottavasti tämä kehitys myös jatkuu tähän liittyen haluan nostaa esille sellaisen ajatuksen että kun hienoja juhlia järjestetään niin siellä on yleensä myös juotavaa tarjolla vieraiden kohtelun kannalta on ja olisi tahdikasta että vierailla olisi myös mahdollisuus saada korkealuokkaista alkoholitonta juotavaa esimerkiksi viiniä tai olutta osa voi tulla autolla osa ehkä esimerkiksi lääkkeiden käytön takia tai jonkun muun syyn takia ei voi käyttää sillä hetkellä alkoholia tässä suhteessa toivon tapakulttuuriin parannusta on meinaan hyvin marginalisoivaa hakea sieltä kymmenen viiva viidentoista metrin päästä sitä lämmintä pommacia kun muut nauttivat laadukasta viiniä

arvoisa puhemies tekojen ja puheiden ristiriita on tässä laissa valtava me puhumme täällä etämyynnistä joka on yksi asia toteatte että etämyynti on kiellettyä mutta kuitenkin perustuslakivaliokunta vaatii sitä lakiin siis perusteluista ei voi määrittää sitä mitä pykälässä ei ole se on selvää alkoholin haitat huolestuttavat täällä on käytetty hyviä puheenvuoroja lastensuojelun tarpeen kasvusta terveydellisistä ongelmista mutta samanaikaisesti tämä laki perustuu siihen että kasvaa se on siellä hallituksen esityksessä laki perustuu siihen että alkoholinkulutus kasvaa ja sitten me pidämme täällä puheita siitä kuinka huolissamme olemme että lastensuojeluun tarvitaan lisäresursseja ja poliisit tarvitsevat lisäresursseja no sitten kun me tiedämme että poliisit tarvitsevat lisää resursseja niin silti niitä resursseja ei ole varattu

arvoisa puhemies omalta osaltani olen tätä asiaa pohtinut ja hieman ihmetellen kuunnellut tätä keskustelua en lähde kollegoitani moittimaan enkä kehumaan kunnioitan jokaisen teistä mielipidettä mutta oma näkemykseni tässä asiassa on se että mietintö on hyvä ja olen kannattanut

ja heidän toimintaansa liittyviä byrokratioita puramme on äärimmäisen hyvä asia mutta kun suomessa on suomalainen alkoholikulttuuri niin en minä sitä pidä millään lailla huonona asiana jos otetaan maailman mittapuussa vertailukohtia niin jos mennään vaikka islamilaisiin maihin miten siellä toimii alkoholipolitiikka otetaanko sieltä esimerkkiä taikka sitten yhdysvalloista missä on kaikki vapaata elikkä kyllä meidän täytyy tämä oma kansallinen näkemyksemme säilyttää ja ja minun kantani tässä asiassa on selkeä että

tässä perustelujen alussa todetaan että ehdotetun alkoholilain tarkoituksena on ensimmäisen pykälän mukaan vähentää alkoholipitoisten aineiden kulutusta ja sitten kun lukee tämän valiokunnan mietinnön niin huomaa että käytännöllisesti katsoen jokaisessa kohdassa on niin että valiokunta ei usko siihen että tämä asia toteutuu vaan siihen että kaikki ne hankalat seuraukset jotka aiheutuvat alkoholinkäytöstä vain pahenevat jos lukee tämän mietinnön tähän tulokseen tulee aivan objektiivisesti entisenä journalistina sanon näin

tämä mietintö tuomitsee hyvin selvästi tämän no sitten kun katsotaan vielä paria yksityiskohtaa niin siellä on esimerkiksi sellainen että aiheutuu vähintään yhden miljardin välilliset kustannukset poliisi sairaalat lastenhoito kaikki tällaiset eli eli tässä on erittäin vakavia kysymyksiä olen sitä mieltä että tässä on hyviä asioita elinkeinotoiminnan edistämistä ja niin poispäin ne pitää tehdä ne ovat aivan ajanmukaisia ja tarpeen tarpeen vaatimia en mene yksityiskohtiin siitä miksi tämä asia on minulle henkilökohtaisesti niin vaikea en lähde sitä täällä laveasti selittelemään mutta tämä on minulle erittäin tärkeä asia kysyn ministeri saarikko teiltä uskotteko te siihen että tämä vähentää

tämä sopii hyvin edustaja salolaisen puheenvuoron jälkeen nimittäin tämä illan keskustelu tarjoaa monta uutista mutta yksi sellainen on se että kokoomuksesta on tullut eduskunnan johtava kurinpitopuolue

ei vapaita käsiä ei vapaita käsiä minä olen kokenut pitkähkön uran aikana niin että alkoholi joka on lähellä terveyskysymystä uskontokysymykset ja ydinvoimakysymykset ovat semmoisia että edustajilla on lähtökohtaisesti vapaat kädet siis miksi näin kovat piippuihin kokoomus minulle tämä asia avautuu lasten ja nuorten tulevaisuuden ja hyvinvoinnin kannalta okei jos tapakulttuuri on paranemassa niin ei nyt panna sitten uutta

herra puhemies ymmärrän hyvin ne huolet jotka lisääntyvät siihen liittyen että alkoholin saatavuus saatavuus useammista myyntipaikoista lisääntyy mutta mutta täytyy myös ymmärtää se niin kuin edustaja eestilä täällä sanoi miten alkoholikulttuuri muuttuu emmekä me voi voi nähdä sillä turmiolan tommin tavalla tätä maailmaa enää enää mutta sitten haluan siihen sanoa kun täällä on viitattu perustuslakivaliokunnan mietintöön että mikäli

olisi ollut täysin selvää se että etämyynti ei ole sallittua niin olisihan siellä sitten ollut siitä ponsi lausuma lausuma joka olisi velvoittanut ja varmasti sen mukaan olisi toimittu ja tämä problematiikka on niin monimutkainen että että sen takia kiitän kiitän siitä että ministeri saarikko on luvannut tämän perusteellisesti selvittää mahdollisimman pian ja ja toivonkin että siihen saadaan selvyyttä ja edustaja gustafssonillekaan ei liene mikään uutinen tai uusi kulttuuri se että hallituspuolueiden edustajien on tapana kannattaa hallituksen esityksiä niin tekin olette tehnyt

ihmeelliseksi eduskunnan keskustelun vetää ja kertoo kyllä eduskunnan arvovallasta jos jossa on tehty hyvää työtä

mietintö siteeraa näin perustuslakivaliokunta toteaa että jos tarkoituksena on saattaa etämyynti rangaistavaksi tulee siitä säätää perustuslain kahdeksannen pykälän laillisuusperiaatteen täyttävällä rangaistussäännöksellä nyt me kysymme missä on

missä on tämä pykälä jota täällä peräänkuulutetaan vielä on todettava että ei tällainen peli vetele että samaan aikaan lehmänkauppoja on tehty myös siitä peruuntuuko vielä alkoholiverotuksen korotus ja me täällä henkeä pidätellen valtiovarainvaliokunnassa ihmettelemme miten tälle asialle käy nyt joku roti tähän

puhemies edustaja eestilän puheenvuoron jälkeen minun on ihan pakko kysyä onko lasten ja nuorten ja perheiden hädästä huolen kantaminen prosenttikikkailua minun mielestäni se on kyllä erittäin alentuvasti ja luokattomasti sanottu meillä on tuhansia ja taas tuhansia lapsia ja nuoria kaltoinkohdeltuja pahoinpideltyjä ruoatta ja juomatta jätettyjä sen vuoksi että joko toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat ovat sortuneet niin pahaan alkoholinkäyttöön että kerta kaikkiaan minkäänlaista rotia siellä perheessä ei ole minkäänlaisia terveitä kasvuoloja ei voida järjestää lapsille tämä näkyy tilastoissa tämä näkyy huostaanottotilastoissa ja monissa muissa joka vuosi lapsia ja myös naisia kuolee naisia yli kaksikymmentä ihan lähisuhde perheväkivallan uhrina kannattaisi varmasti keskustella vaikka sosiaalityöntekijöitten ja poliisin kanssa tästä kolikon kääntöpuolesta mitä se liika alkoholinkäyttö tarkoittaa minä olen tästä asiasta erittäin huolestunut

puhemies en suoraan osaa sanoa mihin edustaja krista kiuru viittaa tällä puheella lehmänkaupoista varsin selväksi on tehty julkisuudessakin se että jos tämä viiden pilkku viiden prosentin hallituksen esitys tilavuusprosentista kaatuisi eduskunnan päätöksellä niin veronkorotusta ei tule tämä on tehty hyvin selväksi jos sitten taas viisi pilkku viisi menee läpi niin hallitus on tietysti erittäin tyytyväinen että eduskunta hyväksyy sen hienon esityksen jonka hallitus on tehnyt ja sitä kautta saadaan parannettua suomalaista elinkeinoelämää ja minun mielestäni ja tämä on minun henkilökohtainen mielipiteeni tietysti saadaan vietyä suomalaista alkoholikulttuuria himpun verran lähemmäksi sitä kulttuuria mikä keski euroopassa on ei keskitytä niinkään siihen prosenttiin enää siihen miten suomalainen alkoholikulttuuri kehittyy siltä osin että me saamme nuorista yhä useamman vähentämään alkoholin kulutusta jopa lopettamaan kokonaan tämä tämä kehitys on mennyt koko ajan parempaan suuntaan sen me kaikki voimme yhdessä myöntää ja tätä kehitystä on jatkettava siihen kulttuuriin tämä prosentti ei suoranaisesti

tämä on riitaisan hallituksen ristiriitainen esitys mutta mikä vielä pahempaa tämä on vaarallinen ja vahingollinen jos olisin ulkomailla toimiva alkoholikauppias tai viininviljelijä niin sillä hetkellä kun nuija kopahtaa tämän lain hyväksymisen merkiksi

näin hyvät naiset ja herrat alkon monopoli on murrettu siellä oikeussalissa voivat olla ministeri saarikko ja edustaja jokinen todistamassa että he aikoivat toisin mutta jos ei heitä naureta salista ulos niin silloin ainakin kansalainen voi hämmästyneenä kysyä miksi tähän uhkapeliin ylipäätään lähdettiin miksi alkon asema asetettiin kyseenalaiseksi vastatkaa siihen

arvoisa puhemies tässä keskustelussa tässä salissa ja sen ulkopuolella on viitattu keskiolueen ja a olueen nyt on muistettava että uuden lain jälkeen näitä ei ole sanotaan että joku valitsee keskiolutta joku a olutta ja viitataan siihen että kulttuuri muuttuu eurooppalaiseen suuntaan mikä on eurooppalainen kulttuuri tulee olemaan massatyyppiolut joka on jotakin viisi pilkku kaksi viiva viisi pilkku kolme ja se on se tyyppiolut ja se tulee nostamaan keskikulutusta suunnilleen sen viisitoista prosenttia se on eurooppalainen tilanne

rautalangasta tätä etämyyntiä kun nyt täällä hallituspuolueen kansanedustajat sanovat että tämä etämyynti on kielletty koska nykytila säilyy ja nämä nykyiset nykyiset pykälät ikään kuin säilyvät ja tälläkin hetkellä etämyynti on kielletty niin se ei pidä paikkaansa koska etämyynnistä ei ole tällä hetkellä lainsäädännössä säädetty mitään mutta nyt tämän asian käsittelyn jälkeen perustuslakivaliokunnan lausunnossa on todettu ettei konkreettista kieltoa ole aivan kuten edustaja harakka täällä asian äsken hyvin esitti olisin oikeastaan halunnut kysyä nyt ministeriltä jos ministeri kohta pääsee ääneen jos nyt tämä etämyynti sallitaan tämän käsittelyn jälkeen ja ne ulkomaiset firmat alkavat tarjoamaan alkoholia täällä suomessa suomalaisille ja tämä etämyynti räjähtää käsiin niin kuinka todennäköistä on että me voimme vielä jälkikäteen estää tämän etämyynnin ja säilyttää siten alkon monopolin
debatin tässä vaiheessa vastauspuheenvuorot edustaja olli poika parviainen edustaja tanus ja edustaja heikkinen ja sen jälkeen ministerillä sanotaan nyt neljän

arvoisa herra puhemies tämä etämyyntikeskustelu kyllä osoittaa hyvin selvästi sen että kysymys on todella haastava siinä ympäristössä jossa me toimimme me toimimme eu maailmassa me toimimme digitaalisen alustatalouden maailmassa me toimimme rajat ylittävän nettikaupan maailmassa me joudumme tasapainoilemaan ja minä tosiaan toivon että tämä asia selvitetään mitä pikimmin optimitilanteessa olisi tietenkin jo niin että tässä kohtaa kun laki meidän eteemme tuodaan tämä asia olisi selvitetty mutta on mahdollista toivottavasti toimia vielä myöhemminkin en uskoisi että alkon monopoli on murtumassa juuri nyt

tosiasiallisesti myönnämme sen tai emme kysymys on kulutuksen hallinnasta ja tasapainoilusta kuten aiemmassa puheenvuorossani totesin toivon että arvioimme lakia sen käyttöönoton jälkeen huolellisesti

valiokunnassa kuulimme valtavan joukon asiantuntijoita ja myös lausuntokierrokselta tuli iso joukko lausuntoja ja näkemyksiä tämän hallituksen esityksen lakipykäliin kaikkiin muihin paitsi paitsi niihin joissa oli kyse etämyynnistä nimittäin kun esitys lähti lausuntokierrokselle siellä oli selkeästi pykälä alkoholijuomien rajat ja maininta että kyseiseen myyntiin liittyvä maahantuonti suomeen on kielletty näin ollen kaikki asiantuntijat jotka antoivat lausuntokierroksella lausuntonsa ja kaikki asiantuntijat joita kuulimme valiokunnassa olivat siinä käsityksessä että siellä on selkeä pykälä joka estää

joka keskusteluttaa täällä niin paljon niin kuinka tästä talosta lähtee lakiesitys jonka käsittelyssä yksikään asiantuntija ei ole ottanut etämyyntiin kantaa paitsi saimme luvan ja alko antoi kirjallisen näkemyksensä tästä mutta kukaan ei thl ei lääkäriliitto ei verottaja ole antanut näkemystänsä tähän asiaan koska esityksen lähtiessä lausuntokierrokselle tilanne oli toinen
arvoisa herra puhemies matkustajatuonnin määrästä on selvästi voimakas yliarvio virosta tuodun oluen osuus on suomen kokonaiskulutuksesta oluen osalta noin kuusi prosenttia erityisesti viron toteuttamat oluen ja muiden panimotuotteiden alkoholiveron merkittävät merkittävät korotukset ovat jo kuluvan vuoden aikana vähentäneet matkustajatuontia huomattavasti kesällä valmisteveroa korotettiin siis seitsemänkymmentä prosenttia ja tätä ei olla perumassa virossa

hallituksen oman alkoholiveroesityksen yhteydessä saadun selvityksen mukaan lokakuun matkustajatuonti on laskenut seitsemään miljoonaan litraan mikä on pienin määrä vuoden kaksituhattaseitsemän jälkeen
myönnän vielä ennen ministeriä puheenvuoron edustaja tolppaselle arvoisa
puhemies olen kyllä todella hämmästynyt siitä mitä täällä kuulen tässä edustaja puska juuri äsken sanoi että mikäli esimerkiksi prosenttirajaa nostetaan niin sen jälkeen suomen kaupoissa myydään vain

olutta eikä keskiolutta enää ollenkaan onko tämäkin siinä paperissa mitä me emme ole nähneet mikä tänään tuli vasta uunista ulos ja meidän on päätettävä tästä asiasta kyllä minä nyt ihmettelen ministeri että tekin sanotte että tämä tämä asia on monimutkainen tässä kohdassa puhun etämyynnistä ei se ole monimutkainen se on valmistelematon se on täysin valmistelematon miten te voitte edellyttää että eduskunta säätää lain jota ei ole valmisteltu jos te te itse sanotte että tätä ei ole valmisteltu tämä pitää valmistella sen jälkeen kun laki on säädetty kyllä tässä nyt lakia tehdessä mennään ihan niin kuin pylly edellä puuhun jos näin päin tehdään laki että sen jälkeen vasta selvitetään kun laki on tehty ja valmistellaan kun laki on tehty
ja nyt ministeri teillä vastauspuheenvuoro

arvoisa puhemies muutama kommentti edustajien esittämistä aika tiukoista ja kiivaistakin kysymyksistä joita hallitukselle ja minulle vastuuministerinä tämän esityksen tänne tuoneena esitätte haluan ensinnäkin nyt kommentoida sitä osuutta joka liittyy koko hallituksen yhteiseen päätökseen aivan samaa mieltä kuin eduskunnan iso enemmistö vaikuttaa olevan siitä että tämä laki jää tämän pykälän osalta tarkentumattomaksi ja selvästi tässä salissa on myös havaittavissa laajapohjainen enemmistö yli hallitus ja oppositiorajojen että eduskunnan selvän enemmistön tahto on alkon monopoliaseman säilyttäminen ja mikäli jonain päivänä joku haluaisi tästä tehdä toisenlaisen ratkaisun niin tekee sen toivottavasti jollain muulla tavalla kuin hivuttamalla suomalaista järjestelmää toisille urille tai ulkomaalaisten

ole riittävän tarkkaa määritelmää tästä etämyynnistä kuten tämäkin keskustelu on osoittanut asia on perin monimutkainen myös erityisesti siksi että suomen järjestelmä on hyvin ainutlaatuinen eu kontekstissa jonka lainsäädännön kanssa me olemme väistämättä tekemisissä tilanteessa joka liittyy suomen rajojen ulkopuoliseen alkoholin

on nykyisen hallituksen esitysten pykälien perusteella jotka ovat samat tässäkin esityksessä yksimielisesti tuominnut etämyyjän vakavaan rikokseen syyllistyneenä niin kyllä minusta se on aika vahva viesti siitä että toiminta ei ole tällä hetkellä sallittua täällä viitataan edustaja harakan puheenvuorossa siihen että

edustaja harakka täällä toteaa sitten edustaja alanko kahiluodolle te toteatte tästä mainitsemastani keväisestä tuomioistuinpäätöksestä että se ei suoranaisesti liity etämyyntiin kyllä tuon tuomion sivuilla viitataan nimenomaan etämyyntiin tässä visnapuu tuomiossa se ottaa siihen kantaa ja rohkenen ehkä sanoa että oma kantani tähän asiaan lienee tullut selväksi miten minusta tässä olisi hyvä toimia mutta vastuullisena lainsäätäjänä haluan tehdä hyvää lainsäädäntöä joka kestää myös eu tarkastelun vaikka tämä sali ei ole tuonut asian toista puolta erityisen suuresti esiin me tiedämme että tämän salin ulkopuolella on myös paljon etämyynnistä ja myöskin siitä lain tulkinnasta toisin ajattelevia ja siksi tämä on tehtävä taiten tästä syystä mainittujen tullin valvonnan ja verotuksen näkökulmasta tämä työryhmä asetetaan erikseen tämän asian toteuttamiseen ja kun täällä on tiedusteltu miksi hallitus ei ole tuonut sitä tähän yhteyteen viittaan vaativaan valmisteluun ja poliittisiin erimielisyyksiin tästä asiasta

hallituksen omissa vaikutusarvioissa tämä lakiesitys yksiselitteisesti päihdehaittojen näkökulmasta johtuen ei normin vapauttamisesta vaan tästä tilavuusvahvuudesta tulee lisäämään alkoholin kulutusta ja siten lisäämään haittoja yhdessäkään puheenvuorossa ei hallitus enkä minä vastuuministerinä joka tästä kokonaisuudesta vastuun kannan ole kertaakaan väittänyt tästä faktasta mitään muuta
arvoisat edustajat tästä on nyt käyty aika pitkä debatti ja täällä on pitkä lista pyydettyjä puheenvuoroja jotka lähtevät varmasti laajoista perusteluista joita niitäkin tarvitaan tähän keskusteluun tästä syystä toivon että nyt tähän kiistanalaiseen tai puuttuvaan pykälään miten kukin sitä haluaa kutsua liittyvät vastauspuheenvuorot olisivat ne joita nyt pyydettäisiin ja sen nyt lyhyehkön debatin jälkeen siirryttäisiin sitten tähän puhujalistaan jossa on monta mainiota puheenvuoroa odotettavissa ja nyt myönnän vastauspuheenvuoron ensimmäisenä edustaja harakalle jonka nimi tässä johdannossa mainittiin
arvoisa puhemies ministeri tuossa sanoi että se etämyyjäyrittäjä joka haastaisi suomen valtion oikeuteen ottaisi siinä riskin hän ei sanonut että tämä yrittäjä häviäisi suomen valtiolle kun suomen valtiolla on selkeä lainsäädäntö siinä että tämä toiminta on minä yrittäjänä vetoaisin suomen perustuslakiin ja perustuslakivaliokunnan tulkintaan jossa ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi tämä on tämän

näkökulmasta minä olen hoitanut satoja juttuja alioikeuksissa hovioikeuksissa kymmeniä juttuja joitakin juttuja korkeimmassa oikeudessa oman työurani aikana jos minä ajattelisin tätä tilannetta mikä on syntynyt nyt tämän perustuslakivaliokunnan lausunnon jälkeen nykyisessä oikeustilassa niin se kehottaisi minua juristina asiakkaan osalta sanomaan että nyt pitää hakea korkeimmasta oikeudesta purkua jos jos valitusluvan hakemisaikaa ei ole olemassa enää elikkä perustuslakivaliokunnan lausunto muuttaa oleellisesti tämän jo tällä hetkellä se minkä riskin te nyt tulette ottamaan tässä jos annatte tämän mennä ilman tätä pykälää on se että etämyynti tulee leviämään sinä aikana kun tätä selvitetään suomessa ja sitä minä pelkään alkon yksinoikeuden näkökulmasta tämä on iso juttu tämä on todella megaluokan juttu elefanttimainen juttu niin kuin edustaja heinäluoma omassa puheenvuorossaan totesi nyt pitää ottaa järki käteen ja huolehtia siitä että tämä tauti ei pääse leviämään

herra puhemies meillä on voimassa oleva laki joka on niin kauan kuin ollut voimassa olevaa lainsäädäntöä jonka perusteella on on olemassa oikeustapaus ja vaikka täällä edustaja harakka sanoi että se ei ole samasta asiasta niin olen lukenut ne kyseisen visnapuu tapauksen perustelut ja siellä aika lailla selkeästi todetaan ihan yksinkertaisellekin ihmiselle lukien että myös on siinä asian yhteydessä käsitelty meillä on voimassa oleva laki meillä on siitä tulkinta ja sitä tilannetta ei olla muuttamassa me pärjäämme tällä ja minä ainakin uskon ja luotan ministeri saarikkoon tänäänkin käydyn keskustelun perusteella että mikään prosessieste ei tule siihen että tarvittavat täsmennykset saadaan tänne mitä tulee kaiken kaikkiaan tähän prosessiin niin onhan se hienoa kun väristyksen kanssa tässä vaiheessa iltaa hyvinkin pirteillä puheenvuoroilla tätä väritetään tämän alkoholilainsäädännön ongelmista kertokoon se että menin aikanaan

puhemies tässä oleellinen asia on nyt tämä muutos tämä perustuslakivaliokunnan lausunto jossa todetaan että perustuslain perustuslain mukaan pitää olla rangaistava teko jotta voidaan kieltää tämä toiminta ja ottaa rangaistus siihen mukaan

nyt se on todettu perustuslaissa ja se vaikuttaa tähän olemassa olevaan oikeustilaan myöskin niin kuin minä sanoin äsken jos minä olisin tämän visnapuun tai näitten visnapuun tai näitten riitojen osapuolten juristi niin minä sanoisin että nyt haetaan tuomion purkua jos se on lainvoimainen päätös tai hovioikeuden päätös sen takia että perustuslakivaliokunta on tulkinnut meidän olemassa olevaa oikeustilaa käytännössä tämä mahdollistaa nyt sen johtaa siihen kun ministeri saarikko on nyt sanonut että nopeasti selvitetään että sen nopean selvityksen aikana on se sitten kuukausia tai puoli vuotta tai mitä se on se aikataulu tämä markkina pääsee aukeamaan niille ulkomaalaisille ihan toisella tavalla se johtaa niihin oikeusriitoihin saattaa johtaa merkittäviin vahingonkorvausvaatimuksiin investointien näkökulmasta

vähintäänkin otetaan valtava riski siitä että toteutuu mitä edustaja rinne kuvasi ja pidän tämän riskin realisoitumista hyvin todennäköisenä ja kun nyt kaikki tiedämme että on olemassa selkeä pykälä joka on ministeriössä valmisteltu etämyynnin kieltämisestä niin selkein tapa eliminoida tämä riski olisi lisätä tämä

taloudellisesti merkittäviä asioita
myönnän vielä vastauspuheenvuorot edustajille tanus ja rehn kivi ja jos sitten vielä ministeri haluaa käyttää minuutin puheenvuoron se hänelle suotaisiin ja sitten mieluusti siirryttäisiin puhujalistaan

arvoisa puhemies asiantuntijat ja lausunnonantajat antoivat lausuntonsa ja näkemyksensä myös valiokunnassa olettaen että etämyynti on selkeästi kielletty arvostan ministerin näkemystä ja ja lupausta että hän asettaa työryhmän ja selvittää tämän heti vuoden alusta eikö nyt olisi sitten järkevää että tämän lakipaketin eteenpäinvieminen siirretään kevätpuolelle koska tällä todellakaan ei ole mikään kiire suomi on elänyt nykyisen alkoholilain kanssa vuosia ja vuosikymmeniä jotta alkuvuodesta tämä ministerin asettama työryhmä voi selkeyttää tilanteen myös hallituspuolueille niin emmekö jatkaisi sitten tämän lakipaketin käsittelyä kevätpuolella tämä on minun ehdotukseni

ennen kuin myönnän puheenvuoron edustaja rehn kivelle toteaisin että kun tässä keskustelussa on tähän saakka nyt kun edustaja rehn kivi käyttää vielä puheenvuoron käytetty seitsemänkymmentäkolme vastauspuheenvuoroa edustaja sarkomaan esittelypuheenvuoron jälkeen niin seitsemänkymmentäkolme vastauspuheenvuoroa ennen ensimmäistä varsinaista puheenvuoroa saattaisi olla riittävä ja sitten mentäisiin edustaja rehn kiven jälkeen puheenvuoroihin

arvoisa puhemies kiitän ministeri saarikkoa rehellisestä puheesta tässä tässä asiassa mutta kysyn kuitenkin eduskunnalta onko niin että meidän pitää täällä odottaa

tuomioistuinten päätöksiä vai onko tämä se paikka jossa meidän pitäisi säätää yksiselitteisesti tulkittavia lakeja
ja nyt ministeri yksi minuutti paikan päältä
arvoisa puhemies minusta osoittanut hienolla tavalla sen että suomessa on voimakas halu ja tahto puolustaa alkon monopolia on nostettu ilmoille huoli siitä onko muodostunut tämän eduskuntakäsittelyn myötä riski sen säilymisestä ja on vastuuministerin puheenvuoro siitä että tämä äärimmäisen monimutkainen asia jolla on myös eu ulottuvuus tulee selvittää perin pohjin ja vähintäänkin kai rivien välistä ellei suoraan on käynyt ilmi miten itse suhtaudun äärimmäisellä vakavuudella myös alkon omistajaohjauksesta vastaavana ministerinä tuon järjestelmän säilyttämiseen eivätkä ne pienimmät argumentit ole verotukseen tai kansanterveyteen liittyvät asiat

erityisen tärkeää on se että me emme ole tuomareita vaan me olemme lainsäätäjiä

jos avaamme debatin silloin sallin puheenvuorot eri puolille tätä salia kun näin monet teistä sitä vaativat avaan nyt sitten debatin

ministeri saarikko minusta on hienoa että toteatte että haluatte säilyttää alkon yksinoikeuden tähän kokonaisuuteen neljä pilkku seitsemän prosenttia vahvempien juomien osalta mutta ministeri saarikko samalla kun te tuon äskeisen puheenvuoron piditte te tulitte todenneeksi sen että kun tämä selvitystyö lähtee liikkeelle niin nyt tämä eduskunnan käsittelyn aikana tapahtunut perustuslakivaliokunnan kannanmuodostus joka liittyy selkeästi olemassa tulee johtamaan siihen että te mahdollistatte samalla sen että tämä koko asia leviää käsiin koko alkon yksinoikeus lähtee leviämään käsiin ja niin kuin täällä on esimerkiksi edustaja harakka nyt jos joku ulkomainen kuuntelee tätä keskustelua ja lopputulos on se että tämä esitys hyväksytään ilman sitä kieltoa niin se johtaa käytännössä siihen että me olemme lirissä tämän kokonaisuuden kannalta sen takia ministeri saarikko minä pyydän todellakin että mietitte nyt tarkkaan vielä ennen kuin tämä asian käsittely eduskunnassa päättyy

saadaan mukaan voimaan

herra puhemies on hyvä että te ministeri avoimesti totesitte sen että etämyynnin kiellon tämän pykälän pois jäämisen takana olivat poliittiset erimielisyydet eikä ole vaikea arvata mikä taho on ollut tätä jarruttamassa ja kun te nyt asetatte työryhmän niin toivon todella että ne poliittiset erimielisyydet eivät siellä ole taas nostamassa tätä näkökulmaa esiin edelleen ihmettelen sitä kun tätä alkoholilain kokonaisuudistusta on valmisteltu monta vuotta ja ministeriön pätevät virkamiehet ovat virkavastuulla tämän pykälän sinne valmistaneet mikä estää voitaisiin tässä käsittelyssä

puhemies jaan saman huolen ja harmituksen mikä tässä koko salissa on siitä että tilanne on epäselvä mielestäni oli erittäin hyvä että ministeri on monta kertaa todennut että hän ripeästi ja huolella ryhtyy tämän tilan selkeyttämään täällä on useasti nostettu esille perustuslakivaliokunnan lausunto kävimme sen huolella läpi huolella referoimme sen valiokunnan mietintöön ja ja perustelimme niin kuin eduskunnassa pitää tehdä kun eduskunnan perustuslakivaliokunta lausuu miksi tämä asia on niin että me huolella ja ripeästi ministerin ja ministeriön taholla tämän tilanteen selvitämme kysynkin tässä nyt ministeri saarikolta minkälaisessa aikataulussa luulette että saisitte tämän asian selvitettyä itse toivon että se on huolellista mutta kovin kovin ripeää sanoitte juuri että tuo työryhmä asetetaan tammikuussa miten ajattelette että työ työ saadaan tehtyä

sisältyy kaksi alkon monopolia vaarantavaa osaa etämyynti on toinen niistä se vie alkolta markkinoita niin paljon että alko lähtee liukumaan alas ja joutuu vaikeuksiin kannattamattomaksi toinen on se että tätä esitystä perustellaan elinkeinopolitiikalla kaksikymmentäneljä vuotta sitten ja neuvottelin suomen eu jäsenyysehdot tältä osin ja me saimme oikeuden vähittäismyyntimonopolin pitämiseen vain ja ainoastaan kansanterveysperustein eu ei hyväksy missään tapauksessa elinkeinopoliittista monopolia ja tämä siirtyy nyt elinkeinopoliittiseksi monopoliksi niin kuin täällä on moni sanonut ja se on vaarallista eli minä väitän että tämän lainsäädännön myötä alkon monopoli on viiden vuoden tähtäimellä menetetty

arvoisa puhemies ensin säädetään laki ja sitten aletaan selvittämään mitä tässä oikein on tullut tehdyksi yhdyn siihen isoon joukkoon kansanedustajia jotka ovat tänään ihmetelleet ensinnäkin sitä mikä ihme kiire tässä oikein on sitä minkä takia halutaan jatkuvan ja sitä minkä takia näitä pykäliä ei ole kirjoitettu tai otettu tähän lopulliseen lakiin mihin ne ovat oikein hävinneet matkan varrella ja todella haluaisimme saada näihin vastauksia ja ei voi kuin kysyä mitä ihmettä pääministeripuolue keskusta pelkää kun se

arvoisa puhemies tästä etämyynnistä lakivaliokunta kuuli lukuisia lainoppineita ja joka ikinen heistä sanoi että tämä etämyyntiasia on laissa epäselvä ja että se pitää sinne selkeyttää heidän viestinsä oli myös se että tästä visnapuu tapauksesta ei asiaa voi johtaa vaan että lainsäätäjän on tehtävä ratkaisu

puhemies edustaja sarkomaalle kun hän tuossa käytti puheenvuoron ja oli pahoillaan siitä missä tilanteessa tämän alkoholilain käsittelyn kohdalla ollaan niin niin minun täytyy kyllä sanoa että tämän valiokuntakäsittelyn yhteydessä minua hämmästyttää tämä hänen puheenvuoronsa meille kenellekään valiokunnan jäsenelle ei varmasti jäänyt epäselväksi kuka tätä käsittelyä eduskunnassa ja valiokunnassa ohjaa se on selkeästi kokoomus ja siltä osin kuin me esimerkiksi yritimme saada näihin asioihin muutoksia kokoomus muistutti monta kertaa meitä siitä että tämä on hallitusohjelmassa sovittu kirjan mukaan mennään ja mitään muutoksia ei tehdä elikkä sen seurauksena ei ei saatu aitoa

myöskään tälle kolmannellekymmenennelletoiselle pykälälle saatu todellista asiantuntijakuulemista aikaiseksi

arvoisa puhemies katson velvollisuudekseni vastata edustaja elon väärään mielikuvaan edustaja elo tervetuloa korsoon suomen pariisiin siellä on toistakymmentä anniskeluravintolaa ja siellä on harjoiteltu pitkään ja hartaasti tällaista pariisilaista juomakulttuuria ja vielä se alkoholinkäyttö ei ole ihan sillä tasolla kuin keski euroopassa on mutta mitä luulet kun tämä lainsäädäntö hyväksytään niin onko se silloin sitä a b ja c luvat tulevat yhdeksi luvaksi kaikki myydä mitä viinaa haluavat ja kuusitoista vuotiaat lapset tytöt ja pojat laitetaan töihin aamuneljään myymään alkoholia sinne ei hyvänen aika kyllä meidän täytyy vastuullisina vanhempina ja päättäjinä tehdä joku raja tähän lainsäädäntöön minä ymmärrän että haetaan norminpurkua mutta tällainen vastuuttomuus että täällä on sitä sun tätä kuvastaa hyvin sitä että tätä ei ole ajatuksella ja ammattitaidolla valmisteltu pyytäisin teitä vähän harkitsemaan millaisia esityksiä tuotte tänne

nyt ehdottaisin kohtamiten kaikki ovat vähintään yhden kerran jotka ovat sitä puheenvuoroa pyytäneet sen myöskin saaneet minulta täältä listalta vielä joko jo aikaisemmin puhuneita tai tässä haastettuja edustajia seuraavasti edustajat heinäluoma heikkinen vartia räsänen elo

arvoisa puhemies tämä on ollut kuitenkin vaikka iltamyöhään ikävä kyllä enkä kannata tällaista ilta asioiden hoitoa arvokas keskustelu koska onhan tämä pikkuhiljaa käynyt selväksi kiistaton tosiasia on se että jättämällä pykälistä pois etämyyntimääräykset syntyy tilanne jossa etämyyntilupia ei enää tarvita muuta kuin panee kaupan päälle suomen rajojen ulkopuolelta ja lähtee myymään tänne niin kuin perustuslakivaliokunta sanoo toinen asia joka on tullut selväksi on että tahtipuikkoa täällä käyttää kokoomus mutta kun käyttää tahtipuikkoa arvoisa kokoomus niin tulee myös vastuu ja raskas vastuu te te olette nyt viemässä eteenpäin sellaista päätöksentekoa seurauksia ei ole eduskunnalle avoimesti kerrottu tämän tilanteen tietävät tasan ne jotka ovat tässä iltaistunnossa jaksaneet istua

arvoisa herra puhemies täällä tosi moni tuntuu haikailevan keski ja eteläeurooppalaisen juomakulttuurin perään mielestäni muut pohjoismaat ovat paljon relevantimpi vertailukohta suomelle ruotsissa ruokakaupoissa myytävien alkoholijuomien pilkku viidennessä norjassa se on sama kuin meillä neljä pilkku seitsemän prosenttia islannissa kaikki yli kaksi pilkku kaksikymmentäviisi prosenttiset alkoholijuomat pitää ostaa paikallisesta alkosta tanska on pohjoismaiden joukossa poikkeus koska siellä ei ole

hei edustaja wallinheimo tarkoittaako tuo teidän huutelunne että te vastustatte alkon monopolin suojelua vastatkaapa tähän tuon huutelun jälkeen suomen alkoholipolitiikka siis kulkisi tämän uudistuksen myötä täysin eri suuntaan kuin muissa pohjoismaissa ja se on vastuuton suunta mutta minä odotan edustaja wallinheimoa mitä mieltä te olette alkon monopolista

lähtökohtana nimenomaan neuvotteluissa aikanaan oli se että alkon monopoli säilyy mutta kun annoitte esimerkkejä pohjoismaista niin tanska on poikkeus ja tanskassa on paljon korkeammat prosenttirajat juuri näin mutta siellä on myös paljon korkeammat rajat prosenteissa eikö olekin kun puhutaan siitä kulttuurista mitä kohti meidän pitäisi tulla mielestäni tanska on hyvä esimerkki siitä ottakaa oppia

arvoisa puhemies en tule helpottamaan tätä keskustelua yhtään nostamalla tämän asian esille ajatellaan asiaa kuluttajan kannalta etämyynti on sitä että tilaa netistä juomia ja ulkomainen toimija toimittaa juomat kotiovelleni etäosto on sitä että tilaan juomia ulkomailta ja erillinen kuriiri toimittaa nämä juomat kotiovelleni kuluttajan kannalta täysin sama operaatio

etäostossa maksetaan sekä valmistevero että arvonlisävero tänne lähtömaahan ja sen jälkeen vielä arvonlisävero suomeen etämyynnissä maksettaisiin arvonlisävero pelkästään suomeen ongelma etäostossa on se että se on eu lakien vastainen koska kaksinkertainen verotus on kiellettyä sen vuoksi eu lakien mukaan meidän tulisi sallia etämyynti ymmärrän tämän problematiikan joka tähän liittyy mutta kuluttajan kannalta ajateltuna

arvoisa puhemies kyllä tämän keskustelun jälkeen on tullut hyvin selväksi että ei parane yhtään ihmetellä minkä takia hallituksella on ollut vähän vaikeuksia muussakin lainsäädännössä kuin pelkästään tässä alkoholilainsäädännössä herranjumala ei olla edes hallituspuolueissa yhtä mieltä siitä miten tämä asia sitten ratkaistaan kai täällä nyt pitäisi selvä tahto olla kun kuuntelin puheenvuoroja niin sanottiin että kaikki haluavat täällä salissa alkon monopolin turvata ja kieltää tämän etämyynnin sen jälkeen se on varmaan sitten turvattava ja se onnistuu lainsäädännöllä ja sitten kun täällä vedotaan tähän selvittelyyn jos tätä kaksi vuotta on hierottu erilaisissa työryhmissä ja hallitus on sitten vääntänyt peistä tästä prosentista niin kai siinä samalla nyt oltaisiin voitu tämä etämyyntikin ratkaista no niin sitten vielä muistutetaan että ai niin sehän oli ratkaistu mutta sitten se varmaan siinä vaiheessa piti keikauttaa sieltä pois kun mentiin sopimaan joistain muista lehmänkaupoista kun tämä on niin sekavaa ja täällä yön pimeinä tunteina tätä käsitellään niin ei tämä ole kyllä eduskunnalle kunniaksi
olen vielä merkinnyt puheenvuorot tähän debattiin siis jo aikaisemmin lisäksi edustajille filatov essayah ja ja kymäläinen ja nähdäkseni jokainen joka on pyytänyt ai edustaja mäkisalo ropponen ei ole saanut tässä minun aikanani puheenvuoroa myös hän saa vielä vastauspuheenvuoron kaikki te muut arvoisat edustajat olette käyttäneet vähintään yhden vastauspuheenvuoron useampi useamman vastauspuheenvuoron ja nyt edustaja elo teillä on vastauspuheenvuoro
arvoisa puhemies edustaja niikko jos vantaan korsoa kutsutaan suomen pariisiksi jo nyt hyvä jos sitä kutsutaan suomen pariisiksi tämän hallituksen hyvän esityksen jälkeen sitä parempi ei sitä vastaan että korson kaltainen alue voisi olla suomen pariisi minusta se ei kuulosta huonolta minusta se kuulostaa juuri siltä keskieurooppalaiselta kehitykseltä jonka suuntaan olisi pitänyt mennä mitä tulee sitten tähän mainitsemaanne turvallisuuteen sosiaalisiin kysymyksiin niin minusta on hienoa että valiokunta ehdottaa että joka anniskelupaikassa tulee olla yksi järjestyksenvalvoja jokaista alkavaa sataa asiakasta kohti kello yksi kolmenkymmenen jälkeen mutta fiksua on myös se että nämä henkilöt voivat tehdä myös muita kuin valvontaan liittyviä tehtäviä huomioidaan turvallisuus huomioidaan sosiaaliset näkökohdat mutta tällä järkevällä tavalla myös se elinkeinotoiminta hieman ihmettelin edustaja heikkisen pohjoismaat vertausta tiedän että tanskaan kuuluvilla färsaarilla alkoholia voi ostaa vain paikalliselta lentokentältä onko tämä nyt se suunta mihin suomen pitäisi mennä ei varmasti kyllä me löydämme meidän oman mallimme ja se on se malli jota hallitus esittää
ja edustaja filatoville tämän debatin yhdeksäskymmenestoinen puheenvuoro
puheenvuoro tässä debatissa minusta näyttää siltä kun on tätä keskustelua kuunnellut kuunnellut

aiemmin ministeri risikkoa ja nyt ministeri saarikkoa että tässä on käynyt niin että perustelut sekä laissa että tässä mietinnössä jonka sosiaali ja terveysvaliokunta on tehnyt ovat saaneet ne ihmiset jotka ajattelevat että alkoholipolitiikka on sosiaali ja terveyspolitiikkaa

ja mitä tulee tähän etämyyntiin niin minua suuresti hämmästyttää se että ministeri vetoaa siihen että meidän nykylainsäädännön puitteissa etämyynti on kielletty mutta sen jälkeen kun me säädämme tämän lain meillä on laki josta perustuslakivaliokunta on sanonut että se ei ole kielletty kun sitä ei ole pykälässä kielletty sitten te sanotte että te pikaisesti valmistelette meille uuden lakiesityksen jossa tämä ongelma ratkaistaan ja kuitenkin sanotte että tässä sitä ei voi ratkaista koska on poliittisia erimielisyyksiä minun on hyvin vaikea luottaa siihen että ne poliittiset erimielisyydet häviävät sen jälkeen kun nuija on kopahtanut ja

ministeri tosiaan siellä alkupuolella puheenvuorossaan sanoi että ei halua kiireellä tuoda tänne sitä lakipykälää ja sen takia vetosi siihen että tarvitaan lisää aikaa mutta sitten vähän myöhemmin tuli se todellinen syy esille hallituksella on poliittinen erimielisyys täällä oikeastaan tässä keskustelun loppupuolella on sitten käynyt edustaja wallinheimon puheenvuorosta ilmi että siellä kokoomus haikailee tanskan mallia jossa ei ole minkäänlaista alkoholimyyntimonopolia siinä mielessä tämä on ollut kyllä hyvin valaiseva keskustelu että meille on käynyt ilmi se että kokoomus ajaa sitä että alkon monopoli suomesta kaatuu ja sehän kaatuu kun meillä tulee tällainen hetki että meillä ei ole lainsäädäntöä joka kieltää etämyynnin aivan niin kuin täällä ovat kollegat sanoneet niin varmasti sinä aikana joulunpyhinä kun me täällä muut olemme levossa tulee se joka lähtee kokeilemaan tätä asiaa koska jos ei mitään muuta niin hyvät korvaukset hän saa tästä keissistä siinä mielessä tämä sali on valmis tulemaan vaikka joulunpyhinä töihin jotta me voimme pitää suomessa alkon

herra puhemies meillä on todella reilu viikko jouluun ja elämme eduskunnassa yhtä vuoden merkittävimmistä vaiheista teemme muun muassa talousarvioesitystä silti meillä on vielä valmistelussa budjettilakeja valiokunnissa ja nyt te tuotte tällaisella hirveällä kiireellä tämän alkoholilainsäädännön te olette riidelleet siitä kaksi vuotta valmistelleet sitä ja nyt meidän muiden pitäisi tämä vuorokaudessa ratkaista teille ei sopinut antaa meille aikaa edes aamuun käsitellä kaksisataa sivuista mietintöä kunniaksi ole lain esittelijöille ei hallitukselle ei tässä salissa käydylle keskustelulle eikä eritoten valiokunnissa tehtävälle työlle työlle kyllä tässä lakivaliokunta perustuslakivaliokunta sekä sosiaali ja terveysvaliokunta tulevat pahoin tavoin

sitten että tämä keskustelu on kiusallista niin on mutta minusta tämä keskustelu on lähes moraalitonta minusta on moraalitonta tehdä kansalaisia koskevia lakeja tällä tavalla tämä ei ole ensimmäinen kerta kun hallitus haluaa vaikeita asioita viedä eteenpäin mielestäni erittäin kyseenalaisella tavalla ja aikataululla ilman että asioihin annetaan perehtyä kunnolla kun minä en ole ollut näissä valiokunnissa ja kun minä olen kuunnellut tätä keskustelua niin kyllä tämä asia on täysin auki ja hirveän monet asiat aivan käsittämättömän epäselviä kyllä ihmettelen miksi tätä asiaa ei voi siirtää eteenpäin minä en usko että kansalaiset ovat tyytyväisiä tyytyväisiä tällaiseen toimintatapaan eduskunnassa
puhujalistaan edustaja wallinheimo

arvoisa herra puhemies

on tuntunut aika kiusalliselta käydä keskustelua vain yhdestä tiukasta näkökulmasta jopa yhdestä tiukasta teemasta eli etämyynnistä kun meidän olisi pitänyt puhua paljon laajemmin tästä koko alkoholikulttuurista ja sen muutoksesta suomessa ja siitä millaisen kuvan me annamme siinä annammeko me kuvan että me haluamme edelleenkin olla tällainen vanha valvontakomissio suomi sen sijaan että me olisimme aidosti eurooppalaista alkoholipolitiikkaa tukeva suomi joka loppujen lopuksi tästä tabusta voisi pikkuhiljaa päästä eroon mielenkiintoisia yksityiskohtia me taistelemme myöskin viidestä pilkku viidestä prosentista tai neljästä pilkku

aika jännää että kun mennään ravintolaan niin me tilaamme kahdeksankymmentäseitsemän prosenttisesti sitä miedompaa mikä liittyy ihan makutottumuksiin ei muuhun siinä kysymyksessä on aika kiusallista edes keskustella siitä että jos vaan saa niin aina vahvempaa ostetaan eikö ole pikkuhiljaa suomessakin muuttumassa tällainen näkökulma tilastot osoittavat jotain aivan muuta sitten meillä oli keskustelussa myöskin ravintolapuolella esimerkiksi järjestyksenvalvojan osalta sellainen että meillä pitäisi olla kolmesataa paikkaisessa salissa neljä on kaksitoista ihmistä niin tällaisia tämän tyylisiä näkökulmia oli siellä onneksi siellä nyt on saatu muutosta muutosta

hienosti että tämä järjestyksenvalvoja saa tehdä jotain muutakin kuin valvoa järjestystä mietitään minkälaisia ihme yksityiskohtia on tehty tämän tabun muodossa tai miettikää sitä että tässä on keskusteltu tästä valmistustavasta jossa on pidetty kaiken pahan alkuna ja juurena sitä onko se tehty tislatulla tavalla vai onko se vain käymismenetelmällä no joo sitten vaan maataloustuottajat kyllä sanoivat että jos olisi ollut tislattu mukana olisi suomalaista ohrantuotantoakin tuhat hehtaaria lisää saatu aikaiseksi voisi ehkä kieltämättä ottaa siinä hommassa ja sitten nämä pienet käsityöläispanimot aika mielenkiintoinen rajoite että per käsityöpanimo voi olla yksi myyntipaikka koko yrityksellä ja sen täytyisi olla valmistuspaikan yhteydessä mitä jos niitä valmistuspaikkoja on kaksi täytyy siis valita mihin mennään aika ihmeellistä politiikkaa me aidosti tehdään se näkökulmana ja sitten vielä se etämyyntikuvio tämä on aidosti mielenkiintoinen ja minä arvostan sitä että arvoisa ministeri katsoo sen läpi miten se voidaan tehdä mutta muutamia muitakin kommentteja etämyyntiin onko kenties sellainen pelko että suomalainen vie vaikka alkoholia ja itse asiassa alkoholi on suomen suurin elintarvikevientiartikkeli ja ja vie vaikka ranskaan sitä kotiviiniä tai likööriä ja sitten ranskalainen tulee katsomaan että se ei saakaan tuoda suomeen voisiko tässä olla jotain ristiriitaa ja miten ihmeessä systembolaget ruotsissa on pystynyt säilyttämään monopolin vaikka siellä etämyynti on sallittu ja etämyynnin kautta prosentti menee miten ihmeessä ne ovat pystyneet säilyttämään monopolin ja miten ainoastaan suomi olisi ainut maa euroopassa joka etämyynnin kieltää ainut maa euroopassa joka kieltää ruotsissakin tämä systembolaget toimii ja siinä on monopoli olisitte kuunnelleet edustaja vartiaa kun hän selitti tämän etäoston ja etämyynnin eron etämyynnin puolella ainoastaan verot tulevat sitten suomeen ja pitäisi puhua jostain muustakin vaikka matkustajatuonnista ja tällaisista sitä vähätellään ja ja sitten suomen osalta laitetaan kaikki erittäin negatiivisesti puhutaan alkoholikulttuurista mutta ei hyvät ystävät tehdä

arvoisa herra puhemies todellakin olemme keskustelemassa lakiehdotuksesta ja mietinnöstä jonka keskiössä pitää olla kansanterveys ja tätä kautta myös kansantalous me olemme tietoisia siitä että alkoholipolitiikka on luonnollisestikin aina tasapainoilua erilaisten tavoitteiden välillä mutta siitä huolimatta jo lain perusteluista ilmi käyvistä syistä johtuen on selvää että ensisijainen tavoite tulee olla kansanterveyden edistäminen varsinkin kun tiedämme millaisista miljardihaitoista alkoholihaittojen osalta me suomalaisessa yhteiskunnassa valitettavasti puhumme puhemies olen hyvin iloinen siitä että sosiaali ja terveysvaliokunta on omassa mietinnössään hyvin perusteellisesti käynyt läpi nimenomaan näitä alkoholihaittoja aivan kuten valiokunnan rooliin kuuluukin siellä on mainittu alkoholihaittojen yhteys kokonaiskulutukseen alkoholisairaudet muut sairaudet mielenterveyden ongelmat ennenaikaiset kuolemat itsemurhat turvallisuushaitat poliisin resurssit joista täällä saimme todellakin ministeri risikon suulla kuulla että että ei ole varauduttu niihin lisäresurssitarpeisiin kun tässä asian käsittelyn yhteydessä on eduskunnalle tuotu tietoon minkälaisia lisäresurssitarpeita tämä edellyttää sote menot niin suorat menot näiden sairauksien tapaturmien väkivallan seurauksena kuin myös epäsuorat perheiden pahoinvointi lastensuojelukysymykset ja niin edelleen lisäksi valiokunta on nostanut hyvin esille vaikutuksia työelämään poissaolojen sairastumisten eläköitymisten kautta tämä kaikki on käsittelyssä otettava huomioon ja kuten sanoin lakia uudistettaessa mielestäni ainoa oikea painotus kun puhumme näin mittavista haitoista kuin tällä hetkelläkin puhumme

tulee olla kansanterveyskysymyksissä ja niin kuin sanoin tätä kautta kyse on myös merkittävistä kansantalouden kysymyksistä puhemies täällä on sivuttu myöskin prosenttirajakysymystä ja valiokunta mielestäni aivan oikein täällä toteaa että kun panimotuotteiden kulutus on yli puolet kaikesta suomessa kulutetusta kulutetusta alkoholista on aivan selvää että on suuri riski että kulutus siirtyy vahvempaan olueen ja vaikuttaa näin merkittävästi kansanterveyteen ja ja talouteen kiinnitän huomiota myös siihen että kun täällä sanotaan että kyllä kyllä varmasti kolmosoluen juojat jatkossakin kolmosolutta niin voi olla niin kuin täällä on esitetty että sellaista olutta ei välttämättä jatkossa kaupan hyllyltä löydy sitä paitsi hinta ja euro on tosi kova konsultti kuluttajille myös alkoholissa ja silloin kun kauppa tekee ilman muuta nelosoluesta tai näistä vahvoista oluista

sitten vielä puutun tähän hevosen kokoiseen asiaan eli tähän etämyyntikysymykseen minä haluaisin vielä penätä ministeriltä vastausta siihen onko todella niin että hallitus ei näe tätä riskiä joka tämäniltaisessa keskustelussa on täällä hyvin tuotu esille eikö nähdä tätä riskiä joka täällä on esiin nostettu poliittista riskiä taloudellista riskiä eikö näitä nähdä eikö niitä tunnusteta ja kun te viittaatte täällä etämyynnin joka on tipahtanut jonnekin josta kukaan ei tiedä minne ja miksi ja viittaatte poliittisiin syihin niin kuinka nopeasti nämä poliittiset syyt poistuvat siltä pöydältä jolle aiotte viedä tämän etämyynnin pohdittavaksi miten suhtaudutte siihen kun valiokunnan jäsenet täällä kertovat että eduskunnassa käyneet asiantuntijat ovat antaneet omat asiantuntijalausuntonsa olettaen että etämyynti on kielletty emmekö me aseta myös eduskunnassa käyneet asiantuntijat aivan kohtuuttomaan tilanteeseen kun he eivät ole voineet ottaa tähän asiaan kantaa jos sitten vatkata tätä asiaa jossakin työryhmässä niin eikö nyt kävisi niin että laitetaan riskin minimoimiseksi tämä etämyyntikieltopykälä tässä käsittelyssä tähän lainsäädäntöön jotta emme ota sitä riskiä että joulunpyhien aikana monopoli menee eikö se ole mahdollista ja jatkatte tämän asian käsittelyä sitten niissä työryhmissä ja omissa komiteoissanne ja palaatte sitten uudella esityksellä jos löytyy joku vieläkin parempi muotoilu mikä tässä on näin vaikeata kaksilla rattailla ajelua tämä on

arvoisa

kyllä selkeytynyt sekin että jos tässä laissa on joitakin hyviä puolia nimenomaan se että pyritään ravintolatoiminnan byrokratiaa purkamaan ja sitä kautta helpottamaan sitä toimintaa ja ohjaamaan alkoholinkäyttöä sinne ravintolaan niin vastapainoksi tässä on sitten kyllä elementtejä jotka vievät asiaa toiseen suuntaan ja kaikista ongelmallisinhan niistä on nimenomaan se jota täällä nyt on puheenvuoro toisensa jälkeen kyllä toistettukin minusta aivan hyvin jos tätä tilavuusprosenttia vähittäiskaupassa lähdetään nostamaan äkikseltään kun ajattelee niin tämähän tuntuu aika pieneltä asialta mutta asiantuntijat niin kuin tässäkin sosiaali ja terveysvaliokunnan käsittelyssä ja kun tämä hallituksen esitys oli lausuntokierroksella lähes yksimielisesti toteavat että jos tämä laki hyväksytään tämmöisenä jos vähittäiskaupan tilavuusprosenttia nostetaan niin haitat lisääntyvät merkittävästi kuten täällä on erittäin ansiokkaasti sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä todettu täällä todetaan muun muassa poliisin hälytystehtävien lisääntymisestä että sataseitsemänkymmentä henkilötyövuotta tarvittaisiin poliiseja lisää kustannukset kymmenen viiva viisitoista miljoonaa tai toisella puolella puhutaan terveyshaitoista alkoholikuolemista sataviisikymmentä kuolemaa silloin on pakko itse miettiä onko minulla joku vasta argumentti jolla minä kumoan että eivät nämä pidäkään paikkaansa

ei minulla ole mitään vasta argumenttia jos minulla olisi vasta argumentti jos olisi asiantuntijoita toisella puolella jotka sanoivat etteivät nämä pidä paikkaansa ei tästä pienestä korotuksesta seuraa näitä niin itsekin voisin ajatella niin että okei tehdään tämmöinen korotus mutta kun erittäin yksimielisesti asiantuntijat lausuvat että nämä ovat ne seuraamukset ja minulta ei löydy näitä vasta argumentteja niin päättäjänä olen tosiasioitten edessä ja joudun toteamaan sen että on erittäin hankala kannattaa sellaista esitystä joka aiheuttaa tällaisia ongelmia arvoisa puhemies meillä on joulu kohta tulossa ja kun miettii näitä kysymyksiä ja lukee tätä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöä jossa sanotaan että alkoholi liittyy suureen osaan perheväkivallasta vanhempien alkoholinkäyttö perheissä lisääntyy se se lisää samalla niin lasten kuin aikuistenkin turvattomuutta perheissä ja mietitään tätä loma aikaa joka on tulossa niin tulee väistämättä mieleen olemmeko me edistämässä sitä lasten hyvinvointia sitä että jokainen lapsi voi herätä aamulla turvallisin mielin ja

voi tuntea sen että koti on hyvä paikka asua ja elää vai olemmeko me edistämässä nyt tällä lainsäädännöllä sitä että että yhä useampi lapsi joutuu kokemaan valitettavasti alkoholista aiheutuvia ongelmia siellä kotona sen takia minun on erittäin helppo tukea tätä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöä jossa hyvin selkeästi otetaan kantaa siihen että muun muassa näistä seurauksista joita äsken tuossa kerroin johtuen

on vähittäiskaupan tilavuusprosentti pidettävä pidettävä nykyisellä tasolla minä näkisin niin että tässä tilanteessa olisi kyllä suurta viisautta että tämä eduskuntasali kokonaisuutena kantaisi vastuun tästä ja jokainen edustaja voisi kohdallaan kuunnella sekä sydäntä että järkeä jos minä kuuntelen sydäntä niin se sanoo että ei enää yhtään alkoholihaittoja lapsille eikä suomalaisille aikuisillekaan ei suomeen enää yhtään alkoholihaittoja enempää kuin tänä päivänä ei enää yhtään alkoholikuolemia enemmän ja järki sanoo että ei enää yhtään kustannuksia yhteiskunnalle alkoholista ja sen takia olen voimakkaasti sitä mieltä että tehdään vastuullinen päätös kukin äänestäköön tahollaan sen mukaan minkä tuntee oikeaksi ja sitten me kannamme porukalla vastuun siitä mitä päätöksiä me teemme täällä suomessa kukin kantaa sen vastuun mutta se on se valitettava piirre että sitä vastuuta että niin moni lapsi ja nuori kärsii siitä että alkoholista aiheutuu ongelmia perheissä me emme voi poistaa millään äänestyspäätöksellä ja sen takia pyydän että jokainen kohdallaan harkitsee mikä on viisasta ja mikä on suomalaiselle yhteiskunnalle hyväksi tulevaisuutta

arvoisa herra puhemies

tämä on perusteltua onhan alkoholi tällä hetkellä vakavin yksittäinen terveyden ja hyvinvoinnin uhkatekijä suomessa nyt käsittelyssä olevan lakiluonnoksen ensimmäisessä pykälässä todetaan että lain tarkoitus on vähentää alkoholipitoisten aineiden kulutusta rajoittamalla ja valvomalla valvomalla niihin liittyvää elinkeinotoimintaa alkoholihaittojen ehkäisemiseksi

alkoholit nykyisestä kolmestasadastaviidestäkymmenestä myyntipisteestä liki viiteentuhanteenkolmeensataan päivittäistavarakauppaan ja potentiaalisesti yli kahdeksalletuhannelle ravintolalle helpomman saatavuuden piiriin monet asiantuntijat jakavat kanssani tämän huolen toistaiseksi saatavuuden helpottaminen on aina tarkoittanut kulutuksen kasvua eikä mikään anna ymmärtää että nyt olisi toisin on muistettava että alkoholin käytöstä aiheutuvat haitat eivät koske vain pientä ongelmakäyttäjien ryhmää riskikäyttäjiä on suomessa noin puoli miljoonaa heillä sairauksien tapaturmien ja sosiaalisten haittojen riski on olennaisesti kasvanut kokonaiskulutukseen vaikuttavat toimet ovat siksi tehokkain tapa vähentää riskikäyttöä ja alkoholihaittoja kuten työpoissaoloja maksasairauksia sekä humalajuomiseen liittyviä tapaturmia sekä väkivaltaa arvoisa puhemies väljemmällä alkoholin saatavuudella ja kokonaiskulutuksen nousulla on väistämättömiä työelämävaikutuksia ja niistä on uskallettava puhua me kansanedustajat tässä olemme ymmärtääkseni melko yksituumaisia siitä että suomalaisen työn tuottavuutta pitää nostaa silti meistä monet haluavat vahvemmat oluet helpomman saatavuuden piiriin tässä on suuri ristiriita kestävyysvajeen kuromiseen suomalaisten työuria pidentämällä vaikuttaa olennaisella tavalla se millaiset ovat työikäisten suomalaisten alkoholin riski ja suurkäyttäjien kulutustottumukset alkoholinkäyttö heijastuu työn tekemiseen se näkyy tehottomuutena työtehtävien laiminlyönteinä ja poissaoloina on muistettava että merkittävä osa riskikäyttäjistä on työelämässä ei veneitten alla viime viikolla julkaistun tutkimuksen mukaan yritysjohtajat pitävät alkoholihaittojen vähentämistä huomattavasti tärkeämpänä tavoitteena kuin saatavuuden yritysjohtajat tietävät kyllä miltä näyttää alkoholinkäytön todellisuus suomalaisilla työpaikoilla alkoholin takia arvioidaan suomessa menetettävän vuosittain noin kaksi miljoonaa työpäivää mikä noin kymmentätuhatta henkilötyövuotta oecdn arvioiden mukaan alkoholi aiheuttaa suomessa vuosittain noin kahden miljardin euron tuotannonmenetykset tämä näkyy myös mainitsemani kyselyn yritysjohtajien vastauksissa joiden mukaan yli kolmasosalla työpaikoista on päihteiden käyttöön liittyviä sairauspoissaoloja tai selkeitä päihdeongelmia päihteiden aiheuttamaa työkyvyttömyyttä on esiintynyt yli neljäsosassa vastaajien työpaikoista nämä ovat valtavan suuria lukuja ja niitä ei vahvemman oluen helpommalla saatavuudella pienennetä arvoisa puhemies tällä alkoholilailla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia lakiesityksen taloudelliset vaikutukset ovat kaksiosaiset on toki selvää että kulutuksen väkevöityminen ja myynnin lisäys kasvattaisivat verotuloja mutta samanaikaisesti haittakustannukset valtiolle kunnille ja tulevaisuudessa maakunnille kasvaisivat vastuullisina päättäjinä emme voi ummistaa silmiämme kasvavilta kustannuksilta kestävyysvajetta ei taklata alkoholihaittoja lisäämällä kansanterveydelle uuden alkoholilain vaikutukset ovat yksinomaan kielteiset jos hyväksymme esitetyn kaupoissa myytävän alkoholituotteiden prosenttirajan noston teemme elinkeinopolitiikkaa ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden se olisi vaarallinen ja edesvastuuton tie alkoholinkäytöstä yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat meille eräänlainen sokea piste olen huomannut ettei monikaan haluaisi alkoholihaittojen hintalappua huomata tai tunnustaa alkoholi työllistää joka päivä poliiseja sairaanhoitajia palomiehiä sosiaalityöntekijöitä vartijoita ja monia muita ammattiryhmiä esimerkiksi sisäministeriön poliisiosasto toteaa lausunnossaan että poliisi ei selviydy uuden alkoholilain vuoksi lisääntyvistä tehtävistä kasvava kulutus lisää poliisin työmäärää ja tarkoittaa arviolta kymmenen viiva viidentoista miljoonan euron

lisäresursointia vastuullisina päättäjinä kuuntelemme myös näitä asiantuntija arvioita siksi olisin toivonutkin että myös sisäministeri olisi ollut tuolla ministeriaitiossa vastaamassa näihin huoliin on lisäksi todella kurjaa että asioita perustellaan epätosilla tiedoilla kuten äsken edustaja jaskari alkoholituotteet eivät todella ole esimerkiksi suurin vientiartikkeli maitotuotteiden yhteenlaskettu vienti on kolmesataaneljäkymmentäkuusi pilkku viisi miljoonaa euroa kun alkoholituotteitten vienti on vain sataviisikymmentäyksi miljoonaa euroa jokainen voi tarkistaa nämä tullin tilastoista

ja niitten mainonnasta naisiin ja lapsiin kohdistuvasta haitasta en todella pitänyt ei sosiaali ja terveysvaliokunta tällaisia turhaan kirjaa eikä kirjaa yhtään mitään niin kuin ei muukaan valiokunta jos näistä asioista ei asiantuntijoita olla kuunneltu tämä on valiokunnan jäsenten häpäisemistä minulle on jäänyt erityisen hyvin mieleen aikaisemmasta keskustelusta se kun kansanedustajakollega aino kaisa pekonen totesi alkoholilain lähetekeskustelussa että vahvempi kestää sen mitä heikompi vaatii minulle politiikka on nimenomaan heikommista huolehtimista ja tässä yhteydessä heikompia ovat ne lapset perheet puolisot naapurit joita kiusaa päihdeongelma ja riippuvuus niidenkin jotka eivät vielä ymmärrä olevansa riippuvaisia lain vaikutusarvioissa todetaan suorasanaisesti että alkoholin saatavuuden lisääminen ei edistä lasten ja nuorten suojeluun tähtäävien lakien tarkoituksen toteuttamista ei edistä lasten ja nuorten kannalta suurin uhka on vanhempien hallitsemattoman alkoholinkäytön lisääntyminen vain vähän sitten yli tuhannen lastensuojelun sosiaalityöntekijää toi julki huolensa lastensuojelun sosiaalityön niukoista resursseista tämä puhutti myös tässä salissa kyselytunnilla samanaikaisesti meillä on nyt käsittelyssä lakiesitys jonka vaikutusarviossa todetaan että lasten ja perheiden kokemat haitat lisääntyvät ja syvenevät ja sen myötä lastensuojelutoimien tarve ja kustannukset kasvavat pääministeri juha sipilän hallitusohjelmaan on kirjattu kymmenen vuoden tavoitteeksi hyvinvoinnin ja terveyden osalta että suomalaiset voisivat paremmin ja kokisivat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa lain vaikutusarvioissa todetaan hyvin yksiselitteisesti koska alkoholijuomien kokonaiskulutus lisääntyisi empiirisen ja teoreettisen tiedon perusteella on varmaa että muutos vaikuttaisi negatiivisesti väestön sosiaaliseen hyvinvointiin ja terveyteen on siis varmaa että hyvinvoinnin ja terveyden kannalta muutos on negatiivinen arvoisa puhemies lopuksi asiantuntijoiden kritiikki alkoholituotteiden prosentti osuuden nostamisesta on ollut yksimielistä ja murskaavaa tuota kritiikkiä on syytä kuunnella olemme vaarallisella tiellä mikäli lähdemme ikään kuin kokeilemaan mitä vahvempien alkoholituotteiden helpompi saatavuus yhteiskunnassamme aiheuttaa voisiko tuo vapauttaminen yhtäkkiä tehdä suomalaisesta kansasta keskieurooppalaisia alkoholin aika riskialtis kokeilu senkin vuoksi että syntyneitä haittoja ei enää myöhemmin pystytä perumaan toivon jokaisen edustajan vakaavasti vielä harkitsevan omaa kantaansa arvoisa puhemies olen todella iloinen siitä päätöksestä minkä kesällä hallituspuolueitten ryhmyrit tekivät että tässä asiassa annetaan kansanedustajille vapaat kädet arvoisa puhemies tuo tarkoittaa sitä että jokainen edustaja täällä salissa niin hallituksessa kuin oppositiossa

me tulemme näkemään ne jo aivan lähitulevaisuudessa ja silloin kysytään mitä kukin teki

arvoisa puhemies tässä valiokunnan mietinnön mukaisessa lakiesityksessä on paljon hyviä ja kannatettavia elementtejä tosin tällä aikataululla ei ollut riittävää mahdollisuutta paneutua tähän mietintöön kunnolla nostan puheenvuorossani esille pari asiaa joita minun on erityisen vaikea hyväksyä tarkastelen asiaa terveydenhuollon ammattilaisena ja vastuullisena nuorista välittävänä aikuisena sekä neljäntoista lapsen mummina hallituksen alkoholiesityksen tarkoitus on vähentää alkoholipitoisten aineiden kulutusta rajoittamalla ja valvomalla liittyvää elinkeinotoimintaa alkoholin käyttäjille muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle aiheuttamien haittojen ehkäisemiseksi perustuslain mukaan julkisen vallan on edistettävä väestön terveyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus terveelliseen ympäristöön sillä on velvollisuus tukea perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu

talouden kestävyysvajetta olen keskustellut tästä lakiesityksestä muun muassa poliisien sekä ensiavussa ja päivystyksessä työskentelevien hoitotyöntekijöiden kanssa erään sairaanhoitajan kommentti jäi minulle erityisesti mieleen hän sanoi jo nyt suuri osa päivystyksessä ja ensiavussa käyvistä potilaista on päihteiden vaikutuksen alaisia tietyt tahot sanovat että lakiuudistus tuo lisää työtä suomeen olen sitä mieltä että meillä ensiavussa ja päivystyksessä on jo nyt niin paljon työtä ettemme halua enää tämän lakimuutoksen tuomaa lisätyötä itsellemme sillä tuskin uusia resursseja tulemme saamaan olisinkin halunnut kysyä ministeri ministeri saarikolta tuleeko niitä lisäresursseja poliisi jonka kanssa keskustelin enteili viikonlopun hälytystehtävien ja kiinniotettujen kuljetuskustannusten lisääntymistä sekä kiinniotettujen vartiointitarpeen lisääntymistä siis heillekin lisää työtä ilman lisäresursseja alkoholinkulutuksen kasvu lisää haittoja myös käyttäjien läheisille ja perheenjäsenille erityisesti alkoholin haitat näkyvät suoraan ja välillisesti lasten hyvinvoinnissa myös ikääntyvien ihmisten alkoholin lisääntyvä kulutus on huolestuttava ja viime vuosina merkittävästi voimistunut trendi oecd raportin mukaan alkoholin vaikutus työpaikoilla tuotannon menetyksenä on arviolta yksi prosentti bruttokansantuotteesta mikä suomeen sovellettuna tarkoittaa noin kahden miljardin euron vuosittaista tuotannonmenetystä hallituksen esityksen mukaan alkoholin aiheuttamat välilliset kustannukset olisivat vähintään noin miljardi euroa vuodessa muutaman prosentin lisäys nykyisiin alkoholin aiheuttamiin tuotannonmenetyksiin merkitsisi merkitsisi useiden kymmenien miljoonien eurojen uusia tuotannon menetyksiä eivätkö hallituksen tavoitteet ole juuri päinvastaiset missä on politiikkajohdonmukaisuus arvoisa puhemies minusta on hyvin vaikea ymmärtää miksi teemme lainsäädäntöä seurauksena yhteiskunnan menot ja turvallisuuteen liittyvät riskit kasvavat jos hyväksymme tämän lain silloin minusta olisi tärkeää varmistaa resurssien riittävyys sisäisen turvallisuuden ylläpitämiseen ja sosiaali ja terveydenhuollon palveluihin aiemmin tänään ministeri risikko sanoi täällä että sisäministeriössä ei ole valmistauduttu lisäresursseihin toinen asia jota minun on on hyvin vaikea tässä lakiesityksessä hyväksyä on valmistustaparajoitteesta luopuminen ja tämähän tarkoittaa niin sanottujen limuviinojen myynnin sallimista päivittäistavaramyynnissä

liittyy selkeä riski siitä että kyseiset juomat olisivat entistä helpommin lasten ja nuorten saatavilla esimerkiksi sosiaali ja terveys ryn mukaan on käsittämätöntä että limsalta maistuvien alkoholituotteiden saatavuutta halutaan kaupoissa lisätä juuri ne ovat nuorten suosiossa lisätä on hyvin todennäköistä että näiden kulutus lisääntyy saatavuuden lisääntyessä ykn lapsen oikeuksien komitea on suositellut että suomi tehostaisi toimiaan nuorten alkoholinkäytön vähentämiseksi mutta annettu esitys toimisi toteutuessaan käytännössä vastoin tätä suositusta ja ihan lopuksi pari sanaa mainonnasta viimeksi vuonna kaksituhattakolmetoista sosiaali ja terveysvaliokunta käsitteli alkoholimainontaa tuolloin valiokunta piti välttämättömänä välttämättömänä että alkoholilain kokonaisuudistuksessa etsitään uusia tehokkaita ja selkeitä keinoja lapset ja tavoittavan alkoholimainonnan rajoittamiseksi ja alkoholimainontasäännösten valvonnan tehostamiseksi valiokunta piti erityisesti lasten ja nuorten kannalta haitallisimpana alkoholin mielikuvamainontaa jossa käytetään itse tuotteeseen liittymättömiä kertomuksia hahmoja musiikkia ja muita elementtejä ja jossa hyödynnetään ikäkaudelle ominaisia kiinnostuksen kohteita

arvoisa puhemies suurin hämmennykseni liittyy kuitenkin tähän kirjoitukseen etämyynnistä joka osoittaa erittäin huonoa lainvalmistelua rajat ylittävän etämyynnin kielto ei selkeästi ilmene ehdotetuista säännöksistä samalla tavoin kuin se on esitetty lain perusteluissa pykälää etämyynnistä tulee näin ollen täsmentää ja kiellon tai sallimisen jos näin halutaan tulee ilmetä yksiselitteisesti lakiehdotuksessa

olen allekirjoittanut vastalauseen jossa on myös viisi lausumaehdotusta lausumaehdotuksessa neljä lukee eduskunta edellyttää että hallitus etsii uusia tehokkaita ja selkeitä keinoja lapset ja nuoret tavoittavan alkoholimainonnan rajoittamiseksi ja alkoholimainontasäännösten valvonnan tehostamiseksi tämä on oikein hyvä mutta sitten tämä tämä kohta jatkaa jatkaa näin tavoitteena tulee olla alkoholimainonnan uudistus siten että lähtökohtana on kaikkien alkoholijuomien mainonnan rajoittaminen vain tuotetietojen antamiseen tätä en voi allekirjoittaa

arvoisa rouva puhemies alkoholipolitiikan vaikutuksista on suomessa pitkäaikaista ja ja hyvin tarkkaa tutkimusta historian perusteella voidaan yksiselitteisesti todeta että alkoholin saatavuutta lisäävät lainsäädäntömuutokset ovat poikkeuksetta lisänneet alkoholin kokonaiskulutusta ja sen myötä myös haitallisia vaikutuksia ja kustannuksia hallituksen esityksessä alkoholilaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ei ole annettu saatavilla oleville tutkimustiedoille ja asiantuntijakuulemisille riittävää painoarvoa esityksestä itsestään seuraavien monien negatiivisten vaikutusten lisäksi esitetyillä muutoksilla heikennetään niiden toimenpiteiden aikaansaannoksia joita viimeisten kymmenen vuoden aikana on tehty alkoholihaittojen vähentämiseksi vastaavasti monilla muilla toimenpiteillä tehdyt säästötoimenpiteet menettäisivät esitettyjen muutosten myötä huomattavasti merkitystään pidän positiivisena asiana sitä että valiokunta ehdottaa mietinnössään että vähittäismyynnissä olevien alkoholituotteiden maksimitilavuusprosentti säilytetään nykyisen tasoisena eli prosentissa eikä valiokunta esitä hallituksen esityksen mukaisesti tilavuusprosentin korottamista viiteen pilkku viiteen prosenttiin todella toivon että ainakaan tätä prosenttiosuutta ei nosteta kuitenkin mikäli alkoholin negatiivisiin vaikutuksiin halutaan alkoholilainsäädännöllä tehokkaasti puuttua siihen on käytettävissä tehokkaampia keinoja tämä todetaan hallituksen esityksessäkin tehokkaaksi keinoksi on todettu luvanvaraisessa luvanvaraisessa vähittäismyynnissä myytävien alkoholijuomien alkoholipitoisuuden alentaminen kuten esimerkiksi ruotsissa jossa raja on kolme pilkku viisi tilavuusprosenttia ehdotankin niin kuin jo aiemmin edustaja räsänen että eduskunta hyväksyy uudeksi tilavuusprosentiksi ruotsin mallin mukaisesti kolme viisi prosenttia suomessa ei ole ongelmaa saada vahvempia alkoholijuomia jos joku niin haluaa alkossa on oikein hyvä palvelu ja sieltä löytyy vahvempia juomia niitä tarvitseville tällä hetkellä voimassa olevan alkoholilain neljän luvun kahdennessakymmenennessäviidennessä pykälässä säädetään vähimmäisjuomavalikoimasta sen mukaan anniskelupaikassa tulee olla saatavana riittävä valikoima mietoja alkoholijuomia sekä kohtuuhintaisia alkoholittomia juomia voimassa olevassa laissa ei ole tarkemmin määritelty minkälaisia alkoholittomia juomia tulee olla saatavilla mistä johtuen tarjonta rajoittuu vielä liian usein virvoitusjuomiin veteen ja kahviin edellä mainittua säännöstä ei esitetty lainkaan nyt

käsitellyssä hallituksen esityksessä uudeksi alkoholilaiksi näin esitänkin lakialoitteessani

että anniskelupaikalla myydyistä alkoholituoteryhmistä kuten esimerkiksi panimotuotteisiin kuuluvasta oluesta siideristä ja long drinkistä sekä viinien tuoteryhmään kuuluvasta puna valko ja kuohuviinistä olisi saatavilla myös alkoholiton vaihtoehto esityksellä tuetaan nimenomaan alkoholilaille asetettua tarkoitusta joka on alkoholinkulutusta ohjaamalla ehkäistä

aineista johtuvia yhteiskunnallisia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja säännöksellä varmistettaisiin alkoholittomien tuotteiden vähimmäistarjonnan riittävä kattavuus ja laadukkuus anniskelupaikalla myytävät laadukkaat alkoholittomat juomat mahdollistaisivat sen että isompi osa asiakkaista voisi valita alkoholittoman vaihtoehdon alkoholillisen sijaan alkoholittomiin tuotteisiin panostamisen ja niiden lisäämisen kautta voitaisiin vähentää myös sosiaalisten tilanteiden myötä tulevaa alkoholin kulutusta meillä on asiakkaita jotka käyttävät tiettyjä lääkkeitä ja joilla on sairauksia jotka ovat raskaana tai joille ehkä muuten on alkoholituotteiden käyttäminen ongelmallista ja olisi kohtuullista olla heillekin hyvää tarjontaa myös alkoholittomien juomien osalta kun

etämyynnistä on täällä paljon puhuttu etämyynnin salliminen tarkoittaisi monopolituotteille rinnakkaista vähittäismyyntikanavaa sekä alkon monopolin purkamista ja alkoholikaupan yksityistämistä suomessa tämä on kiistaton tosiasia jos joku muuta väittää niin kehottaisin pysähtymään uudelleen miettimään asiaa

oli mukana tuo pykälä etämyynnin kieltämisestä eli yksinkertaisesti luonnoksessa kolmaskymmenes pykälä alkoholijuomien rajat ylittävä etämyynti ja kyseiseen myyntiin liittyvä maahantuonti suomeen on kielletty ja niin kuin tuossa jo aiemmin mainitsin kaikki jotka lausuntokierroksella lausuivat tästä alkoholilakipaketista ja monet monet asiantuntijat joita kuulimme valiokunnassa olivat siinä oletuksessa että tämä asia ja pykälä ovat siellä edelleenkin näin ja loppupeleissä ainut toimija jolta saimme kirjallisen lausuman tästä etämyynnin mahdollistavasta muutoksesta oli alko ja todellakaan mitkään muut asiantuntijat joita kuulimme valiokunnassa eivät olleet tässä käsityksessä eli jos ajattelen että viedään suurta lakipakettia eteenpäin niin näkisin että ainut mahdollisuus on se että sinne todella lisätään tämä pykälä niin kuin se on ollut alkuperäisessä esityksessä tai sitten siirretään tämän lakipaketin käsittelyä sinne kevätpuolelle jotta niin kuin ministeri esitti että hän laittaa vielä työryhmän selvittämään asiaa työryhmä voisi ensin saada selvityksensä valmiiksi ja sen jälkeen

ole mitään järkeä siinä että nuijitaan kokonainen lakipaketti valmiiksi ja sen jälkeen aloitetaan uudelleen selvittelyt muutaman asian haluaisin muutoin nostaa sisällöstä esiin valiokunta esittää hallituksen esityksen mukaisesti että vähittäismyynnissä saisi jatkossa myydä myös muutoin kuin käymisteitse valmistettuja juomia tästä seuraisi että nykyiset käymisteitse valmistetut juomasekoitukset korvautuisivat juomasekoituksilla jotka on valmistettu tislatusta alkoholista tämän tuoteryhmän tuotteet eli niin kutsutut limuviinat ja mahdollisesti muut uudet alkoholituotteet houkuttavat erityisesti nuorta kuluttajaryhmää on arvioitu että valmistustaparajoituksen poisto uhkaisi pahimmassa tapauksessa pysäyttää tai jopa kääntää nousuun alaikäisten nuorten koko kaksituhatta luvun kestäneen alkoholikulutuksen laskun muutoinkin asiantuntijakuulemisissa muutoksella on katsottu olevan kulutusta lisäävä ja kansanterveyttä heikentävä vaikutus minkä vuoksi kannatan valmistustaparajoituksen säilyttämistä valiokunta ehdottaa hallituksen esityksen tavoin hyväksyttäväksi säännöksen jonka mukaan kuusitoista vuotta täyttänyt henkilö saisi myydä alkoholijuomia vastaavan hoitajan tai muun tehtävään nimetyn henkilön valvonnan alaisena

alkoholituotteiden kanssa niitten myynti tai tarjoilu olisi mahdollista vain täysi ikäisille edelleen esityksessä on useampia negatiivisia kohtia joihin täytyy saada muutosta

kymmenen minuuttia on kai sanottu mutta tarvitaan vissiin vielä toinen kymppiminuuttinen hallituksen esityksen yhtenä tavoitteena on lisätä myös omavalvontaa asiassa jossa jo nyt on paljon laiminlyöntejä ja muutostarvetta mutta ehkä otan vielä toisen puheenvuoron seuraavaksi kymmeneksi minuutiksi niin että saavat myös kokoomuksen edustajat lisää infoa

arvoisa rouva puhemies aluksi lain tarkoituksesta yleisesti esityksen mukaanhan lain tarkoituksena olisi jatkossakin alkoholipitoisten aineiden kulutuksen vähentäminen väestön kulutuksen vähentämisellä ja elinkeinotoiminnan rajoittamisella ja valvonnalla pyrittäisiin edelleen ehkäisemään alkoholin aiheuttamia haittoja tässä tarkoitusta määrittävässä pykälässä mainitaan alkoholin käyttäjille aiheutuvien haittojen lisäksi alkoholista muille ihmisille ja koko yhteiskunnalle aiheutuvat haitat pykälän tarkoituksena on tältä osin korostaa sitä että alkoholilainsäädännöllä pyritään suojelemaan koko yhteiskuntaa ja erityisesti esimerkiksi lapsia ja muita perheenjäseniä täällä aiemmin debattikeskustelussa edustaja eestilä joka nyt poistui juuri salista totesi että pitäisi olla jokaisella oma valta päättää minkälaisia ja minkä prosentin vahvuisia alkoholijuomia käyttää siinä mielessä jos tälle liberaalille linjalle lähdetään silloin pitäisi ajatella myös näin että eikö sitten pitäisi jokaisen myöskin itse vastata kaikista kustannuksistaan kristillisdemokraattien linja on se että me yhteiskunnassa pyrimme pitämään niistä heikoimmistakin huolta ja sen tähden lainsäädäntöä ei voi tehdä pelkästään siitä näkökulmasta mitä itse kukin haluaa omalta kohdaltaan tehdä vaan pitää myös miettiä millä tavalla lainsäädännössä voidaan myös heikompaa olla suojelemassa

lainsäädäntö tulisi muutoksen myötä toteuttamaan lakiin kirjattua tarkoitusta varsin heikosti samoin muutokset ovat myös ristiriidassa juha sipilän hallitusohjelmaan kirjattujen tavoitteitten kanssa joissa todetaan että suomalaisten hyvinvoinnin ja pärjäämisen tunteen erilaisissa elämäntilanteissa tulisi vahvistua tavoitteena on ollut myös eriarvoisuuden vähentäminen ja nimenomaan alkoholipolitiikka on alue jossa näiden tavoitteitten toteutuminen voisi konkretisoitua jos se tehtäisiin oikein kannatan asiaa koskevan lainsäädännön sekä sen ohessa annettujen asetusten kokoamista yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi tässä kristillisdemokraatit on nähnyt tärkeänä että meillä nimenomaan pyritään tätä lainsäädäntöä uudistamaan ja turhaa byrokratiaa karsimaan kuten myös korjaamaan eräitä nykyajasta vanhentuneita

ovat ovat peräisin muun muassa aiemmasta vuodelta tuhatyhdeksänsataakolmekymmentäkaksi peräisin olevasta väkiviinalaista ja myöskin vuoden tuhatyhdeksänsataakuusikymmentäyhdeksän alkoholilaista eli tästä alkoholilaista löytyy sellaisia kohtia joita kristillisdemokraatit eivät suinkaan olisi vastustamassa jos nimenomaan nämä byrokratian purkamiseen keskittyvät asiat hoidettaisiin tässä uudistuksessa mutta sitten selkeästi pidettäisiin kiinni tästä kansanterveydellisestä näkökulmasta vastaavasti normiviidakkojen yksinkertaistamiseen on norminpurkuhankkeiden mukaisesti aihetta mutta valitettavasti näitten tavoitteitten sijasta hallituksen esityksen tavoitteet ovat lähteneet hyvinkin toisista lähtökohdista suomessa ruotsissa ja norjassa kansanterveys on pitkään ollut yksi alkoholipolitiikan kulmakivistä kokonaisuudessaan tämä alkoholilakiesitys lähtee kuitenkin elinkeinoelämän elinkeinoelämän tarpeista käsin minkä täällä kokoomuksen edustajat ovat monella suulla todenneet ja se tarkoittaa samalla sitä että suomi on suuntaamassa poispäin tästä pohjoismaisesta perinteestä

täytyy todeta että oikeastaan ne viimeiset debattipuheenvuorot sitten paljastivat mikä on kokoomuksen kanta ja minkä takia täältä etämyynnin kieltävät etämyynnin kieltävät pykälät puuttuvat koska näköjään todellisena tavoitteena on purkaa alkon monopoli mutta ei tässä nyt keskustakaan pääse ihan ilman moitteita koska vielä ennen eduskuntavaaleja keskusta ajoi ohjelmissaan keskioluen myynnin siirtämistä alkoihin kyllä kyllä ministeri ministeri saarikko veti keskustan erästä työryhmää jossa mietittiin

millä tavalla alkoholihaittoja voitaisiin voitaisiin olla yhteiskunnassa vähentämässä ja tämä oli silloin keskustan yhtenä vaaliohjelmatavoitteena viime vuoden alussa keskusta piti alkoholilain kokonaisuudistuksen tärkeimpänä tavoitteena kulutuksen siirtämistä kotisohvilta ravintoloitten valvotumpaan käyttöön ja tavoitteena oli myös tukea matkailu ja ravintolaelinkeinoa ja lisätä alan työllisyyttä mutta ikävä kyllä tämän jälkeen sitten takki kääntyi ja tämä onneton hallituksen esitys sellaisenaan liian korkealla alkoholiprosentilla pääsi eteenpäin nyt on ollutkin valtava työ sitten niillä vastuullisilla

lähteä muuttamaan tätä huonoa hallituksen esitystä joka jostakin kumman syystä on päässyt keskustan ryhmyreiltä läpi siinä mielessä täytyy sanoa että että niissä neuvotteluissa hallituksen sisäisissä neuvotteluissa on kyllä viety kuin niin sanottua litran mittaa ja täytyy todeta että että onneksi sitten todellakin siellä valiokunnassa löytyi enemmistö siihen että edes tässä mietinnössä on nytten nämä alemmat nykyiset prosentit täällä on paljon puhuttu tästä eurooppalaisesta juomakulttuurista no katsotaanpa mitä tällä hetkellä eussa tapahtuu kun eussa kuljetaan määrätietoisesti rajoitusten lisäämistä kohti niin meillä suomessa nyt alkoholipolitiikkaa on on haluttu lähteä viemään vastakkaiseen suuntaan muualla euroopassa alkoholijuomien kulutus on ollut pitkään laskussa mutta suomessa se on ikävä kyllä ollut noususuhdanteessa paitsi nuorten nuorten kohdalla muualla alkoholipolitiikan peruslinjana on tuoda lisää rajoituksia alkoholihaittojen vähentämiseksi esimerkiksi alkoholin ostamisen ikärajaa on korotettu kahdeksassa eu maassa viimeisten kymmenen vuoden aikana

alkoholijuomien myynti on luvanvaraista kahdessakymmenessäyhdessä eu maassa myyntiaikoja on rajoitettu yhdessätoista maassa tutkimusten mukaan alkoholin saatavuuteen tai verotukseen vaikuttavat muutokset eu maissa menivät vuotta kaksituhattakaksitoista edeltävinä vuosina tapauksessa rajoittavaan huom rajoittavaan suuntaan ja vain neljässätoista tapauksessa liberalisoivaan suuntaan eli tämä on se eurooppalaisen alkoholipolitiikan suunta täällä annetaan ymmärtää että euroopassa ollaan menossa kohti liberaalimpaa suuntaa nyt on päinvastoin siellä nimenomaan koko ajan kiristetään kun ollaan huomattu että alkoholin haitat näissäkin yhteiskunnissa lisääntyvät mutta meillä suomessa käännetään reippaasti kelkkaa väärään suuntaan

lisää väistämättä terveyshaittoja ja alkoholikuolemien kasvua ja sitä kautta valtion nettomenot kasvavat merkittävästi poliisin ja lastensuojelun kustannukset myöskin tulevat nousemaan huomattavasti ja hyvinvointiyhteiskunnan kantokyky ja suomalaisten terveys ovat uhattuna arvoisa puhemies alkoholinkulutuksen kasvusta kuitenkin kaikkein kalleimman laskun maksavat ne tuhannet lapset ja nuoret jotka joutuvat kärsimään vanhempien turvattomuudesta ja perheväkivallasta siinä mielessä

olisi syytä edelleenkin jatkaa ennen kaikkea ja nimenomaan yhteiskunnan pienimpien pienimpien tähden arvoisa puhemies vielä lopuksi haluan ottaa esille täältä yhden yksityiskohdan tällä viikolla muutama päivä sitten me kävimme täällä salissa hyvän keskustelun me too kampanjasta ja tuntuu jotenkin voisi sanoa hyvinkin sellaiselta hurskastelulta että me nyt tässä sitten tänä iltana olemme täällä viemässä läpi sellaista lakiesitystä jossa kuusitoista vuotias tyttö voisi olla aamuyön tunteina ravintolassa tarjoilemassa tarjoilemassa humalaisille aikuisille miehille minun mielestäni on jotenkin kummallista ja irvokasta että että me samalla viikolla keskustelemme siitä millä tavalla me tässä yhteiskunnassa voisimme olla rajoittamassa seksuaalista häirintää ja tuomme tänne lakiesityksen jolla oikeastaan avaamme areenan sille että tässä on mahdollisuus siihen millä tavalla nuoria tyttöjä myöskin nuoria poikia voidaan lähteä seksuaalisesti häiritsemään humalapäissään aamuyön tunteina jollakin tavalla tämäntyyppinen hurskastelu tämän asian tämän me too kampanjan ympärillä tuntuu pahalta arvoisa rouva puhemies varmasti tästä asiasta olisi vielä paljon muutakin painavaa sanottavaa mutta tiedän että täällä on monta muutakin edustajaa jotka jotka haluavat käyttää puheenvuoron joten lopetan tähän tältä erää

arvoisa rouva puhemies näinä päivinä alkoholipolitiikka puhuttaa osaa suomalaisista paljon eduskunnan käsittelyssä on iso lakipaketti alkoholilakien kokonaisuudistukseksi keskeisin kädenvääntö on liittynyt ja liittyy siihen vapautetaanko nykyistä vahvempien alkoholituotteiden myyntiä alkosta kauppoihin ja kioskeihin tuoreiden tutkimusten mukaan asia jakaa kansalaisten mielipiteitä suunnilleen samassa suhteessa kuin kansanedustajienkin noin puolet kannattaa ja noin puolet vastustaa osa ei ole varma kannastaan huomenna perjantaina on kuitenkin tarkoitus tehdä täällä eduskunnassa päätös jolloin jo muutaman viikon päästä eli vuodenvaihteen jälkeen tilanne saattaa olla kauppojen hyllyillä toinen kuin nyt saamieni yhteydenottojen ja julkisen kansalaiskeskustelun perusteella tuntuu siltä että äänekkäiden pettyneiden määrä olisi suurempi jos alkoholimyyntiä ei vapauteta sillä liberaalissa yhteiskunnassa jossa korostetaan vapauksien hienoja ja sivistyneitä puolia ei ole ehkä muodikasta kannattaa lakeja jotka rajoittavat näitä vapauksia yksilönvapauksien menestyksen ja rajattoman nauttimisen eetos on ajassamme vahvaa arvoisa puhemies lähes kaikki tutkijat ja asiantuntijat joita sosiaali ja terveysvaliokunta on asiassa kuullut ovat sitä mieltä että alkoholin kokonaiskulutus suomessa tulisi sen vahventumisen kautta lisääntymään jonkin verran jos eduskunta siunaisi viisi pilkku viisi

suomalaiset vaihtaisivat keskioluesta nelosolueen tähän mennessä se että on vapautettu erikseen juuri alkoholimyyntiä mietojen osalta ei ole koskaan vähentänyt alkoholin kokonaiskulutusta päinvastoin se on aina lisännyt sitä ellei ole yltiöoptimisti tällainen uudistus tältä osin tarkoittaisi siis sitä että myös päihderiippuvaisia tulisi nopeasti lisää alkoholismi kun on sairaus johon toinen sairastuu helpommin kuin toinen ja siinä nautitun alkoholin määrällä ja vahvuudella on varmasti merkittävä rooli toleranssit nousevat alkoholin liikakäytöllä on laajoja seurauksia niin terveydellisesti sosiaalisesti kuin yhteiskunnallisesti turvallisuusaspektikaan ei ole lainkaan vähäinen jos kuuntelee poliisia arvoisa puhemies juuri siksi yhteiskuntamme takaa kaikille veronmaksajilta rahat keräämällä sosiaali ja terveyspalvelut suomen alkoholipolitiikkaan ei mielestäni voida soveltaa klassisen liberalismin periaatteita teoria on teoria ja käytäntö on käytäntö alkoholin liikakäyttö ei ole vain yksilön oma asia vaan vähintäänkin julkisen sosiaali ja terveystoimen takia se on isossa kuvassa koko kansan asia sen takia alkoholipolitiikka jakaa eduskuntaakin riippumatta siitä onko kansanedustaja niin sanotusti konservatiivi vai liberaali liberaalikin voi perustellusti olla tässä asiassa vapauksien rajoittamisen puolella ja konservatiiville konservatiiville se on pohjoismaisessa hyvinvointivaltiomallissa suorastaan välttämätöntä ellei halua viedä yhteiskuntaa amerikkalaiseen suuntaan alkoholi ja päihderiippuvuudet ovat merkittävä ilmiö ilmiö suomessa mutta tuntuu että niitä ei aina loppuun asti nähdä niinkään yhteiskunnallisena ongelmana vaan vain yksilön omana ongelmana

edelleen ehkä pelätään leimautumista raittiusihmisiksi hihhuleiksi tai luusereiksi kovin kaukana ole se että päihderiippuvuudet osana alkoholipolitiikkaa esille nostaville lähes nauretaan tietyissä piireissä arvoisa rouva puhemies kannatan eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöä asiassa jolloin viisi pilkku viisi prosenttiset alkoholituotteet eivät päätyisi kauppojen hyllyille

arvoisa puhemies

se käsitys että meillä on kaksi ylitse muiden olevaa välinettä jotka auttavat siinä että alkoholin kulutus ei kasva toinen on hinta ja toinen on saatavuus uskon että nämä kaksi asiaa me jaamme aika laajasti tässä salissa silloin kun ei itse ole jonkin asian asiantuntija on pakko luottaa sekä hallituksen valmisteluun että niihin asiantuntijoihin joita eduskunta kuulee tämän lain kohdalla menee kyllä hämmästyksen sormi kummastuksen suuhun sen vuoksi että hallituksen esityksessä sanotaan että kokonaisuudistuksen tavoite keskeinen periaate on se että alkoholista aiheutuvia haittoja vähennetään

niitä haittoja joita alkoholista seuraa niitä on tässä keskustelussa kuvattu hyvin olipa kyse sitten työelämästä lapsista tai väkivallasta tai joistakin muista ilmiöistä esimerkiksi ennen tätä keskustelua kun meillä oli salissa ministeri risikko häneltäkin häneltäkin kysyttiin tästä alkoholilaista hän sanoi selkeästi ja kiertelemättä että jos esitys menee läpi niin tarvitaan lisää poliiseja ja lastensuojelun resursseja siis tarvitaan lisää poliiseja ja lastensuojelun resursseja jos halutaan pitää yllä se turva joka meillä tällä hetkellä on esimerkiksi sisäministeriö on arvioinut että hallituksen esityksen mukainen alkoholilain kokonaisuudistus johtaa siihen että poliisimiesten henkilötyövuosimäärään pitäisi saada sadanseitsemänkymmenen henkilötyövuoden lisäys sekä hälytys liikenneturvallisuus että rikostorjuntatason säilyttämiseksi nykytasolla ja tuon hintalappu on kymmenen viiva viisitoista miljoonaa me puhumme täällä paljon taloudesta usein salin oikealta laidalta kysytään meiltä vasemmalta puolelta mistä mistä rahat johonkin asiaan sitten meillä menee tällaisia lakeja eikä kukaan puhu rahasta kukaan ei puhu siitä tuolla puolella salia mistä mistä nämä rahat saadaan ja miten ne turvataan raha on sentään rahaa mutta kun me puhumme esimerkiksi lastensuojeluongelmien kasvamisesta niin silloin kyse ei ole rahasta vaan silloin on kyse inhimillisestä hädästä minusta meidän kaikkien vastuun pitäisi olla se että me teemme kaikkemme jotta lastensuojelulasten määrä ei kasva jos me menemme tässä asiassa eteenpäin tulemme nuoriin tulemme tulevaan työvoimaan olen usein oppinut myös luottamaan siihen miten oecd arvioi taloutta en tosin ihan aina jaa sitä näkemystä mikä siellä on mutta jos siellä on mietitty alkoholin haittoja ja niitä suhteutettu suomeen niin on todettu että itse asiassa ne kustannukset ovat noin kahden miljardin luokkaa ja puhutaan prosentista bruttokansantuotteesta me kaikki etsimme kasvua me etsimme työllisyyden vahvistumista mutta sitten huis yön pimeinä tunteina me päätämme täällä laista joka yhtäkkiä viekin meiltä ison osan meidän taloutemme kasvusta ja työvoimastamme niillä haittavaikutuksilla mitä tähän lakiin liittyy

paljon myötämielisemmin tähän hallituksen esitykseen silloin kun se tuli tähän taloon ajattelin että no ei siinä nyt niin kauheasti isoja ongelmia ole mutta mitä enemmän on kuunnellut asiantuntijoita ja lukenut itse sitä esitystä niin sitä huolestuneemmaksi on tullut

josta salissa vallitsee yksimielisyys ei voida laittaa pykäliin mutta ne asiat joista me olemme eri mieltä on sinne helpompi viedä sen vuoksi minusta on käsittämätöntä että tätä etämyyntiä ja sitä riskiä mitä siihen liittyy ei voida ratkaista nyt tämän lain säätämisen yhteydessä vaan se jätetään hamaan tulevaisuuteen niin kuin aiemmin sanoin ministeri on sanonut että kun meillä nykylaki kieltää niin me olemme turvassa mutta sen jälkeen kun tämä laki hyväksytään tässä talossa niin meillä ei ole enää sitä tämänhetkistä nykylakia voimassa vaan uusi laki josta tämä kissa on nostettu pöydälle josta on perustuslakivaliokunnan kannat joissa todetaan että etämyynti ei selkeästi ole sen lain mukaan kielletty koska se ei siellä pykälissä ole sitten meillä on tuo laki voimassa meistä kukaan ei tiedä mitä tapahtuu

jotka eivät ole budjettilakeja on yleensä pyritty ratkaisemaan ongelmat sillä tavalla että on otettu lisäaikaa jos siellä on ollut näin suuria ongelmia kuin vaikkapa tämä etämyynnin riski ja haettu siihen ne pykälämuotoilut ja etsitty ne ratkaisut mutta nyt tätä runnotaan läpi ja ministeri sanoo että tämä on ongelma ja tähän tuodaan täydentävä esitys mutta samanaikaisesti hän sanoo että on olemassa poliittinen ristiriita sen sisällöstä ja sen vuoksi sitä ei voida tehdä tässä laissa mikä saa meidät luottamaan siihen että se poliittinen erimielisyys jotenkin katoaa sen jälkeen kun tämä laki on nuijittu pöytään paineet loppuvat siihen kun tämä laki on valmis

äkkisesti peruuttamaan mutta ehkä jotkut sitten haluavatkin että tämä menee juuri tällä tavalla sammutetuin lyhdyin

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja

kun hän kehui muiden maiden alkoholipolitiikkaa minkä euroopan maan alkoholipolitiikan hän haluaisi suomeen kopioida kun ne olivat hänen mielestään parempia kuin tämä tämä meidän meidän linjamme sillä tilanne on nimittäin tämänkin jälkeen se että meillä on poikkeuksellisen tiukasti säännelty alkoholipolitiikka verrattuna muihin eu maihin siinä mielessä edustaja essayahin logiikka kyllä ontui että hän ihasteli näitä eurooppalaisia maita joissa on tehty joitain tiukennuksia mutta lopputulema ero meihin on kuitenkin edelleen aika lailla merkittävä tanska on yksi esimerkki maasta jossa on tehty merkittäviä vapautuksia esimerkiksi vuonna kaksituhattakolmetoista siellä ole toteutuneet nämä kauhukuvat joita tässä salissa tänään olemme saaneet kuulla vaan itse asiassa tanskassa kokonaiskulutus on jatkanut laskua en tiedä kuinka moni muistaa sen ajan kun kampaaja tässä sääntö suomessa joutui hakemaan luvan että sai tehdä juhannusmorsiamelle kampauksen ei siitä ole kuin vuosi kun elimme sääntö suomessa jossa täytyi hakea lupa että sai laittaa juhannusmorsiamen hiukset kesähäitä varten

ei liity no tietysti edustaja gustafsson jonkun verran voi häissä olla alkoholia mutta tämä vertaukseni tulee tästä jos maltatte kuunnella arvostan että tulitte tänne kuuntelemaan paikan päälle niin siihen miksi tulen

siinä lähdettiin turhaa sääntelyä purkamaan ja oli hieno huomata esimerkiksi itsenäisyyspäivänä miten moni kampaamo oli auki ja moni kampaaja oli saanut työtä ja miten ala on kasvattanut turhan sääntelyn purun jälkeen elinvoimaansa katselin muutama viikko sitten sääntö suomi nimistä televisio ohjelmaa toivottavasti teistäkin moni sen katsoi minä en sellaisesta työllistävästä lainsäädännöstä tykkää missä terassille oma tuopin siirtäjä kun myyjä tuopin myi tiskiltä niin asiakas sai tuoda sen ulos ovesta sen jälkeen se laitettiin odotuspöydälle ja asiakas meni terassin pöytään ja sen jälkeen odotettiin että tuopin siirtäjä tulee ja kyllä siinä oli hymyssä pitelemistä ulkomaalaisilla mutta myös suomalaisilla eihän tällaisessa sääntelyssä ole minkäänlaista järkeä sen takia tällekin esitykselle joka on maltillinen uudistus alkoholipolitiikassa näyttää olevan varsin vahva kansan tuki suomalaiset toivovat että tällaista turhaa järjetöntä sääntelyä puretaan ja muutetaan tässä uudistuksessa nelosoluet tulevat ruokakauppaan raja neljästä pilkku seitsemästä nousee hivenen viiteen pilkku viiteen ja myös lonkerot ja vahvemmat siiderit tulevat ruokakauppoihin tämä vahvistaa merkittävällä tavalla maaseudun elinvoimaa ja pienten kyläkauppojen asemaa kun enää ei tarvitsekaan lähteä taajamasta tai kaupungin alkosta hakemaan saunaoluita vaan ne voi ostaa lähikaupasta ja tehdä myös muut ruokaostokset sieltä tämä on monelle maaseudun kyläkaupalle tärkeä elinvoimatekijä ravintolan ulosmyyntioikeus on vastaavan tyyppinen pienpanimot ja käsityöläispanimot hyötyvät tästä lainsäädännöstä ja olen tyytyväinen siihen että oma puolueeni kokoomus on ollut tässäkin asiassa suunnannäyttäjä että annetaan myös pienille suomalaisille panimoille mahdollisuus pärjätä ulkomaalaisten jättien puristuksessa valmistustapaneutraliteetti on järkevä se nimenomaan lisää suomalaisten toimijoiden ja myös suomalaisen ruuantuotannon asemaa edustaja jaskari hyvin toi esille sen että ohran tuotannon tarve kasvaa tässä maassa ja olen iloinen että maatalouden puolustajapuolue näyttää olevan tässäkin asiassa vahvimmin kokoomus ravintolan aukioloaikoja vapautetaan a ja b oikeudet yhtenäistetään happy hour myynti sallitaan ja yksi hulluus mikä tässä maassa on ollut mutta ei sitä kukaan ole valvonut

se että on ollut laitonta ei sitä kukaan ole valvonut otetaan pois turha sääntely kun ei resursseja sen valvotaan ole ollut nykyisinkään ja näin luottokorttia voi jatkossa käyttää ihan laillisesti lakia rikkomatta oluen maksamiseen taikka viinilasillisen maksamiseen tilapäiset anniskeluluvat ilmoituksella ovat myös erinomainen asia monet kesätapahtumat odottavat sitä että he voisivat tehdä kevyemmin näitä tapahtumien anniskelujärjestelyjä taikka erilaiset pienet festarit ja muut ja catering lupa antaa mahdollisuuden vastuullisille ravintoloitsijoille tuoda ilmoitusmenettelyllä anniskelua myös esimerkiksi seuraintaloille tai muihin vastaaviin paikkoihin myös yhteiset ovat kannatettavia joissa voi ostaa ruuan toiselta ja ehkä yhden juoman toiselta ja vaikka kolmannelta alkoholin myyjältä yhden juoman siihen tänä päivänä se ei ole ollut mahdollista ruoka on täytynyt syödä toisaalla alkoholi juoda toisaalla on järkevää että ne voi tehdä yhdessä paikassa täällä on puhuttu tämän esityksen vaikutuksista kulutukseen itse thlää arvostan kyllä monessa asiassa mutta ihmettelen sitä että heidän logiikkansa tässä menee niin että kaikki mitä tämä esitys olisi heidän mukaan tuomassa tulisi kulutukseen niin sanotusti till eli siihen nykykulutuksen päälle eli he eivät ota lainkaan huomioon jakelukanavien muutoksia joita tällä uudistuksella on myös merkittävästi alkoholijuoman veron tuotto on toisten asiantuntijoiden mukaan kasvamassa tämän lainsäädännön myötä jopa kuudellakymmenellä miljoo nalla eurolla sen takia että ulkomailta tuonti tulee vähenemään ja se juoma ostetaankin sieltä kotikaupasta tässä edustajakollega juuri kertoi että että tutkimukset osoittavat myös sitä että kun sitä ei tuodakaan hiacellista sitä olutta tai siideriä sinne mökille vaan ostetaan sieltä lähikaupasta saunaan kaksi tölkkiä niin kulutus on yleensä maltillisempaa sama logiikka toimi muuten sokeriveron ja karkkipussienkin kohdalla eli kuluttajakäyttäytyminen muuttuisi merkittävästi tuonti vähenisi ja itse asiassa tutkimuksen mukaan selvityksen mukaan ihmiset vaihtaisivat tämän lainsäädännön jälkeen väkevistä miedompiin juomiin minun mielestäni se on hyvä

sen että

te edustaja heikkinen seuraatte vain tiettyjä asiantuntijoita kyllä siis tämä on heidän tekemä tutkimuksensa

eli sataprosenttiseksi alkoholiksi muutettuna alkoholin kokonaiskulutus kasvaisi puoli prosenttia kun se vaikuttaa niihin muihin jakelukanaviin eli vienti vähenisi ja sitä ostettaisiin lähikaupasta suomalaisilta yrittäjiltä suomalaisesta kaupasta itse olen tyytyväinen siihen että jopa kaksi kolmesta on kannattanut tämän alkoholilain vapauttamista tällä esitetyllä tavalla tai jopa enemmänkin olisivat valmiita vapauttamaan eli suomalaiset luottavat siihen että osaavat tehdä ratkaisuja ja toisaalta siihen että myös toiset suomalaiset osaavat tehdä ratkaisuja kyllä hämmästelen sitä että thl ei ole lainkaan ei lainkaan ottanut huomioon sitä että tällä olisi jotain vaikutusta esimerkiksi ulkomaan tuonnin vähenemiseen olen aivan varma että tämä tulee vähentämään tuontia ulkomailta

arvoisa rouva puhemies

tämmöiselle asialle he ovatkin minun äänestäjiäni ja en tiedä äänestäisivätkö he kokoomusta tämän tähden mutta joka tapauksessa kannatusta tälle on ei tätä kukaan kiistä etteikö kansa kannata sitä että saadaan lisää halvempaa viinaa ja ja kaikki sääntely pois mutta kun kysymys kuitenkaan ei ole pelkästään jostain festareista tai kampaamoista tai jostain kyläkaupoista tai pienpanimoista kysymys on minun näkökulmastani ennen kaikkea niistä lapsista ja nuorista ja niistä tuhansista perheistä kasvaa se poliisin ramppaaminen ja se perheiden hätä ja se lastensuojelutyön määrä ja se äitien päihteidenkäytön lisääntyminen tämä kaikki on tässä sosiaali ja terveysvaliokunnan asiantuntijalausunnossa kerrottu tämä ei ole mitään sellaista edes minun omaa kokemusasiantuntijuutta minä kannattaisin mielelläni tätä hallituksen esitystä täysin rinnoin koska ei se ole minunkaan tehtäväni valvoa kenenkään juomista mutta tämä fakta mikä tänne kirjaan on laittaa minun omantuntoni miettimään sitä onko minulla lainsäätäjänä joka on kansan valitsema rohkeutta ajaa kokonaisratkaisun edullisinta näkökulmaa tässä lainsäädännössä onko minulla rohkeutta lähteä nousemaan vastoin näitä asiantuntijoita ja hyväksyä tällaista lainsäädäntöä en minä pysty tekemään ainakaan sellaista koska joku sen maksaa sen hinnan siitä maksaa veronmaksaja sen maksaa se perhe sen maksaa se lapsi ja yhteiskunta toimii siten että heikomman ehdoilla ikävä kyllä joudutaan monia lakeja säätämään tämä on meidän vastuumme ja tämä on meidän velvollisuutemme ja voi sen sanoa myös että tämä on meidän etuoikeutemme arvoisa puhemies tästä esityksestä

hallituksen jäseniltä nytten vielä uudelleen palaan tähän samaan esitykseen anniskeluhenkilökunnasta toivoisin nyt edustaja heinonen että teillä kokoomuksessa keskusteltaisiin siitä voisitteko mitenkään hyväksyä tätä esitystä minkä kuusi sosiaali ja terveysvaliokunnan jäsentä on tehnyt että täyttäneet henkilöt olisivat vain niitä jotka ovat suorittaneet majoitus ja ravitsemusalaan liittyvän ammatillisen koulutuksen tai opiskelevat sitä mainittua koulutusta tämä silloin rajaisi sen että tulisi oikeita ihmisiä anniskelemaan aikuisten kanssa valvotusti jos tätä ette ole valmiita hyväksymään voin esittää vaikka siten että maanantaina teen lausumaesityksen että nämä kuusitoista vuotiaat ja seitsemäntoista vuotiaat saisivat olla töissä esimerkiksi vain vaikka kello kahteenkymmeneenkahteen asti tai kahteenkymmeneenyhteen asti meillähän on yhteinen käsitys siitä että lasten pitää olla ajoissa kotona eivät he voi tuolla kaupungillakaan huidella kello kahdentoista jälkeen saati neljään asti olla jossain ravintolassa olla korsossa suomen pariisissa katsomassa siellä että mitenköhän tänä iltana selvitään täältä kotiin tämän illan jälkeen

illalla sinne tekemään töitä kun heillä ei ole mitään muuta työpaikkaa tarjolla ja sitten siellä myydään jos jonkunnäköistä alkoholia jos jonkunnäköisillä veroilla maksettuja tai ei maksettuja alkoholeja ja siinä ollaan sitten osallisia siihen hommaan eihän näin voi käydä minä ymmärrän että meillä yhteisesti on se vastuu ja tässä asiassa tehdään tämä pieni korjaus arvoisa puhemies itse asiassa minulla oli jotain asiaakin tässä tästä hallituksen esityksestä käy ilmi että sisäministeriö on arvioinut että hallituksen esityksen mukaisen alkoholilain kokonaisuudistuksen johdosta poliisimiesten henkilöstötyömäärään tulisi saada yhteensä sadanseitsemänkymmenen henkilötyövuoden lisäys tämä lisäys tarvitaan hälytys liikenneturvallisuus ja rikostorjuntatason säilyttämiseksi nykyisellä tasolla arvoisat edustajat tänään keskusteltiin hallinto ja turvallisuusjaoston esityksestä sisäministeriön hallinnonalan osalta ja sisäministeriön hallinnon osalta kävi ilmi että valiokunta on huolissaan uusien poliisien riittävyydestä tämän johdostahan on myös poliisikoulutuksen aloituspaikkoja lisätty vuonna kaksituhattaseitsemäntoista vastaamaan tähän nykytason tarpeeseen siten että avoinna olevia aloituspaikkoja oli neljäsataa kaksituhattakaksikymmentä mennessä neljäsataa poliisia mutta näin ei tule käymään koska hakemuskriteerin täytti vain kolmesataaneljäkymmentä henkilöä meillä on ennestään vaje kun poliisit eläköityvät ja tämän lisäksi me tarvitsisimme nyt sataseitsemänkymmentä nyt sataseitsemänkymmentä poliisia jostain lisäksi tämä maksaisi kymmenen viiva viisitoista miljoonaa euroa joten tämä yhtälö on aika mahdoton toteuttaa meillä ei ole pätevää henkilöstöä poliisikoulutukseen riittävässä määrin eikä meillä ole budjetissa edes rahoja tähän koulutuksen lisäämiseen siinä mielessä pyydän että otatte tämän asian vakavasti ja korjaatte esityksen mikäli ette pysty tätä poliisien määrää lisäämään sitten tässä on vielä puhemies tämä inhimillinen näkökulma alkoholi aiheuttaa merkittävän osan ennenaikaisista kuolemista suomessa me tiedämme sen että esimerkiksi äidin päihteiden käyttö on yleisin syy pienten lasten huostaanottoon suomessa siis alkoholinkäyttö on se syy miksi meillä on yli seitsemäntoistatuhatta lasta kodin ulkopuolisessa sijoituksessa tämä on valtava kustannuserä mutta ennen kaikkea valtava tragedia niissä kodeissa ja niitten lasten sydämissä jotka menettävät vanhempansa päihteiden käytön johdosta sen lisäksi raskaudenaikainen alkoholinkäyttö vaarantaa vakavasti sikiön ja lapsen kehitystä vuosittain kolmentuhannenkuudensadan viiva sikiön kehitys on vaarassa päihteiden takia tämä on siis sosiaali ja terveysvaliokunnan asiantuntijalausunnosta poimittua tekstiä mielestäni tällainen perustelu laittaa lainsäätäjän miettimään siinä onko meillä tähän varaa onko meillä varaa tehdä lakia joka heikentää lapsen asemaa jo ennen kuin hän on syntynyt tähän maailmaan ja vielä sen jälkeen arvoisa puhemies

mietinnön tekstistä käy myös esille se että suuri ongelma on tämä alkoholiprosentin rajan nostaminen sen johdosta että eri asiantuntijoiden mukaan kansanterveydelle haitallisin homma alkoholipitoisuuden ylärajan nostamisessa on niin sanottujen limuviinojen salliminen päivittäistavaramyynnissä tämän lausunnon mukaan tällä hetkellä niin sanotut limuviinat ovat kakkosoluen tasolla ja tämän jälkeen kun saadaan muutakin kuin käymistasolla valmistettua limuviinaa niin sen kulutus tulee lisääntymään erityisesti tämä kulutus tulee poliisin käsityksen mukaan lisääntymään nimenomaan nuorten keskuudessa ja myös naisten keskuudessa nyt kun me tiedämme että nuoret viime vuosina raitistuneet hyvin paljon alkoholinkäytössä niin tämän arvion mukaan tämä kehitys on vaarassa pysähtyä ja kääntyä toiseen suuntaan siinäkin mielessä meidän täytyisi olla ymmärtäväisiä että me emme salli sellaista lainsäädäntöä joka tieten tahtoen lisää nuorten

lopuksi täytyy sanoa että minä toki ymmärrän sen että me teemme sääntelyn purkua ja kaikki sääntelyn purku on hyvä asia mutta jos sääntelyn purku menee siihen suuntaan että se heikentää lasten ja nuorten kasvuolosuhteita ja heidän selviytymistään mahdollisimman vähillä alkoholihaitoilla niin silloin meidän täytyy harkita tarkkaan onko meillä siihen varaa kiitos

arvoisa rouva puhemies

kansalta vallan istua lainsäätäjän paikalla niin kuin me täällä eduskunnassa nyt läsnä olevat kansanedustajat olemme saaneet lait on usein säädettävä heikoimpien aseman mukaan siis heidän asemansa turvaamiseksi ei vahvemman aseman takaamiseksi eikä tätä tarvitse pahoitella se ei ole ikävä asia se on oikein hyvä asia mutta nyt on niin että tänään kun tässä alkoholilain uudistamisessakin tästäkin asiasta on kyse näyttää olevan niin että merkittävältä osalta hallituspuolueiden edustajia tämä periaate on hukassa tämä lakiesitys näyttää joiltain osin vahvasti siltä että sitä tehdään vahvempien aseman takaamiseksi ja unohdetaan heikoimpien aseman turvaaminen eikä ainakaan näitä

haittoja tarkasteltaessa kukaan ole kieltänyt etteikö näin kävisi

hallituksen lakiesityksen mukaisesti kaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajaa nostaen voitaisiin kyllä toimia jos samalla hyväksyttäisiin että kulutus kasvaa alkoholin väkevöitymisen ja saatavuuden lisääntymisen vuoksi on arvioitu että päätös tarkoittaisi noin kuuden prosentin kulutuksen kasvua ja noin sadanviidenkymmenen alkoholista johtuvan kuoleman lisäystä alkoholiperäisiin tauteihin ja alkoholimyrkytyksiin menehtyi vuonna kaksituhattaviisitoista vajaat tuhatseitsemänsataa suomalaista miehiä tuhatkolmesataa naisia noin neljäsataa alkoholikuolleisuus on kuitenkin vähentynyt vuodesta kaksituhattakahdeksan viimeksi kaksituhatta luvun alussa tapahtuneen alkoholikuolleisuuden kasvun merkittävä syy oli juuri alkoholin lisääntynyt kulutus ja nyt tästä lakiesityksestä tiedetään että se lisää kulutusta vuodesta kaksituhattaseitsemän alkaen alkoholijuomien kokonaiskulutus on laskenut se on hyvä suunta sitä suuntaa ei pitäisi nyt muuttaa alkoholisyihin menehtyy silti edelleen enemmän työikäisiä kuin yksittäisiin syöpätyyppeihin tai sydäntauteihin kuten sepelvaltimotautiin lisäksi kuten tiedämme alkoholi on mukana monissa tapaturmissa kuolemaan vaikuttavana se on suvereeni kumppani suomessa tapahtuvissa rikoksissa erityisesti väkivaltarikoksissa vankkumaton taakka poliisin pelastuslaitoksen sairaanhoidon ja lastensuojeluviranomaisten työssä tämän me tiedämme arvoisa puhemies täytyy kiittää sosiaali ja terveysvaliokuntaa siitä että valiokunta on mietinnössään päätynyt esittämään kaupoissa myytävien alkoholijuomien prosenttirajan pitämistä ennallaan alkoholin saatavuuden merkittävä lisääminen prosenttirajaa nostamalla aiheuttaisi arvioiden mukaan alkoholin kokonaiskulutuksen nousua ja kaikkien alkoholista aiheutuvien haittojen lisääntymistä suomalaiset aikuiset ja lapset kärsivät nahoissaan jo alkoholin nykyisen saatavuuden ja kulutuksen aiheuttamien terveyshaittojen alkoholikuolemien tapaturmien ja inhimillisten tragedioiden lisäksi alkoholihaittojen hoitamisen miljardiluokan kustannukset aivan riippumatta siitä osallistuvatko itse näiden haittojen ja kulujen aiheuttamiseen arvoisa puhemies tänään keskusteluissa on esille tullut perusteluja joiden mukaan hallituksen esitys olisi merkittävä etu syrjäseutujen pienille kaupoille pohjoissuomalaisena on todettava että tällaisten perustelujen esittäjien olisi todennäköisesti tarpeellista hankkia kokemusperäistä tietoa suomalaisista syrjäseuduista ja varsinkin syrjäseutujen alkoholihaitoista vallalla on on ollut myös ajattelua jossa vapauden oletetaan automaattisesti lisäävän vastuullisuutta näin ei tilastojen ja empiirisen tiedon valossa alkoholin suhteen suinkaan ole on pohdittava onko tässä tavoitteena alkoholihaittojen vähentäminen voidaanko hyväksyä haittojen pitäminen ennallaan vai olisiko hyväksyttävä jopa haittojen lisääminen saatavuutta ja kulutusta lisäävillä toimilla mikä ei lainkaan ole alkoholilainsäädännön tarkoitus kannatan itse ensimmäistä vaihtoehtoa haittojen vähentämistä arvoisa puhemies siksi kannatan sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnön mukaisesti kaupoissa myytävän alkoholin prosenttirajan nostamatta jättämistä kannatan myös vastalauseen kaksi mukaisia muutos ja lausumaehdotuksia arvoisa puhemies tämän lisäksi kannatan edustaja tanuksen tekemää muutosesitystä a pykälän lisäämiseksi lakiin jotta anniskelupaikoissa olisi saatavilla riittävä valikoima mietoja ja myös alkoholittomia juomia tämä epäilemättä edesauttaisi alkoholin kulutuksen vähentämispyrkimyksiä varsinkin niiden ihmisten kohdalla jotka sitä omaa alkoholinkulutustaan pyrkivät vähentämään lopuksi on todettava että tämän lakiesityksen kaikki pykälät kuuluu hyvän hallinnon mukaisesti valmistella lainsäätäjälle eduskunnalle kuuluvalla vastuulla valmiiksi eikä alkoholin etämyyntiä koskevaa pykälää voi jättää laista puuttumaan ja odottamaan selvityksiä ja oikeusasteiden linjauksia arvoisa puhemies joka muuta väittää myöntäköön rehellisesti todellisen motiivinsa pyrkimyksen alkon monopoliaseman purkamiseksi

arvoisa rouva puhemies aina silloin tällöin eduskunnan käsittelyyn tulee lakiesityksiä joissa kovin erilaisia arvoja tavoitteita ja riskejä joudutaan vertaamaan toinen toisiaan vastaan tässä pääosin aivan erinomaisessa lakiesityksessä kuten käydystä keskustelusta voidaan helposti päätellä riskien haittojen ja hyötyjen vastakkainasettelu on ilmeinen ja se jakaa voimakkaasti mielipiteitä tarkastelen ja päätöksiä useimmiten sosiaali ja terveyspoliittisesta näkökulmasta on kiistatonta että voimakas alkoholin kokonaiskulutuksen muutos vaikuttaa kansanterveyden kokonaisuuteen kielteisesti jos alkoholin kokonaiskulutus nousee myös alkoholihaitat nousevat arvioiden mukaan päivittäistavarakaupassa myytävän alkoholin prosenttirajan muutos neljästä pilkku seitsemästä tilavuusprosentista viiteen pilkku viiteen tilavuusprosenttiin nostaisi alkoholin kokonaiskulutusta ainoastaan nolla pilkku viisi prosenttia

terveyshaitoista sitoutuu yksilön pitkäaikaiseen kokonaiskulutukseen kuten esimerkiksi syöpäsairaudet osa haitoista taas yhdellä kerralla nautitun alkoholin kokonaismäärään tämäntyyppisiä haittoja ovat esimerkiksi tapaturmat hukkumiskuolemat ja niin edelleen niiden taustalla on usein voimakas kertahumala joka useimmiten aiheutuu väkevien voimakkaiden alkoholijuomien käytöstä kansalaisten ovat eriytyneet jatkuvasti siinä missä eurooppalaistyypillinen juomakulttuuri on rantautunut suomeen on meillä edelleenkin rasitteenamme oma kulttuurinen alkoholinkäyttöperinteemme nyt käsiteltävänä oleva lakiuudistus tukee alkoholikulttuurin muutosta kohti miedompien alkoholijuomien käyttöä vähittäiskaupassa myytävien alkoholituotteiden prosenttirajan nosto ja alkoholiverotuksen muutokset toisivat valtion kassaan myös lisääntyviä verotuloja onkin tärkeää että panostamme taloudellisesti merkittävästi alkoholihaittojen torjuntaan olen siitä että hallituksemme on panostanut voimakkaasti muun muassa päihdeäitien hoitoon ja kuntoutukseen erityisiä toimia jatkossa on kohdistettava nuorten ja ikääntyneiden alkoholinkäytön vähentämiseen sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöön sisältyvä lausumaehdotus olisi toteutuessaan myönteinen lisä oikeaan suuntaan kulkevaan alkoholipolitiikkaamme alkoholinkäyttö ei todellakaan kuulu koulujen ja päiväkotien piha alueille paras osa käsiteltävää alkolakia liittyy normien purkuun josta tässä salissa on käytetty ansiokkaita puheenvuoroja muun muassa edustaja heinosen toimesta on pakko todeta että olen edustaja halmeenpään kanssa aivan mieltä haja asutusalueiden kauppojen tilanteesta erityisesti itä ja pohjois suomessa tulen itse alueelta jolla kaupunkikeskusten ulkopuolella laajalla harva asutusalueella on aktiivisia savuja enää kovin vähän ainakin loma aikojen ulkopuolella pienissä kuntakeskuksissa kituuttaa ja sinnittelee pieniä kyläkauppoja joiden kokonaistulokselle myös alkoholituotteiden myynnillä on aivan valtava merkitys meillä päättäjillä täällä eduskunnassa tai kuntatasollakaan on varsin vähän keinoja ylläpitää eläviä kyliä jos kyläkauppa läheltä menetetään kaupan kuollessa kuolee myös muita palveluita kylä kuolee markettien maailmassa jossa ruokakaupan ja alkon ovi ovat vierekkäin tämä todellisuus näyttäytyy kovin kovin toisenlaisena kovin toisenlaisena päätös suhtautumisesta lain yksityiskohtiin ei ole ollut helppo kovin pitkän itsetutkiskelun jälkeen tuen alkoholin vähittäismyyntiprosenttirajaksi viittä pilkku viittä kiitos

arvoisa puhemies

keskustelu tänä iltana on täällä jo osoittanut yksi vaikeimpia asioita myös itselleni on tämän lakiesityksen osalta puheiden ja tekojen tekojen ristiriita on käyty keskustelua siitä onko etämyynti kiellettyä pitäisikö perustuslakivaliokunnan lausunnon kohdat huomioida nykyistä paremmin olemme käyneet keskustelua alkoholin haitoista useampi kansanedustaja on on käyttänyt hyvinkin ansiokkaita puheenvuoroja niistä mutta samanaikaisesti tiedämme että yhtenä hallituksen esityksen tavoitteena on kuitenkin kulutuksen nostaminen olemme yrittäneet löytää selvyyttä siitä halutaanko alkon monopoli säilyttää ja jos näin on niin mistä syystä etämyynnin kielto on aikaisemmasta lakiesityksestä poistettu täällä on myöskin kerrottu että iso joukko asiantuntijoita erilaisin tutkimustuloksin kertoo selkeällä kielellä ja viestillä siitä mitkä ovat alkoholin kokonaiskulutuksen kasvun haitat samanaikaisesti kuitenkin me puhumme täällä mielikuvatasolla olevista ajatuksistamme ikään kuin laitamme nämä kaksi samaan puntariin sitten me vielä tiedämme että tämän lakiesityksen myötä muun muassa poliisin määrän tarve lisääntyisi sataseitsemänkymmentä henkilötyövuotta mutta samanaikaisesti me tiedämme että tähän ei ole varattu resursseja ensi vuoden budjetissa on siis kaikin puolin ollut hyvinkin hankalaa käsitellä hallituksen esitystä juuri näistä puheiden ja tekojen ristiriidoista johtuen arvoisa puhemies tupakkaa pidettiin aikoinaan hyvinkin normaalina kunnes saimme tuloksia tupakan yhteydestä syöpään ja sen myötä aloimme lainsäädännöllä muokata sitä että yhä harvempi suomalainen altistuisi tupakalle ja sitä kautta myöskin sitten hänen terveytensä altistuisi no syöpä koskettaa lähes jokaista suomalaista tällä hetkellä joko suorasti tai epäsuorasti läheisen kautta mutta me emme oikeasti puhu siitä että alkoholi on merkittävä karsinogeeni joka lisää syöpäriskiä me emme puhu siitä että riski suurenee koko eliniän aikana nautitusta määrästä ei siis niin että niillä henkilöillä jotka kerran viikossa juovat runsaasti alkoholia humalaan asti olisi suurempi riski sairastua syöpään kuin niillä jotka iltaisin sivistyneesti nauttivat yhden viinilasillisen ei ole syövän näkökulmasta eroa sillä käyttääkö kerralla ikään kuin kulttuurisesti ja sivistyneesti oikein

ja tämä on merkittävä asia myös tätä lakiesitystä nyt puntaroidessamme mielikuvamme ovat siis aika erilaisia kuin mitä kylmät faktat ja tutkimukset ovat ja tämä on asia joka minua on pysähdyttänyt valiokuntakuulemisissa asiantuntijakuulemisissa siis se että tietoisesti me päättäjät täällä tiedämme että miesten alkoholiin liittyvistä syövistä noin kuusikymmentä prosenttia on yläruoansulatuskanavan syöpiä naisten alkoholiin liittyvistä syövistä prosenttia on rintasyöpiä ja tiedämme esimerkiksi että ei ole olemassa turvallista annosrajaa ei voida sanoa että tämä ja tämä määrä on sinulle turvallista vaan kokonaismäärä ja myöskin ne omat omat geneettiset eroavaisuudet vaikuttavat tähän tällä hetkellä alkoholin terveysvaikutuksia on arvioitu tilastoitavien alkoholisairauk sien kautta mutta me emme ole huomioineet kansanterveysvaikutuksia kuten vaikka syöpäriskin suurenemista haluan tämän tuoda tässä keskustelussa esille koska se keskustelu mitä julkisesti käydään ikään kuin siitä haluammeko liberaalimpaa alkoholipolitiikkaa vai emme me keskustelemme kulttuurista ja kulttuurin muuttamisesta mutta emme näin merkittävästä kansanterveydellisestä kysymyksestä kuin siitä miten lainsäätäjinä me suojaamme suomalaisia siltä että syöpäriski suomalaisilla ei kasvaisi kansanter veysvaikutusten mittoihin

alkoholinkäytön rajoittamisen keskustelussa usein kiinnitetään huomio juuri suurkuluttajiin ja alkoholiongelmaisiin mutta erityisesti syövän ehkäisyn näkökulmasta alkoholin haitat koskettavat väestöä paljon paljon laajemmin kuin vain näitten suurkuluttajien osalta tämän vuoksi tämäkin lakiesitys perustuu siihen että alkoholin kokonaiskulutus kasvaa me tietoisesti nyt täällä myöskin teemme päätöstä josta meidän on ymmärrettävä että myös väestön syöpäriski kasvaa

pidän pitkän hiljaisen tauon koska tiedän että että jokainen meistä on kohdannut syöpää sairastavia tai ovat itse sairastuneet ja tämä on vakava asia toisena asiana haluaisin nostaa esille sen millä tavoin keskustelua on viime vuosina alkoholista käyty hyvin samantyyppisesti kuin aikoinaan tupakan osalta keskustelua on käyty mutta yksi iso väittämä on ollut se että juominen on normaalia ja pidättäytyminen on epänormaalia on ikään kuin pyritty luomaan sellaista kuvaa on pyritty luomaan sellaista kuvaa että kokonaiskulutus ei lisää haittoja sillä vain pieni poikkeava joukko on syypää alkoholihaittoihin kuten juuri sanoin niin näin tämä ei ei ole myöskin on haluttu väittää että kuluttajavalistus toimii paremmin kuin sääntely näinkään ei ole

kansainvälisesti riidatonta tutkimusnäyttöä on sille mikä lisää alkoholinkulutusta ja kiistatonta on että alkoholin saatavuus ja hinta vaikuttavat kulutukseen siis mitä useampia pisteitä meillä on alkoholin saatavuuden osalta ja mitä alempi hinta on sen suuremmaksi kulutus kasvaa tämä ei ole pelkästään suomalainen ilmiö vaan näin on kansainvälisten tutkimusten pohjalta siksi minusta tuntuu kummalliselta jos väitetään jotain toista kuin miten nämä tutkimustulokset tätä ovat katsoneet sitten arvoisa puheenjohtaja kolmantena ja viimeisenä asiana haluan nostaa esille kysymyksen alkoholin etämyynnistä koen lainsäätäjänä suurta ongelmaa siinä että kolme valiokuntaa on antanut sosiaali ja terveysvaliokunnalle lausuntonsa jossa he ovat todenneet että etämyynnin osalta lainsäädäntöä on selkeytettävä siis että hallituksen perustelut ja hallituksen esityksen pykälät ovat ristiriidassa keskenään kolme valiokuntaa yhdessä siis kolme valiokuntaa yhdessä ovat tämän antaneet mutta sosiaali ja terveysvaliokunta päätti että ei tarvitse tai tarvitsee mutta sen ehtii tekemään sitten jossain vaiheessa myöhemmin vaikka juuri nyt tämä lakipaketti kokonaisuudessaan on

keskeinen ongelma tässä on se että vähittäismyynnin luvanvaraisuus sekä maahantuonnin rajoitukset ilmenevät laista tämä on siis ok mutta etämyynnin kieltoa ei laissa ole se että sitä ei ole nostaa meille ongelman laillisuusperiaatteesta kuten kansanedustajat hyvin tietävät perustuslain kahdeksannen pykälän mukaan ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita rangaistukseen sellaisen teon perusteella jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi tämä on siis selkeä viesti perustuslakivaliokunnalta johon sosiaali ja terveysvaliokunnan olisi pitänyt pystyä tekemään tekemään muutoksensa on hyvin valitettavaa että näin ei voitu tehdä vaan eduskunta edelleen istunnossa on hyvinkin ristiriitaisissa viesteissä sen osalta miten edes hallituspuolueet sisäisesti tulkitsevat tämän

arvoisa puhemies

uusi lainaus jos tarkoituksena on saattaa etämyynti rangaistavaksi tulee siitä säätää perustuslain kahdeksannen pykälän laillisuusperiaatteen täyttävällä rangaistussäännöksellä näin ollen voidaan katsoa että uudessa alkoholilaissa etämyynti ei ole kielletty nyt on etämyyjän syytä alkaa kunnon myyntikampanja suomeen sillä jos suomi yrittää myöhemmin toiminnan kieltää menestyksen mahdollisuus tuomioistuimessa on loistava oikeustila on muuttunut myös

siitä tapahtumaketjusta että lakiluonnoksessa esitettiin etämyynnin kieltoa ja se kuitenkin lakiesityksestä poistettiin nämä materiaaliset tosiseikat painavat oikeuden punninnassa varmasti enemmän kuin poliitikkojen vakuuttelut siitä että tarkoitus oli kuitenkin rajoittaa etämyyntiä miksi samat poliitikot eivät sitten käyttäneet valtaansa kirjata tätä tahtoa pykälään kun

voi muuttua täysin hallitsemattomaksi jos alkoholialan yrittäjät haluavat tämän tilaisuuden käyttää ja heitähän löytyy viljalti jo ihan tuosta suomenlahden eteläpuolelta tämä on uhkapeliä alkon

etämyynnin suhde alkon monopoliin jos valmistelemattoman lain ja sekavan oikeustilan takia syntyy suuren mittakaavan trokausta jonka oikeus vielä vahvistaa alkon kannattavuus heikkenee

samoin käy tietenkin jos nykyistä väkevämmät juomat saavat siirtyä kauppojen hyllyille mutta etämyynti ulkomailta ei kuitenkaan sinällään riko alkon vähittäismyyntimonopolia kotimaassa ministeri saarikko vetosi niin sanottuun visnapuu tapaukseen joka on käsitelty helsingin hovioikeudessa mutta

tätä tuomiota ratkaisussa pohditaan edellytyksiä etämyyntiin mutta on tärkeää huomata että itse herra visnapuu ei ollut etämyyjä vaan myi alkoholin täällä suomen puolella eli siis rikkoi alkon yksinoikeutta vähittäismyyntiin ja siten alkoholilakia meillä on kuitenkin lainsäädäntöjen välillä ristiriita vaikka nykyinen alkoholilaki ei tunnista etämyyntiä ollenkaan se on silti osa verolainsäädäntöä eun valmisteverodirektiivin myötä se on tunnistettu nimenomaan siksi että kerättäisiin valmisteveroja eikä kierrettäisi veroja etämyynnin vastustaminen sillä

ristiriitainen kehäpäätelmä verotuottoja menetetään juuri sen takia takia että laillista etämyyntiä ei reguloida ja valvota että valmisteverot ja arvonlisäverot on maksettu vaihtoehtoja on siis kaksi joko ainoana eussa kieltää etämyynti ja sietää rikollinen toiminta ja ja veronmenetykset tai sallia etämyynti ja asettaa sille tiukat vaatimukset alko tarjoaa toki kolmannen vaihtoehdon että ulkomailta ostaminen toteutetaan sen kautta kuten nykyäänkin en kuitenkaan kannata sitä että alkolle myönnetään vähittäismyyntimonopolin lisäksi vielä etämyyntimonopoli sivumennen sanoen on erikoista että sosiaali ja terveysvaliokunta ei perustuslakivaliokunnan esittämien vakavien näkökohtien jälkeen voinut kuulla etämyynnin asiantuntijoita vaan kokoomuksen painostuksesta kiirehdittiin tähän nykyiseen hämminkiin ja erittäin riskialttiiseen asetelmaan

asiaa ei siis paljon auttanut että pukki antoi lausunnon kaalimaasta arvoisa puhemies etämyyntikielto poistui laista ilmeisestikin eu komissiolta keväällä kaksituhattaseitsemäntoista saadun notifikaation takia vaikka se ei tulekaan mietinnöstä ilmi talousvaliokunta kuitenkin pitää lausunnossaan tarpeellisena selvittää etämyynnin edellytysten parantamista elinkeinotoiminnan näkökulmasta toisin sanoen alkon vähittäismyyntimonopoli täydennettynä reguloidulla valvotulla ja verotetulla etämyynnillä voisi olla tavoite siihen pitäisi kuitenkin päätyä selkeällä säädöstason lainsäädännöllä sillä nykymalli johtaa villin lännen tai villin pohjolan tilanteeseen ruotsissa etämyynti on ollut sallittua lähes kymmenen vuoden ajan internetistä toimitetun alkoholin osuus on kokonaista yksi prosentti ruotsissa myydystä alkoholista etämyyntiä on nyt vuoden ajan suunniteltu rajoitettavan mutta toistaiseksi asia ei ole edennyt kieltää sitä ei aiota koska kieltää sitä ei eussa voida hovioikeuden päätös visnapuu tapauksessa onkin tältä osin mielenkiintoinen ja luen nyt kappaleen jota ei tässä yleensä siteerata hovioikeus kuitenkin katsoo että lupajärjestelmää muuttamalla myynti ilman kiinteää toimipaikkaa eli käytännössä etämyynti on mahdollista saattaa tehokkaan viranomaisvalvonnan piiriin etämyynnille on mahdollista asettaa samat edellytykset kuin muulle vähittäismyynnille muun muassa sallitusta alkoholijuomien myynti tai toimitusajasta

arvoisa puhemies rinnakkain alkoholilain kanssa valmisteltiin alkoholiveron korotusta valtiovarainvaliokunnan verojaostossa sinänsä on hävytöntä että eduskunnan voimavaroja käytetään lainsäädäntöön jota ei ole tarkoitus panna yhden mietinnön mukaisesti täytäntöön jos toinen laki menee eduskunnan valiokunnan mietinnön mukaisesti se että kokoomus luopuisi sadan miljoonan euron verotuotoista ja vaatisi rahoitusaukon täyttämistä jollain muulla hallituspuolue keskustalle ikävämmällä veronkorotuksella on silkkaa kiristystä mutta vielä enemmän kuin kiristävästä kokoomuksesta se kertoo alistuvasta keskustasta ei voi kuin ihmetellä miksi se on antautunut selälleen hallituskumppanin eteen ja syitä alenevaan kannatukseen ei tarvitse kauempaa hakea myös verojaoston asiantuntijakuulemisissa käsiteltiin etämyyntiä verohallinnon ja tullin edustajat kertoivat että vain muutama etämyyjä on rekisteröitynyt arvonlisä ja valmisteverovelvolliseksi keskustelussa suhtauduttiin myötämielisesti velvoitteiden ja valvonnan lisäämiseen joten esitin valiokunnan mietintöön seuraavaa kappaletta veronkorotus voi myös lisätä alkoholin tilaamista internetistä jolloin tyypillisesti jätetään suorittamatta valmisteverot ja ja arvonlisäverot sekä mahdolliset tullimaksut tältä osin verokertymää ja toisaalta laillisia elinkeinoja voisi suojata mikäli etämyyjät voisivat rekisteröityä julkiseen verorekisteriin josta verohallinto tiedottaisi aktiivisesti tällöin ostajat voisivat varmistua ja heidän voisi edellyttää varmistuvan siitä että verkosta tilatun alkoholin toimittaja täyttää lakien ja velvoitteiden määräykset hämmästyksekseni hallituspuolueet eivät huolineet tätä rakentavaa esitystäni ja nyt tiedämme miksi kokoomus vaati poistettavaksi alkuperäisen lakiluonnoksen pykälän etämyynnin kieltämisestä keskusta ei voinut hyväksyä tilalle pykälää etämyynnin sallimisesta sen sijaan että hallitus olisi tehnyt rohkeasti päätöksiä se valitsi strutsin strategian ikävä kyllä maailma ei katoa sillä hetkellä kun lintu työntää päänsä maan koloon ainoastaan otus itse sokaistuu ongelma oli siis se että etämyyntiä ei haluta sallia mutta ei voida kieltää arvoisa puhemies jos etämyyntiä ei ole kielletty se on sallittu ja jos sitä ei ole erikseen sallittu sitä ei voi säädellä ja jos sitä ei voi säädellä edessä olla suuri katastrofi te hyvä hallitus kokoomuksen kiristäjät ja keskustan alistujat olette siitä vastuussa

arvoisa puhemies

rahavirrat kiinnostavat ihmisiä yrityksiä ja elinkeinoelämää ja

pitäisi kiinnostaa myös valtiota eduskuntaakin kun tätä alkoholilakia käsitellään kysymys on merkittävistä yhteiskunnassa olevista rahavirroista voi verrata vähän tuohon soteen sotessa on ehkä noin kymmenen miljardin markkinapaikka näille kansainvälisille suuryhtiöille jotka haluavat ottaa sen haltuunsa ja hallitus on sen antamassa

bruttoarvoa en tiedä mutta alkoholiveron tuotto näytti keltaisen kirjan mukaan olevan aika lähelle yksi pilkku viisi miljardia euroa ensi vuonna eli melkoisesta virrasta on siinäkin kysymys ihan siinä mielessä että valtion kassaan tulee tällainen summa lisäksi alko tilittää tuottoaan jonkin verran joka vuosi se tosin on pienentynyt jatkuvasti ja taitaa olla neljänkymmenen miljoonan luokkaa tällä tällä hetkellä on aivan selvää että yhtä lailla kuin sote miljardit kiinnostavat elinkeinoelämää myös alkoholimiljardit kiinnostavat elinkeinoelämää hallitus taipuu molempien suuntaan niin että selkärankaa ei ole nahka pitää pään pystyssä paksu nahka niin kuin poliitikolla pitää olla näemme että joka meillä on käsittelyssä johtava ajatus on elinkeinoelämän tukeminen alkoholipolitiikan kautta

se on vaarallinen tie esimerkiksi alkon vähittäismyyntimonopolin kannalta niin kuin tuossa aiemmin mainitsin kaksikymmentäkolme viiva kaksikymmentäneljä vuotta sitten neuvottelin komission kanssa suomen jäsenyydestä silloisessa euroopan yhteisössä ja neuvottelun kohteena oli mikäpä muu kuin alkon monopoli joka silloin kattoi vähittäismyynnin tukkumyynnin maahantuonnin maastaviennin valmistuksen ja sitten alkolla oli vielä viranomaistehtävät ja valistustehtävät myynnin rajoittaminen ja myynnin markkinointi markkinointi eli todella mahtava yhtiö oli alko silloin kaikesta muusta oli luovuttava ja luovuttiin ihan vapaaehtoisesti mutta vähittäismyyntimonopolista ahon hallitus halusi pitää kiinni kävin neuvottelut silloin ja yhdessä pohjoismaiden kanssa sovimme ja tiesimme että ainoa peruste säilyttää vähittäismyyntimonopoli on kansanterveyden perusteet hallitus oli yksimielinen ja ajoimme tätä linjaa ja näin kävi että sillä perusteella saimme säilytettyä vähittäismyyntimonopolin ja sen ansiosta meillä on nämä puolitoista miljardia euroa tai ehkä verotuloja voisi olla olla jonkin verran tämä malli mikä meillä on pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan alkoholipoliittinen malli tänäkin päivänä niin meillä kuin ruotsissa ja norjassakin joka myös neuvotteluja silloin kävi vaikkei sitten liittynytkään nyt kun tätä esitystä perustellaan elinkeinopolitiikalla näin voimakkaasti kuin erityisesti oikeisto tekee ja keskusta tekee julkisestikin niin varoitan siitä kyllä ehkä se on jo myöhäistä varoittaa kun alkoholipolitiikkaa ei enää perustella kansanterveydellä vaan elinkeinopolitiikalla on aivan selvä että euroopan unionin suunnalla ei katsota sitä hyväksyttävänä eli kaupalliset elinkeinopoliittiset monopolit ovat ehdottomasti kiellettyjä eussa kansanterveysperusteinen monopoli on sallittu kun tämä nyt tiedostetaan täällä niin tiedetään että olemme liukkaalla jäällä kaltevalla pinnalla ja tästä syystä varoitan että niin kuin aikaisemmin totesin viiden vuoden päästä tämän lain seurauksena meillä ei ole alkon vähittäismyyntimonopolia vaan markkinat ovat vieneet sen ja alkoholi on tuote kaupassa niin kuin muutkin onko se hyvä vai huono se on varmaan joillekin ihan hyvä ja mukava asia kun saa vapaasti mistä tahansa kaikenlaisia väkeviä pirkka tuotteita ja mitä ne nyt sitten ovatkin mutta sitä miten iso muutos se on sitten meidän voi kukin miettiä ja sitä minkälaiset rahavirrat kääntyvät sitten valtion kassasta yksityisten taskuihin jälleen ihan niin kuin sote puolella samalla lailla on tässä käymässä

nyt tietystikään tätä kuviota ei uskota varmaankaan mutta muistan sen neuvottelun kun komission edustaja oli äärimmäisen tiukkana tässä asiassa ja saimme taisteltua yhteisesti pohjoismaisena rintamana tämän mallin ja pidän sitä kyllä erinomaisen suurena saavutuksena siitä on nautittu yli kaksikymmentä vuotta ja ja isot vaikutukset on on ollut talouteen ja kulutukseen tämä etämyyntikysymys on on sitten toinen edustaja harakka kävi sen erinomaisesti läpi siinä on se ongelma että että jos tämä kotimainen myynti siirtyy alkolta slle ja keskolle ja näin niin se raha pyörii kyllä kotimaassa mutta mutta tällä etämyynnillä rahat menevät maasta ulos kulutus todennäköisesti kasvaa ja haitat jäävät maksettavaksi tänne silloin joudutaan miettimään korotetaanko työn verotusta yritysten verotusta pääomaveroa vai mitä korotetaan vai leikataanko edelleen niin kuin on leikattu sosiaaliturvaa ynnä muuta

korvaavia tuloja sille summalle mikä tässä menetetään tämä on sitä realismia arvoisa puhemies minä en näihin prosentteihin ja lukuihin niin tarkkaan mene mutta totean että neljästä pilkku seitsemästä nosto viiteen pilkku viiteen on seitsemäntoista prosentin nosto ja kun samalla myyntipaikkojen määrä kasvaa viiteentuhanteen niin kyllä se todennäköistä on että että kulutus jossain määrin kasvaa kun kulutus kasvaa haitat kasvavat ja haitat maksaa yhteiskunta eli veronmaksajat se on aivan yksinkertainen yksinkertainen tosiasia sillä on myös muita vaikutuksia täällä on puhuttu maaseudun kaupoista sinänsä

näe kovin toivottavana kehityksenä sitä että suomen taloutta edes maaseutua nostettaisiin viinaa myymällä ja juomalla kyllä sen pitää perustua johonkin muuhun kuin kuin juomiseen ja tähän kauppaan mutta näin peruste äsken kuultiin tästä asiasta mutta alkon myynti siis vähenee kun vahvat oluet siirtyvät alkosta vapaille markkinoille

kun alkon myynti vähenee sen tuottokin vähenee kun tuotto vähenee silloin alko joutuu katsomaan mistä säästetään tuskin alko rupeaa pitämään tai valtio rupeaa tukemaan alkon myymälöitä saarijärvellä taikka jossakin jossakin muualla vaan silloin ovia suljetaan työttömiä tulee ja ihmisten palvelut tältä osin heikkenevät tämä on aivan luonnollinen tapa tyhjentää tyhjentää maaseudun palveluita tältä osin onko se hyvä vai huono ehkä se tuonti sitten kun kun saa tilattua jostakin portugalista nollaverokannalla olevaa juomaa korvaa sen alkon myynnin eli kierre sen kun vain syvenee arvoisa puhemies minusta tässä on sen verran isoista asioista kysymys että tätä kannattaisi pohtia valoisaan aikaan tämä vielä tähän etämyyntiin että minä en kyllä voi missään mielessä hyväksyä sitä että tehdään tietoisesti perustuslain vastainen laki tämän etämyynnin osalta se on eduskunnan arvovallan vastaista se on laillisuusperiaatteen vastaista se siirtää poliittisen vallan tuomioistuimille tämä on suuri häpeä eduskunnalle olisi paikallaan en nyt viitsi tehdä esitystä että eduskunta lähettäisi tämän mietinnön perustuslakivaliokuntaan vielä mietittäväksi tutkittavaksi onko todella perustuslain mukaista menetellä näin ja säätää tällainen laki mutta en nyt tee sitä esitystä kun on tässä puoli yötä jo pitkälti menty kiitos

arvoisa rouva puhemies voisihan sitä joulunalusaikaa viettää paremminkin kuin täällä puoli kahden aikaan keskustelemassa mutta tämä on hallituksen tahto ja mehän keskustelemme jos kerran ei ole muuta aikaa niin minulle sopii silloin kun on tärkeistä asioista kyse silloin puhutaan silloin

erityisesti kun kyseessä on alkoholilaki johon entisissä työtehtävissäni sain toistakymmentä vuotta perehtyä vähän enemmän ensimmäisessä pykälässä tavoitteena lukee alkoholin käytön vähentäminen

mitä me sitten olemme täällä nyt tekemässä meillä on kohta noin sadan vuoden kokemus tutkimustieto siitä että kun alkoholin saatavuus paranee ja hinta alenee käyttö lisääntyy kaikilla niillä kerroilla kun näin on suomessa tapahtunut itsenäisyyden

on myöskin käyttö lisääntynyt enkä minä usko että suomen kansan juomatavat ja meidän alkoholikulttuuri olisi sadan vuoden jälkeen nyt tämän yön yli mentyä muuttunut niin paljon että tällä kertaa näin ei kävisi siitä syystä olen pahoillani että olemme tässä tilanteessa tässä on turvallisuusongelmat tässä on sosiaaliset ongelmat tässä on terveydelliset ongelmat ei ole minun mielestäni pieni summa ennakoidut sataviisikymmentä ylimääräistä kuolemaa alkoholihaittoihin ei ole pieni summa se että sairaalapäivien määrään arvioidaan tulevan tuhatviisisataa lisää ja samaan aikaan olemme tekemässä sotea ei ole ihan pieni ajatus se mikä työtuntien määrä ja työpäivien määrä häviää tästä syystä että alkoholin käyttö lisääntyy surullisen kuuloista oli että ministeri täällä esitteli tietävänsä kyllä että lastensuojeluun tarvitaan lisää työntekijöitä mutta sillä ei tunnu olevan mitään väli jos kerran se tiedetään ei edes aavistella vaan tiedetään ja kirjoitetaan itse perusteluihin että lasten elämä heikkenee kun viinan kulutus kasvaa ja siitä huolimatta halutaan tämä laki tehdä

tällä hetkellä seitsemäänkymmeneen prosenttiin poliisin tehtävistä liittyy alkoholi seitsemäänkymmeneen prosenttiin ne ovat onnettomuuksia ne ovat väkivaltaa ne ovat hukkumisia ne ovat tulipaloja

yli seitsemäänkymmeneen prosenttiin näistä liittyy alkoholi ja tätä halutaan lisätä meillä tällä hetkellä poliiseilla on kyllä jo ihan tarpeeksi tehtävää tämän päivän budjettikeskustelussa käytiin poliisien resursseja läpi

ja siinä keskustelussa ministeri risikko kertoi että kyllä hän tietää että tarvitaan vähintään sataseitsemänkymmentä poliisia lisää johon a ei ole ei ole poliiseja meillä oli muistaakseni kun me käsittelimme tätä asiaa hallintovaliokunnassa tiedossa että

siirtyä suoraan työmarkkinoille seitsemäntoista ja tarvittaisiin jos tämä laki tulee voimaan

juuri näin mutta miksi ollaan tekemässä sitten lisätarvetta poliiseille meillä tässä esityksessä on monia asioita mitkä on täällä käyty läpi muutama sana ihan lyhyesti meillä on muun muassa jatkoluvista tulossa luvanvaraisia mistä myöskin poliisi on huolissaan koska se suuntaa heidän voimavarojensa käyttöä yhä enemmän sinne keskelle yötä jotenka heidän työvuorojärjestelynsä tulevat muuttumaan siellä on erilaisia muutoksia myöskin lupaedellytysten keventämiseen mikä täällä on monen mielestä ollut erittäin hyvä asia mutta siellä on samalla riski harmaan talouden lisääntymiseen samoin ei enää etukäteisvalvonta ole niin tiukkaa yrittäjien osalta miten alkoholilupia saadaan vaan on siirrytty jälkikäteisvalvontaan joka myöskin lisää riskiä harmaaseen talouteen puhumattakaan kysymyksestä mikä on jo akuuttina aika monessa paikassa järjestyksenvalvojien osalta samoin tämä elinkeinonäkemys josta on oltu täällä huolissaan kaikkihan me haluaisimme että ihmisten käyttäytyminen alkoholinkäytössä siirtyisi enemmän ravintoloihin ja ja samanaikaisesti olisi ruokailua ja muuta mutta tällä esityksellä itse asiassa siirretään alkoholinkäyttöä marketteihin elikkä alkoholia marketeista ostettavaksi kotiin ja kaduille juotavaksi siitä syystä että sinne marketteihin tulee se mahdollisuus niihin väkevimpiin ja tällähän halutaan lisätä markettien alkoholin myyntiä ja niitä myyntipaikkoja näille suurempaa prosenttimäärää alkoholia sisältäville juomille tulee tuhansia lisää elikkä tällä elinkeinopoliittisesti järkevämpää linjaa jossa meillä ihmiset istuisivat ravintoloissa syömässä ja nauttisivat alkoholia tässä mennään ihan toiseen suuntaan sitten en voi olla hämmästelemättä tätä asiaa että tämä on tullut tänne taloon koko hallituksen esityksenä ja nyt tuntuu että täällä on joku käsienpesu meneillään niin monet hallituksen edustajat käyvät täällä pöntössä kertomassa kuinka tätä ei pidä missään tapauksessa näiltä ja näiltä osin viedä eteenpäin ei voi olla kysymättä että minkä ihmeen takia tämä esitys on tullut tähän taloon jos kerran nyt yhtäkkiä yllättäen minä ymmärrän että oppositio saa sen lakiesityksen käteen siinä kohtaa kun se tulee tuohon käytävälle mutta hallituspuolueet tietävät etukäteen mitkä pykälät sinne on tulossa ja silti te halusitte sen tänne ei ei ole oikein reilua tulla siinä kohtaa kun se on täällä mietinnöllä kertomaan että olisin halunnut tehdä toisenlaisen esityksen minä en ymmärrä myöskään tätä kiirettä minä tiedän että tämä on poliittisesti kytketty siihen sataan miljoonaan siihen veroesitykseen mutta asiallisesti siinä mitään yhteyttä asiallisesti tämä olisi voitu hyvin käsitellä vaikka helmikuussa tai vaikka maaliskuussa loppuun minkäänlaista yhteyttä siihen verolakiin tällä ei ole paitsi poliittinen kytkös tässä on muitakin toiminnallisia kummallisuuksia mitkä olen tänä iltana ymmärtänyt minä en ymmärtänyt tähän mennessä että valiokunta ei halua kuulla asiantuntijoita että äänestetään asiantuntijoiden kuulemista vastaan tähän mennessä on oltu ainakin sen hetken kun minä olen täällä ollut sitä mieltä että kansanedustajilla on oikeus saada asiantuntijalausunnot kuultavaksi paikan päälle tai kirjallisina ja nyt ymmärsin että tätä on vastustettu vaikka oli tullut uusi asia esille josta olisi pitänyt saada lausunnot toinen vielä merkittävämpi asia on se että kun meillä on perustuslakivaliokunnan lausunto niin sen yli kävellään ei kävelty yli mutta ei otettu huomioon jos kerran kolme valiokuntaa oli samaa mieltä juuri tarkistin tuosta vielä talousvaliokunnankin osalta ja kaikki olivat samaa mieltä ja sitä ei huomioitu elikkä tässä on toimintatapakysymyksiä tämä kiire tämä yöllinen istunto joulun alla ei budjettilaki ei valiokunnassa kuultavia perustuslakivaliokunnan huomioita ei ole otettu mukaan olen todellakin hämmentynyt sillä tämä ei oikeasti tee hyvää koko tälle laitokselle ja vielä näihin monopoleihin meillä on etämyynnin osalta alko ollut monopoli kansanterveysperusteella samalla tavalla kuin meillä on pelihaittojen

veikkaus tällä hetkellä ainoana monopolina ja nämä ovat ne perusteet millä me olemme saaneet ne pidettyä ja nyt sitten halutaan tämä riskeerata pelkästään joittenkin tuttavien nähtävästi hyvin lobattujen ystävien tai joidenkin muitten oman bisneksen alttarille siltä se tällä hetkellä kuulostaa ja ne riskit ovat oikeasti aika suuret minä toivon todellakin että ne eivät toteudu mutta me teemme huomenna

etämyynnin kieltämisestä koska yritämme viimeiseen asti saada jotain tolkkua tähän

arvoisa

tämä alkoholi on meille kimurantti kysymys se kun näyttää olevan läsnä niin hyvässä kuin pahassakin monesti meillä elämän hienoihin hetkiin kuuluu se että niitä juhlistamme alkoholin kanssa murheita monesti hukutamme alkoholiin ja valitettavan monessa tragediassa myös alkoholi näyttäytyy suuressa osassa tältä osin on ihan luonnollista että kun alkoholilakia ollaan muuttamassa niin se aiheuttaa myös keskustelua tässä salissa ja hyvä niin alkoholilain aina tasapainoilua toisaalta kuluttajien vapauksien elinkeinoelämän mahdollisuuksien ja kansanterveyden välillä ymmärrän hyvin että joku on sitä mieltä että kuluttajien pitää saada uusia vapauksia ymmärrän hyvin että elinkeinoelämän pitää saada uusia mahdollisuuksia mutta kysymys kuuluu kuinka paljon kansanterveydellä on varaa tästä maksaa sehän on tämän asian ydin yleensä sanotaan että vahvin kestää sen minkä heikoin vaatii ja siitä näkökulmasta tätä lainsäädäntöä tutkia on ihan selvä että tämän lain voittajiin kuuluvat totta kai kuluttajat siinä mielessä että tuotevalikoima lisääntyy elinkeinoelämä panimoteollisuus kiittävät siitä että heillä myynti kasvaa mutta kansanterveyden näkökulmasta viime kädessä me veronmaksajat ja ihmiset sitten tämän maksamme jo tällä hetkellä tämän alkoholin haitat eivät ole mikään pieni summa tässä meidän kansantaloudessamme kun puhumme vuosittain yhdestä pilkku kolmesta miljardista eurosta joka menee siis alkoholista koituvien haittojen hoitoon yksi miljardia euroa olen ymmärtänyt että tässä salissa usein käytetään aika moniakin puheenvuoroja sen suhteen että tätä julkista taloutta pitäisi tasapainottaa haetaan niitä säästökohteita tätä taustaa vasten aina tuntuu hieman hullunkuriselta että sitten me ehdoin tahdoin olemme lisäämässä niitä menoja kun nyt ottaa huomioon ne kustannuslisäykset joita tämän lain myötä joka tapauksessa tulee puhutaan sitten sosiaali ja terveydenhuollon sektorista turvallisuussektorista niin ne ovat mittavia ja en usko että tästä hirveän moni on eri mieltä tai jos sitten on niin kysyn minkä ihmeen takia sitten kun tästä hallituksen täällä hallituksen perusteluita lukee täällä hallituspuolueiden edustajistakin moni toteaa että eivät ne toteudu onko tästä sitten vedettävissä johtopäätös että muitakin hallituksen esityksiä voidaan hieman tulkita niin että eivät siellä kerrotut asiat nyt olekaan niin tosia että niihin pitäisi uskoa kun kaiken sen tutkimustiedon lukee mikä liittyy tähän alkoholiin ja siihen historiaan ja siihen minkälaisia päätöksiä ollaan aikaisemmin tehty ja siihen perehtyy niin on aivan selvää että tämänkin lain myötä kulutus tulee nousemaan siitä voidaan sitten väitellä kuinka paljon se nousu on mutta kulutus tulee nousemaan se on aivan selvä asia ja kun kulutus nousee niin silloin myös haitat kasvavat ja kun haitat kasvavat niin silloin kustannukset yhteiskunnalle kasvavat tämän päivänselvän päättelyketjun toteamisessa en en usko kenelläkään olevan ongelmaa ja nyt sitten olisi syytä

että jos ja kun on halukas vapauttamaan saatavuutta sitä kautta lisäämään haittoja ja sitä kautta lisäämään kustannuksia niin sitten se myös todettaisiin täällä rehellisesti tässä täytyy antaa kiitosta ministeri saarikolle joka moneen otteeseen on tästäkin pöntöstä todennut selvästi sen että tämän lain myötä kustannukset tulevat kasvamaan ja se näkyy sitten veronmaksajien kukkarossa ja totta kai niin inhimillisenä kuin sosiaalisenakin kärsimyksenä puutun nyt näiden kustannusten osalta vain yhteen yksityiskohtaan ja se liittyy tänne sisäisen turvallisuuden puolelle ennen kuin aloimme käsittelemään tätä alkoholilain mietintöä käsittelimme sisäministeriön pääluokan osalta valtion budjettia silloin vasemmalta oikealle kaikki olivat huolissaan poliisin resursseista niin kuin kuuluukin se on on aivan oikea huoli tällä hetkellä niitä resursseja pienentää esimerkiksi se tosiseikka että meillä koulutusmäärät ovat ajan saatossa jääneet jälkeen vaikka me kuinka haluaisimme lisätä poliisimiesten määrää niin meillä ei ole siihen mahdollisuutta kun meillä ole koulutettuja poliiseja meillä on tällä hetkellä työttöminä noin vajaa parisenkymmentä jotka voisimme ottaa saman tien töihin kun täällä hallituksen esityksessä todetaan että välittömät vaikutukset tämän lain myötä ovat todella sataseitsemänkymmentä henkilötyövuotta kymmenen viiva viisitoista miljoonaa niin kyllähän tästä ajattelee niin että jos hallitus tämän esityksen haluaa sitten viedä läpi niin se myös sitten vastaa niistä kustannuksista mutta kun tästä asiasta keskusteltiin budjettikeskustelun osalta niin ei kukaan siis alleviivaan ei kukaan hallituspuolueen kansanedustaja noussut ylös ja todennut että ensi vuonna on sitten tuotava esitys missä tuodaan poliisille kymmenen viiva viisitoista miljoonaa euroa lisäresursseja ei siis kukaan en ole kuullut myöskään tässä keskustelussa että kukaan hallituspuolueista olisi esittämässä esimerkiksi niitä kaivattuja resursseja sosiaali ja terveydenhuoltoon joita tämä muutos vaatisi kun olen ymmärtänyt että tässä yhteiskunnassa sosiaali ja terveydenhuollon osalta meillä pidemmällä aikavälillä on tavoitteena enemmänkin tämä kolmen miljardin euron säästäminen tässä kustannusten nousussa niin tämänkin lain osalta tulemme lisäämään niitä kustannuksia se on rehellistä myöntää jos näin haluaa tehdä niin sitten olisi rehellistä esittää ne lisäresurssit en yhtään puheenvuoroa ole kuullut jossa kukaan hallituspuolueen kansanedustaja joka tätä lakia olisi kannattanut olisi täällä esittämässä niitä tarvittavia resursseja joita siis hallituksen esitys ja sen perustelut vaativat sitten ehkä yhteen pikanttiin yksityiskohtaan mikä tässä nousee suureen rooliin ja se on tämä tilavuusprosentti seitsemästä viiteen pilkku viiteen en nyt lähde sen enempää käymään läpi niitä vaikutuksia joita täällä ansiokkaasti on moni avannut mutta puutun vain siihen että kun tästä on nyt tehty hallituspuolueiden edustajien toimesta jotenkin se keskeinen kysymys myös elinkeinoelämän kannalta tai panimoteollisuuden kannalta niin jotenkin näin maalaisjärjellä ajattelee että panimoteollisuutta kai käsittääkseni eniten kiinnostaa se että he saavat tämän valmistustaparajoitteen täältä laista poistettua jolloin he saavat siihen suurempaan määrään myyntipisteitä ne juomat jotka tällä hetkellä siellä eivät ole myynnissä kansankielellä voidaan silloin puhua lonkerosta jotenkin ajattelen tällä samalla päättelyketjulla että jos tätä hyvää sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintöä tässä salissa enemmistö kannattaisi joka siis pitäisi tilavuusprosentin nykyisellään mutta poistaisi tämän valmistustaparajoitteen niin kyllä uskoisin että panimoteollisuus tähän ihan tyytyväinen olisi sehän silloin tarkoittaisi että niin hartwallit sinebrychoffit kuin muutkin toimijat kyllä lantraisivat sen lonkeronsa siihen neljään pilkku seitsemään ja saisivat sen myyntiin joka ikiseen markettiin ja huoltoasemaan mihin sen haluavat nyt kun tässä keskustelun kuluessa on kuunnellut niitä edustajia jotka sanalla sanoen tuntuvat nyt hieman olevan tässä panimoteollisuuden talutusnuorassa he voisivat nyt ihan rehellisesti tulla tänne kyllä sanomaan että keskeisempi kysymys teollisuuden kannalta on nimenomaan tämä valmistustaparajoite se kun poistetaan niin kyllä siellä panimoteollisuus sen jälkeen ne hillonsa tekee tässä bisneksessä minkä he haluavat tältä osin voisi ajatella että kohtuullisen hyvä pragmaattinen kompromissi olisi tämä sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö joka tänään on jätetty ja sen pohjalta olisi aika hyvä edetä eteenpäin senpä takia toivon että näitäkin asioita huomenna ihmiset pohtivat kun tästä äänestämme ei ole vielä kuullut että kenenkään suomalaisen arki olisi tyssännyt viinan saannin puutteeseen mutta arki on tyssännyt siihen että sitä on hieman liikaa tarjolla

arvoisa puhemies käsittelyssä on uusi alkoholilaki ja käsittelyn pohjana on parisataasivuinen sosiaali ja

joka muutama tunti sitten tuli painolämpöisenä edustajien tutustuttavaksi hallituksen esityksessä lisätään alkoholin saatavuutta merkittävästi ja näin ollen alkoholihaitat lisääntyvät tätä ei myöskään vähätellä hallituksen esityksen perusteluissa eikä myöskään sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä jossa todetaan että tämä esitys työllistää se työllistää hoitajia lääkäreitä ja myös lastensuojelun määrä kasvaa minä en halua antaa lapsillemme lasista lapsuutta lainsäätäjän tehtävä on suojella heikoimpia tällä hetkellä alkoholin saatavuus on varsin riittävä ja näitä kaikkia laajennuksia emme emme maahamme tarvitse toki esityksessä on hyviäkin asioita kuten se että ravintoloiden sääntely kevenee ja pienpanimoiden ulosmyyntioikeus on hyvä ja kannatettava asia se edistää käsityöläisoluiden valmistusta ja suomalaista

mutta hallituksen esityksessä on paljon elementtejä jotka lisäävät haittavaikutuksia merkittävästi ensinnäkin se että hallitus toivoisi kaupassa myytävän alkoholin tilavuusprosentin nostoa viiteen pilkku viiteen prosenttiin tässä kohtaa täytyy kiittää sosiaali ja terveysvaliokuntaa jonka vastuullinen enemmistö kuitenkin kannatti tässä kohtaa nykytilaa neljää pilkku seitsemää prosenttia minä en haluaisi tuoda nelosoluita ruokakauppaan ja sillä tavoin lisätä alkoholin haittavaikutuksia en myöskään haluaisi limuviinoja kauppoihin siksi että ne ne lisäävät asiantuntijoidenkin mukaan erityisesti lasten ja nuorten

tässä esityksessä on jätetty mietintöön vastalauseita ja varsinkin tämä vastalause kaksi jossa myös vihreiden edustaja outi alanko kahiluoto on mukana on on hyvinkin perusteltu tässä vastalauseessa on nostettu esiin

liittyvät ongelmat se että laissa perusteluissa toisaalta kielletään etämyynti mutta pykälissä sitä ei ole erikseen kielletty myös lakivaliokunta jossa itse olen tätä asiaa käsitellyt syventyi perusteellisesti tähän etämyynnin problematiikkaan kuulimme oikeusoppineita asiantuntijoita jota toivat sen viestin valiokuntaan että tämä lakiesitys pitää tältä osin selkeyttää ja että tällä hetkellä se on epäselvä tässä keskustelussa nousi esille sekin toisaalta perustuslakivaliokunta on jo selkeyttänyt asiaintilaa niin että perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan on nyt linjattu että etämyynti olisi sallittu itse näen tässä hyvin suuria riskejä sekä kansantaloudellisia riskejä että kansanterveydellisiä riskejä ensinnäkin kansantaloudelliset riskit liittyvät siihen että verotulot jäisivät saamatta suomeen ja että luonnollisesti alkoholin saatavuus merkittävästi lisääntyisi alkoholihaitat ovat nyt jo hyvin tunnetut ne aiheuttavat terveyshaittoja poissaoloja töistä alkoholi on karsinogeeni niin kuin tässä monessa puheenvuorossa on todettu syöpäsairaudet sydän ja verisuonisairaudet sekä maksa ja munuaissairaudet lisääntyisivät tutkimustiedon mukaan yksi vaikuttavimpia tapoja vähentää rajoittaa alkoholijuomien saatavuutta alkoholikuolleisuuden muutokset ovat seuranneet melko säännöllisesti alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kehitystä ja tämä on johdettavissa tilastokeskuksen datasta alkoholimaksasairaudet ja niihin liittyvät kuolemat ovat lisääntyneet merkittävästi pitkällä aikavälillä kuitenkin viime vuosina alkoholinkulutus ja alkoholikuolemat ovat vähentyneet esitetyt muutokset lakiin tulisivat kääntämään tilastot jälleen noususuuntaisiksi

tässä keskustelussa nousi yllättäen esille myös se että tämä alkoholin tilavuusprosentti josta tänään aamulla äänestämme ei olisikaan hallituspuolueiden jäsenille omantunnon kysymys ja vapaasti äänestettävissä pidän tätä kovin kovin erikoisena menettelynä ja toivon että jokainen edustaja itse harkitsee omassa sydämessään omaa näkökulmaansa ja äänestää kuten omatunto sanoo

arvoisa herra puhemies

menneen illan ja tämän alkuyön aikana on käyty saatetaan joskus palata ihan tällä perusteella tulin tänne pitämään pikku puheenvuoron jotta niille jotka haluavat näitä tunnelmia täältä joskus pöytäkirjan kautta lukea välittyisi myös se puoli tästä lakikokonaisuudesta joka on muutakin kuin nämä paljon tunteita herättävät nolla pilkku kahdeksan ja etämyynti meillä ovat voimassa

vanhimmat pykälät siltä vuodelta kun kieltolaki purettiin suomessa vanhimmat pykälät meillä on voimassa oleva perustuslaki vuodelta kaksituhatta ja kiitos sen että tämä alkoholilain uudistaminen on ollut poliittisesti aikaisemminkin hankalaa olemme tänään tilanteessa missä käymme keskustelua kokonaisuudistuslain ensimmäisen käsittelyn osalta moni peruspalveluministeri on yrittänyt nyt ollaan pisimmällä koskaan on jonkinlainen aika ja voisi sanoa vihdoin viimein aika saada alkoholilainsäädäntö vastaamaan seitsemäntoista vuotta vanhaa perustuslakia ja se mihin tässä viittaan on se perustuslaissa muun muassa säädetään siitä että

meillä on kolmetoista asetusta joista osan sisältö on pitänyt tuon seitsemäntoista vuotta olla lain tasolla nyt tätä ollaan tekemässä tämä saattaa kuulostaa prosessuaaliselta teknokraattiselta puheelta mutta siinä vaiheessa kun täällä salissa oli kaikkein kiivain tunnelma eilen illan aikana silloin puhuttiin prosessista arvosteltiin prosessia katsoin mahdolliseksi tämänkin puolen pöytäkirjoja varten ihan puhua ääneen hallituksen esitys on kokonaisuus jossa on hyvin avoimesti kerrottu niin plussia kuin miinuksia taloudellisten vaikutusten arviointi vaikutukset terveyspolitiikkaan vaikutukset elinkeinoelämään kuulun niihin edustajiin jotka sanovat ääneen että me olemme uudistamassa alkoholilainsäädäntöä enemmän elinkeinoelämän kuin terveyden ehdoilla mitä tulevina vuosina tapahtuu sen sitten aika näyttää ja joskus historian kirjatkin kertovat onko tämä painotus ollut oikea vai väärä toisekseen kaikille niille puhujille jotka ovat tämän illan aikana sanoneet että terveysnäkökulmaa ei ole lainkaan otettu tässä lakiesityksessä huomioon uskallan kyllä sanoa että he eivät puhu totta uskallan sanoa että ette arvon kollegat näiltä osin puhu totta alkoholin kokonaiskulutukseen vaikuttaa hinta ja saatavuus saatavuus näiltä osin tarkoittaa sitä mikä on se alkoholin

määrä joka meillä on saatavilla ostaessamme alkoholia

tästä on tehty mörkö mörkö siitä että nyt ollaan tekemässä jotakin lähes maailmanloppuun rinnastettavaa olevaa muutosta sanon omakohtaisesti ääneen että kyllä se ennuste että alkoholin kokonaiskulutus tässä maassa tulee tämän lainmuutoksen osalta kasvamaan sanon varmuuden vuoksi lienee totta mutta en myöskään usko niihin puheisiin jotka lähes maailmanloppua tässä asiakokonaisuudessa veisaavat yksi osa valmistelua on ollut vaihe jossa oli

lakiluonnos jossa lähdettiin siitä että matkailu ja ravitsemusala saa käytännössä kaiken sen mitä haluaa työpaikat matkailu ja ravitsemusalalle olivat siinä kohtaa valmistelussa ykköstavoitteita terveyspolitiikan lisäksi sen jälkeen helmikuun kaksituhattakuusitoista jälkeen on tapahtunut monenmoista itse seuraan mielenkiinnolla miten tämä lainsäädäntö tulee vaikuttamaan työllisyystilanteeseen koska kyllähän se että vähittäiskaupassa on saatavissa sitä nolla pilkku kahdeksan vahvempaa tullee vaikuttamaan ravintolassa alkoholin anniskeluun toinen asia ne pohjat mitkä matkailu ja ravitsemusalan osalta tuolloin kohta kaksi vuotta sitten oli julkikin kirjoitettu ovat edelleen olemassa yksi keskeinen osa tämän lain valmistelua semmoinen draiveri on ollut se että alkoholin nauttiminen valvotuissa oloissa on jatkossa aiempaa tai nykytilannetta mahdollistetumpaa se toteutuu tässä edelleen valvotuissa oloissa valvotussa tilassa valiokunta on mietintöönsä kirjoittanut lausuman jossa edellytetään niin sanotun julkijuopottelun lainsäädännöllistä estämistä kannatan lämpimästi tuota esitystä tuota pontta kyse on sisäministeriön hallinnonalaan kuuluvasta asiasta mutta sen verran asiasta tiedän että pykälät ovat ainakin jossakin tässä kehä ykkösen sisäpuolella tarvittaessa hyvin nopeastikin saatavilla jos halua ja tahtoa on arvoisa puhemies kun on puhuttu prosentista ja on puhuttu etämyynnistä niin haluan ihan luettelonomaisesti puheenvuoroni loppuun sanoa niitä pieniä asioita jotka ovat tavan ihmisen näkökulmasta ainakin osa hyvinkin merkittäviä ensinnäkin ovat täällä jotkut muistaneet että yksi hyvin periaatteellinen ja laajaa kannatusta saava asia jolla on muuten ihan komission notifiointi jäsenmaat ovat ottaneet tai tässä tapauksessa jättäneet ottamatta kantaa on se että meidän pienpanimot saavat ulosmyyntioikeuden voimassa lakihan lähtee siitä että pitää olla kaurahiutaleita hyllyssä ja niin edelleen ja niin edelleen jatkossa ei tarvitse olla kaurahiutaleita ja kahvipakettia pienpanimo voi jatkossa ulosmyyntiä harjoittaa toiseksi en edelleenkään muista vaikka pitäisi ulkomuistista muistaa onko se asetus vai laki joka kieltää alkoholin velaksi myynnin jatkossa visa kortilla voi huoletta maksaa alkoholia

luvat meillä on jatkossa yksi alkoholilupa me emme siirry luvattomaan tilanteeseen mutta tulee yksi lupa jota valvoa yhdet ehdot aukioloajat vapautuvat tämä on asia josta on tullut paljon kriittistäkin palautetta ei ole pakko pitää yötä myöten ravintolaa auki mutta se on jatkossa mahdollista tässä kohdassa itse uskon markkinatalouden toimivuuteen ja siihen että jos on kysyntää niin on on sitten tarjontaakin pelkkä tarjonta ei riitä pitää olla kysyntää niin sanotut happy hourit ovat mahdollisia valmistajat tuottajat ja ravintolat voivat verkkosivuillaan kertoa oman sortimenttinsa sinänsä pieneltä kuulostava asia mutta jatkossa se on mahdollista ja pidän sitä hyvänä viime kesän yksi hitti iltapäivälehtiuutisia oli kuva tästä meidän metropolikaupungistamme jossa oli kuvattu ravintolan edustaa jossa asiakas ei saanut viedä drinkkiään kadun kadun katkaisemalle anniskelualueelle jatkossa tällainen on lainkin mukaan mahdollista tai useammalla ravintolalla voi olla yhteinen anniskelualue kuulostaa pieneltä mutta nämä ovat voimassa olevan lain mukaan sellaisia asioita jotka ovat tässä nyt muuttumassa ja valvotuissa olosuhteissa alkoholin nauttiminen on jatkossa siis mahdollistetumpaa kuin tänä päivänä arvoisa herra puhemies kun mainitsee sanan se sisältää paljon tunnetta ja nollatkoon sitten puheenvuoroni kokonaisuudessaan tämä loppu mitä sanon mutta kyllähän me olemme tilanteessa missä toinen toisemme opettaminen varsinkin siitä mikä on oikein tai väärin on kyllä hieman ehkä tarpeetontakin me äänestämme huomenna ja taululle ilmestyvät luvut mennään sen mukaan ja sitten katsotaan seuraavaa asiaa mennään eteenpäin emme me toistemme vakaumusta tai toistemme tietoon pohjaavaa tai muutoin näkemystä muuksi muuta demokratiaan kuuluu äänestäminen ja sitten mennään eteenpäin

mutta edustaja mikkoselle totean vain sen että on hienoa että hän kiinnittää huomiota tähän heikompaan ja pienempään mutta pikkuisen ontuu tuo teidän vertauksenne siitä

vanhaa lehtileikettä jossa te kannatitte kannabiksen vapauttamista ja se on muuten pikkusen rankempi juttu minä katsoin edustaja mikkonen lehtileikettä jossa teidän kuudesta puheenjohtajaehdokkaastanne viisi kannatti kannabiksen vapauttamista ja se on pikkusen rajumpi juttu kun tarkastin asian vielä rikospoliisin eräältä komisariolta mitä tapahtuu jos kannabis vapautetaan niin sehän johtaisi aivan kamalaan katastrofiin ja te täällä meille opetatte miten tulisi alkoholin kanssa olla varovainen ehkä kannattaisi joskus katsoa vähän peiliin eikä tulla opettamaan muutamaa prosenttia jollekin kun te itse kannatatte kannabiksen vapauttamista toivon että tähän keskusteluun tulee edes jotakin

arvoisa puhemies minä olen kyllä kannattanut lääkekannabiksen vapautusta koska tiedämme että se auttaa kyllä monia potilaita kivuissaan ja minusta se lainsäädäntö olisi syytä saada kuntoon

arvoisa puhemies pyysin tämän puheenvuoron että voisin ihan lyhyesti kommentoida muutamaa asiaa ensinnäkin totean että ne jotka vastustavat vaikuttavaa tehokasta alkoholipolitiikkaa ja usein juuri alan teollisuus puhuvat valistuksen puolesta ei vaan valistusta olen urani aikana aina korostanut valistuksen ja terveyskasvatuksen merkitystä mutta tutkimus osoittaa yksiselitteisesti että valistus tai valistuksen tai informaation vaikutus ainakin suoraan on paljon heikompi kuin vahvan politiikan koskien saatavuutta ja hintaa nyt teemme olennaisimman päätöksen ehkäisevässä alkoholityössä edustaja heinonen puhui sääntelyä vastaan ja lakipaketissa todella puretaan paljon turhaa sääntelyä mutta meidän on samalla muistettava että monopoli on iso kansanterveydellinen sääntely tietysti tekisi mieli kysyä kannattaako edustaja heinonen monopolia vai ei koska ryhmän puheenjohtaja jokinen sanoi yksiselitteisesti että kokoomus kannattaa alkon mistä olemme iloisia se mikä on ylin alkoholiprosentti ei ole varsinaisesti sääntelyä vaan yhteiskunta joutuu päättämään jonkun rajan samalla tavalla kuin nopeusrajoituksissa päätetään mikä on ylin sallittu nopeus edustaja heinonen esitti myöskin thln arvioihin kritiikkiä johon tietysti on sattuneesta syystä pakko puuttua hän viitasi panimoliiton ja kaupan niin sanottuun tutkimukseen en ole onnistunut löytämään mistään arvostetummasta julkaisusta on niin että asiantuntijat ja kokemukset eivät tue sitä että oluen ja vahvan oluen tarjonnan lisääminen olennaisesti vähentäisi muuta kulutusta ei väkeviä tai nyt jo aika lailla vähentyvää viron tuontia on korostettu näissä lausuntovaliokunnan kuulemisissa että tämä arvio on nimenomaan kokonaisarvio ja myöskin arviointineuvosto on hyväksynyt tämän arvioinnin perusteet lausunnossaan sitten vielä viittaisin siihen mikä on jo pari kertaa mainittu ja edustaja salonen sen sanoi että on syytä korostaa että nämä laskelmat alkoholikuolleisuudesta jotka näissä papereissa esiintyvät tai muutoksen vaikutuksista kuolleisuuteen perustuvat siis tilastokeskuksen luokitteluun niin sanotuista alkoholisairauksista eivätkä sisällä alkoholin vaikutusta kansantauteihin syöpään tai sydän ja verisuonitauteihin jos tämä otettaisiin huomioon niin se arviolta noin kaksinkertaistaisi nämä kaikki luvut sitten täälläkin on sanottu että jokaisella pitäisi olla oma valta valita tätä ei kukaan kiistä mutta moderni terveyden edistäminen kombinoi ihmisen oman vastuun ja terveellisen ympäristön tässä mielessä ympäristö ja tässä tapauksessa se miten ja minkälaisia alkoholijuomia on tarjolla vaikuttaa aivan olennaisesti jos päätyyppi niin kuin on syytä olettaa eurooppalaiseen tapaan jota täällä on korostettu olisi tämän korkeamman alkoholiprosentin mahdollistama joku viisi pilkku kaksi viiva viisi pilkku kolme niin se vaikuttaisi ilman muuta ihmisten valintoihin selvästi alkoholin kulutusta nostavasti terveyden edistäjän fraasi niin sanotun ottawan julistuksen mukaanhan on tehdään terveellinen vaihtoehto helpoksi eli

arvoisa puhemies lopuksi kaikille on varmaan tullut selväksi että lakiesitys erityisesti jos tuodaan vahvat oluet ja limuviinat kauppoihin kioskeihin huoltoasemille ja ravintoloihin nostaisi suomessa selvästi alkoholin kokonaiskulutusta minkä seuraukset näkyisivät laajasti suomalaisissa perheissä kaduilla liikenteessä työelämässä ja ravintoloissa terveydellisinä sosiaalisina ja taloudellisina lisähaittoina lakiesityksessä on erittäin paljon hyvää ja mielestäni sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö on tasapainoinen ja asiantuntijalausuntoihin perustuva kannanotto jossa kun hallituspuolueiden eduskuntaryhmissä sovittiin prosenttiasiassa vapaat kädet on valittu vastuullisempi vaihtoehto eli nykyinen neljä pilkku seitsemän prosenttia ja ja näin vastuullisesti torjuttu ajatus alkoholin enimmäisprosenttia ja sen vakavat kansalliset seuraukset ja torjutaan seurauksena yhteiskunnalle tulevia lisäkustannuksia

arvoisa puhemies jatkoksi edelliseen vielä muutamia asioita esiin asiantuntijakuulemisissa on todettu että lastensuojelun keskeisiin periaatteisiin kuuluu edistää lapsen suotuisaa kasvua ja kehitystä alaikäisen työskentely anniskeluravintolassa ja mahdollisesti päihtyneiden asiakkaiden palvelu ei ole edes valvonnan alaisena alaikäiselle hyvä ja turvallinen ympäristö työskennellä työskentely voi olla nuoren työntekijän henkiselle kehitykselle haitaksi ja näin ollen näiden säännösten osalta ei ole arvioitu lastensuojeluun ja alaikäisen työntekijän liittyviä näkökulmia katson että laissa tulee alkoholia myyvältä ja sitä anniskelevalta henkilöltä edellyttää vähintään kahdeksantoista vuoden ikää luulisi että edes jonkin verran pysähdytään miettimään lasten ja nuorten tulevaisuutta täällä on paljon puhuttu poliisien resursseista tiedetään että arvion mukaan jo nykyisellään poliisin työstä noin seitsemänkymmentä prosenttia menee alkoholin aiheuttamiin turvallisuusuhkiin näin ollen kun huomioidaan poliisin tiukat resurssit sekä poliisin hallinnonalalla tehdyt leikkaukset on erittäin suuri huoli että nyt esitetyillä muutoksilla tulisi olemaan merkittävät seuraukset myös sisäiseen turvallisuuteen pitäisikö kuitenkin vielä miettiä näitä ehdotuksia harmaasta taloudesta muutama sana byrokratian purku on tietysti erittäin hyvä tässä hallituksen esityksessä tavoitteena lisätä omavalvontaa kuitenkin jo tällä hetkellä voimassa olevan lain aikana keskeiset valvontaviranomaiset ovat havainneet merkittävässä osassa tarkastetuista yrityksistä puutteita veronmaksussa ja kirjanpidossa ja niin edelleen asiantuntijakuulemisissa on tullut vahvasti esille että hallituksen esitys toteutuessaan heikentää lupaviranomaisen mahdollisuuksia torjua harmaata taloutta ja talousrikollisuutta esityksen vaikutukset ovat näin ollen ristiriidassa hallituksen harmaan talouden vastaisten toimenpiteiden kanssa esitänkin hallitus tekisi vuoden kuluessa selvityksen siitä onko omavalvonnan lisääminen lisännyt harmaata taloutta ja valmistelee ja tuo eduskunnan käsiteltäväksi selvityksen pohjalta tarvittavat lakimuutokset mutta olenko täällä eduskunnassa kello kaksi kolmessakymmenessä puhumassa harmaasta taloudesta ensisijaisesti en todellakaan terveysvaikutusten

mielestäni olla se keskeisin tekijä minkä takia kansanedustajien tulisi arvioida että monia kohtia tästä esityksestä ei voi hyväksyä kasvavana huolenaiheena on viime vuosina ollut ikääntyvien ihmisten lisääntyvä alkoholinkäyttö kolmasosa riskikuluttajista alkoholisoituu eläkeiässä ja etenkin ikääntyvillä ihmisillä joilla on toimintakyvyn rajoituksista johtuvia vaikeuksia alkoholin ongelmakäyttö lisää tapaturmien riskiä ja lisäksi yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden suhteellinen kuolleisuus alkoholiin on noussut tämä on suoraan sosiaali ja terveysvaliokunnan

ja syöpien lisääntymisessä alkoholin vaikutus on yksi merkittävä tekijä siitä olemme kuulleet mutta kaikista suurin syy minkä takia olen yrittänyt pysyä valveilla ja vielä käytän tämän puheenvuoron on oikeastaan tuolla takanani tuo patsasteos työ ja tulevaisuus tuossa keskellä on tuo pieni ihminen joka nostaa kättä ajattelen niin että olkoon se muistuttamassa joka ikinen kerta kun kansanedustajat kokoontuvat tässä salissa siitä toteutuuko käytännössä se mistä hienosti välillä puhumme että lasten edun ja lasten pitäisi olla aina ensisijaisena mielessä kun teemme päätöksiä tämä hallituksen alkoholilakipaketti heikentää lasten ja perheiden hyvinvointia alkoholin kokonaiskulutuksen kasvulla on vakavia suoria ja välillisiä vaikutuksia lasten hyvinvointiin ja terveyteen alkoholi liittyy suureen osaan perheväkivallasta vanhempien alkoholinkäyttö perheissä lisääntyy jos se lisääntyy se lisää samalla niin lasten kuin aikuisten turvattomuutta perheissä äidin on yleisin syy pienten lasten huostaanottoihin suomessa ja raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä me tiedämme onko nyt niin että keski ikäisten kansanedustajien mukavuus se että siitä lähikaupasta kioskista pitäisi saada kaiken maailman juomia myös niitä vahvempia menee todella lasten ja nuorten hyvinvoinnin edelle suomessa alkoholin saatavuus ei ole ongelma alko on varsin lähellä jokaista kansalaista mutta mikä on lasten ja lapsiperheiden tilanne kun mietin kansanedustajia jotka raivokkaasti puolustavat niin prosentin nostoa kuin valmistustavan muutosta niin ainut asia millä voin heitä ymmärtää on se että he eivät ole nähneet sitä mitä tapahtuu lapsille nuorille mitä tapahtuu lapsiperheissä jos olisi kerroin miten itse voin jotenkin ymmärtää ollut näkemässä sairaaloiden tai terveyskeskusten ensiavussa lastenhuollossa perheissä joulun alla joulun aikaan niin kuinka voi olla viemässä eteenpäin esitystä mikä voi edelleen lisätä ongelmia tietysti sitten jos on oman sydämensä sillä tavalla kovettanut että mukavuudenhalu tai elinkeinon ja lobbareiden viesti on mennyt yli ja ohi

kerronkin siitä miten itse miten yritän ymmärtää mutta niin kuin sanoin tuolla on tuo tulevaisuus patsas ja se pieni pieni ihminen ja toivoisin että mitä tahansa sitten päätättekin mitä äänestätte jokaisella kansanedustajalla tietysti on se vapaus äänestää kuinka haluaa jokainen kansanedustaja kantaa siitä myös vastuun niin tuo keskimmäinen patsas tulevaisuus ja pieni ihminen muistuttaisivat siitä että tulevaisuuden ja meidän lastemme ja nuortemme pitäisi kuitenkin olla se ensisijainen syy ja perusta meidän päätöksiimme niin näkisin joka tapauksessa kannamme siitä vastuun ja tulevaisuus on meidän lapsissamme ja nuorissamme toivon että paitsi viisaus ja järki myös sydän saisi vaikuttaa siihen mitä huomenna äänestetään

puhemies olen käytännössä seurannut ja ollut paikalla koko keskustelun ajan ja olen käyttänyt yhden vastauspuheenvuoron haluan tässä lyhyessä puheenvuorossani täältä puhujapöntöstä nyt nostaa omasta mielestäni kolme neljä tärkeintä näkökulmaa ja asiaa esille haluan kuitenkin todeta ääneen kun edustaja tanus tuossa puheenvuoronsa loppuvaiheessa korosti lasten ja nuorten ja perheiden kaikki tietävät sen että nyt kun jouluaatto lähenee tuhansissa todennäköisesti kymmenissätuhansissa perheissä alkoholi on on pilaamassa lasten joulutunnelmaa itsekin kyllä lähestyn tätä asiaa hyvin voimakkaasti lasten ja nuorten elämismaailman kautta arvoisa puhemies mielestäni sosiaali ja terveysvaliokunnan mietinnössä on erittäin hyvin kuvattu valiokunnan asiantuntijakuulemisissa lukuisten sosiaali ja terveyspolitiikan asiantuntijoiden esittämä kritiikki sen mukaanhan tämä esitetty alkoholilaki tulee lisäämään ja inhimillisiä ja taloudellisia haittoja sekä heikentämään talouden kestävyysvajetta mielestäni näitä asiantuntijoiden esittämiä varoituksia ei pitäisi ei olisi saanut sivuuttaa no valiokunta ei näin ole tehnytkään kiitos siitä alkoholihan on huomattava sosiaalisten ongelmien ja terveysongelmien syy

kulutuksen kasvu lisää haittoja myös käyttäjän läheisille ja perheenjäsenille kuin totesin erityisesti nämä haitat näkyvät suoraan ja välillisesti lasten hyvinvoinnissa alkoholinkulutuksen kasvu kasvattaa myös sosioekonomisia terveyseroja ja niin kuin olemme jatkuvasti saaneet tutkimustietoa tilanne on ikääntyvien ihmisten kohdalla niin että alkoholin lisääntyvä kulutus on huolestuttava ja viime vuosina merkittävästi voimistunut trendi sitten vielä tämä alkoholilaki tulee perustelujen mukaan lisäämään myös ihmisten turvallisuuteen liittyviä haittoja sehän on tullut korostetusti esille keskustelussa kun on todettu että pitää sitten saada

poliisin virkaa ja tulliin virkanaisia ja ja miehiä siinä on nyt monia tämmöisiä säännösmuutoksia jotka lisäävät järjestyshäiriöitä pahoinpitelyjä onnettomuuksia erityisesti vähentävät liikenneturvallisuutta nämä ovat seurauksia erityisesti siitä että lisäämällä juuri alkoholin vähittäismyyntiä kulutusta siirretään koteihin ja kaduille tämä luku jos tässä nyt olisi kaj kunnas urheiluruudussa ja näyttäisi avainlukuja olisi kolmesataaviisikymmentä viiva viisituhatta viisituhatta myymälää

sitten saa saa alkoholia joten totta kai se sitten näkyy tämä viittaus kestävyysvajeeseen oli mielenkiintoinen asia

tämä on erinomaisesti todettu opposition vastalauseessa kun viitataan siihen että sosiaali ja terveydenhuollon poliisin ja pelastustoimen

kasvavat sairastavuus ja kuolleisuus lisääntyvät lisääntyvät ja työkyky ja työteho heikkenevät tämäkin kannattaa pitää mielessä mutta arvoisa puhemies sosiaalidemokraatit eivät nyt ainakaan tässä yhteydessä ole yksin ei liike me olemme myöskin kyllä kyllä kyllä liike ja ja tässä hallituksen esityksessähän on on myöskin sitten näitä positiivisia asioita että laajennetaan näitä ravintoloitten aukioloaikoja luodaan itsenäisille pienpanimoille lisämahdollisuuksia helpotetaan ravintoloiden omien tarjousten mainontaa sallitaan ravintoloiden yhteiset anniskelualueet ja kevennetään anniskelulupamenettelyä merkittävästi

itse asiassa monet byrokratiaa ja ja se on tietysti erinomaisen tärkeätä tältä osin minä luulen että meillä kaikilla on aika yhteinen näkemys vaikka kieltämättä osa osa näistä sitten vaikuttaa tietysti alkoholin käytön lisääntymiseen mutta kaikkea ei voi ei voi saada ja aina ei voi voi voittaa vaan vaan pitää tietysti modernisoida jälkeenjäänyttä lainsäädäntöä lopuksi vielä tästä etämyynnistä mistä nyt on keskusteltu paljon

etämyynnin salliminenhan tarkoittaisi alkon monopolille että syntyisi rinnakkainen vähittäismyyntikanava ja niin kuin täällä on todettu se johtaisi alkon monopolin purkamiseen ja lopulta sitten alkoholikaupan yksityistämiseen suomessa ja minä sanoisin kyllä näin että tämä on ihan megaluokan kysymys edustaja heinäluoma tuossa monta monta tuntia sitten totesi että tämä on tämmöinen ei mikään hevosen kokoinen asia vaan vaan elefantti en nyt

kuvaus on on mutta jotain se niin kuin kertoo etämyynnissä esimerkiksi ikärajojen markkinointipykälien veronkannon ja harmaan talouden valvonta on on vaikeaa sen takia arvoisa puhemies olen myöskin itse vahvasti sitä mieltä että tärkein asia eduskunnalle meille on alkon yksinoikeudellisen aseman turvaaminen ja sen vuoksi tämä etämyynti tulee kieltää yksiselitteisesti ja näin olen ymmärtänyt että siitä huomenna tai tänä aamuna sitten muutaman tunnin päästä tehdään tehdään tällainen pykälämuutos että eiköhän sitä äänestetä sitten isolla joukolla

arvoisa

ravintoloiden osuus kokonaisanniskelusta oli yli kaksikymmentä prosenttia kaksikymmentä vuotta sitten yli kaksikymmentä prosenttia tänä päivänä tuo vastaava osuus on kymmenen prosenttia se on siis puolittunut kahdessakymmenessä vuodessa siis se määrä jonka ravintoloista ostamme alkoholia meidän kokonaisalkoholinkulutuksesta no tämähän totta kai tarkoittaa sitä että myös alan työllisyys on tästä kärsinyt että jos tälläkin hetkellä meillä olisi siis sama osuus ravintola anniskelulla kuin oli kaksikymmentä vuotta sitten ilman edes että meillä kokonaiskulutus olisi kasvanut niin alalla työllisyys olisi noin viisitoistatuhatta henkeä enemmän ja tätä valitettavaa kehitystähän tämä laki ei muuta kun otetaan huomioon että vaikka totta kai niin kuin ihan oikein ravintoloita koskevaa sääntelyä niin samanaikaisesti me annamme edelleen vähittäistavarakaupalle enemmän pelimerkkejä tähän heidän myyntiinsä ja minun mielestäni olisi rehellistä että tämäkin näkökulma täällä hallituspuolueiden suulla tuotaisiin ilmi muutamahan tähän on viitannut ja näinhän se valitettavasti on että se joka tässä voittaa on siis vähittäistavarakauppa ja panimoteollisuus ei niinkään tämä ravintola

samanaikaisesti nyt halutaan tuoda nämä vahvemmat juomat ja poistaa tämä valmistustaparajoite ja siihen kytkettiin tämä alkoholiveron korotus ja missä tämä sadan miljoonan euron alkoholiveron korotus kaikista eniten näkyy niin sehän näkyy juuri siellä ravintoloissa sehän aiheuttaa edelleen sitä että meillä ravintoloissa anniskeltu alkoholi on sen verran hintavampaa että kuluttajat siirtyvät aivan luonnollisesti halvemman jakelukanavan piiriin joka on silloin sitten vähittäistavarakauppa tai matkustajatuonti tältä osin tämä lakiesitys ei muuta tätä valitettavaa kehitystä joka meillä on siis jo kaksikymmentä vuotta jatkunut tämän ansiosta jos ei nyt muuta niin ainakin työllisyys kärsii onkin rehellistä sanoa että kyllähän tämän lakipaketin osalta suosimme nyt enemmän jos nyt hieman kärjistää kalsarikännäämistä ja julkijuopottelua

ja olisi ihan hyvä että tämäkin puoli tässä keskustelussa tuotaisiin ihan rehellisesti ilmi kun muistelee tuota loppukesän ja alkusyksyn keskustelua niin silloin aika monella hallituspuolueen edustajalla oli halua helpottaa nimenomaan ravintoloiden asemaa siinä että tätä ravintola anniskelun

esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkuusi

nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puheenjohtaja esittelen verojaoston puheenjohtajana tämän merkittävän verolain verohallinnon uudistuksen niin sanotun valmis kolmeen hankkeen tämäkin lakiesitys on byrokratian purkamista osaltaan hallituksen esitys kattaa viimeisen osan siitä laajasta uudistuksesta jonka tarkoituksena oli yhtenäistää selkeyttää ja modernisoida kaikkien kantamien verojen verotus muutoksenhaku ja veronkantomenettelyä uudistuksella edistetään lisäksi sähköisiä toimintatapoja ja verotuksen reaaliaikaisuutta mikä näkyy erityisen selvästi nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä taustalla tässäkin on kaikkiaan hallitusohjelmaan kirjattu tavoite tehostaa verohallinnon toimintaa parantaa verovelvollisten oikeusturvaa ja tiedonsaantia sekä keventää hallinnollista puhemies voi sanoa että tämä tekee veronmaksajan elämän paljon helpommaksi toisaalta kun tämä vapauttaa resursseja myöskin verohallinnossa tämä tekee niiden elämän vaikeaksi jotka eivät halua veroja rehellisesti maksaa lainsäädäntömuutokset on kytketty tarkoituksenmukaisuus ja kustannussyistä ajallisesti niin sanottuun valmis hankkeeseen jossa verohallinnon koko tietojärjestelmä ja infrastruktuuri uudistetaan ja on uudistettu ja otetaan käyttöön vaiheittain kaksituhattakuusitoista viiva kaksituhattayhdeksäntoista muutokset koskevat useita lakeja tuloverotusta tonnistoverotusta kiinteistö ja varainsiirtoverotusta sekä perintö pääosin lakien on tarkoitus tulla voimaan ensimmäinen viidettä kaksituhattakahdeksantoista osan ensimmäinen yhdettätoista kaksituhattayhdeksäntoista

valtiovarainvaliokunta on siis todennut verojaoston esityksestä että esitys on poikkeuksellisen laaja ja merkittävä asia ja hankekokonaisuus ja sitä pitää tarkastella tästä lähtökohdasta kantavana ajatuksena on ollut pyrkimys selkeyttää sääntelyä yhtenäistää menettelyä eri verolajien kesken sekä nopeuttaa ja kehittää verotusprosesseja uuden tietojärjestelmän ja sähköisen asioinnin kehityksen myötä on tämän valmis hankkeen kaikissa kolmessa vaiheessa johdonmukaisesti ilmaissut tukensa uudistukselle ja puoltaa myös tämän esityksen perusratkaisuja

verotuksen päättyminen nykyistä aikaisemmin varhentaa myös veronpalautusten ja jäännösverojen maksuajankohtia kun veronpalautus maksetaan nykyisin joulukuussa kuten tiedämme pääosa niistä maksettaisiin jo elokuussa joulukuulle jäisi maksettavaksi maksettavaksi ehkä vain noin parisataa miljoonaa euroa kaikkiaan noin kahden pilkku kolmen miljardin vuosittaisesta palautusmäärästä muutokset mahdollistavat toisaalta myös sen että veronsaajat voivat saada heille kuuluvat osuudet nykyistä aikaisemmin verotuksen päättyminen verovelvolliskohtaisesti tasaisi myös kunnille tehtävien tilitysten jakaumaa eri kuukausien välillä muutos näkyy erityisen selvänä kiinteistöverotuksessa jonka tuotoista noin puolet eli kahdeksansataaviisikymmentä miljoonaa euroa voidaan tilittää sitten jatkossa kuntaveronsaajalle nykyistä aikaisemmin tässä oleellista on siis verotuksen päättyminen nyt verovelvolliskohtaisesti verotuksen reaaliaikaisuuden keskeinen elementti on se että verotus päättyy mahdollisimman pian sen jälkeen kun se on toimitettu koska valtaosalle tulo ja kiinteistöverovelvollisuus valmistuu käytännössä jo kesäkuussa pienehkölle joukolle heinä lokakuussa verovelvolliskohtaiselle päättymisajalle on siten selkeät perusteet

esityksessä uudistetaan merkittävällä tavalla myös sitä sääntelyä joka koskee nykyistä veronkorotusta eli ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönnistä aiheutuvia sanktioita jatkossa seuraamus jakautuisi kahteen osaan niin sanottuun myöhästymismaksuun ja veronkorotukseen osassa tapauksia nykyisen veronkorotuksen sijasta määrättäisiin siis jatkossa myöhästymismaksu ratkaisevaa tässä olisi antaako

verovelvollinen tai korjaako hän omasta aloitteestaan muun laiminlyöntinsä ennen verotuksen päättymistä tämä jako korostaa laiminlyönnin vakavuutta ja vaikuttaa sanktion määrään sekä siihen miten tapausta on kokonaisuudessaan arvioitava verotuksen päättymishetki on tässä suhteessa merkityksellinen myös siksi että silloin täyttyy myös mahdollisen verorikoksen tunnusmerkistö kun uudistuksen tarkoituksena on edistää verotustietojen saantia oikea aikaisesti ja oikean sisältöisinä se kannustaa verovelvollista korjaamaan itse virheellisiksi tai puutteellisiksi tietämänsä tiedot tämä vähentää moninkertaista työtä ja kerryttää verotulot jo alun perin oikeamääräisinä lisäksi sanktiojärjestelmä yhtenäistetään mahdollisimman pitkälle

oma aloitteisia veroja koskevan seuraamusjärjestelmän kanssa uudistuksen toinen kantava ajatus on ollut täsmentää sääntelyä niin että seuraamusten perusteet olisivat nykyistä kaavamaisempia ja objektiivisempia verotuksen ennakoitavuus on tällä vaalikaudella ollut keskeinen periaate ja se on veronmaksajan kannalta tärkeä periaate nämä periaatteet kaventaisivat siten viranomaisten harkintavaltaa ja olisivat entistä ennakoitavampia ja systemaattisempia näistä syistä niiden on arvioitu olevan myös nykyistä

määrättäisiin puolestaan silloin kun verovelvollinen ei anna veroilmoitusta tai korjaa oma aloitteisesti veroilmoituksessa olevaa puutetta tai virhettä ennen verotuksen päättymistä korotus olisi kaksi prosenttia lisätyn tulon määrästä mutta sitä voitaisiin korottaa tai alentaa erityisillä perusteilla vaihteluväli olisi kaikkiaan nolla pilkku viisi viiva kymmenen prosenttia nykyisten säännösten muutostarve on ilmeinen kun otetaan huomioon se karkea rakenne ja siihen liittyvä laaja harkintavalta mikä nykyisin on vaikka säännöksen säännöksen soveltaminen perustuu laillisuusharkintaan yhdenvertaisen kohtelun vaaliminen käytännössä on varsin haastavaa epäsuhta voimassa olevan lain ja käytännön välillä on siis suuri perustuslakivaliokunta on todennut lausunnossaan että hallinnollisissa seuraamuksissa on kysymys julkisen vallan käytöstä laissa on säädetty sen vuoksi täsmällisesti ja selkeästi muun muassa maksuvelvollisuuden ja maksun suuruuden

veronkorotussäännökset täyttävät valiokunnan mielestä edellä olevat täsmällisyyden selkeyden ja oikeasuhtaisuuden vaatimukset valiokunta puoltaa näistä syistä ehdotettuja veronkorotusasteikkoja sellaisinaan myös tässä yhteydessä on syytä korostaa että asteikkoa on tarkoitus soveltaa koko alaltaan mukaan lukien myös kymmenen prosentin taso totean vielä että kun veroja jää maksamatta niin meillähän peritään myöskin korko joka on seitsemän prosentin pinnassa joka on nykyisellään todella korkea korko laiminlyönnin arvioinnissa on perusteltua luopua tuottamusasteen arvioinnista tällainen rikosoikeudellinen syyllisyysarviointi sopii ylipäänsä huonosti hallinnollisen ratkaisun tekoon ja verotuksen kaltaiseen massamenettelyyn valiokunta kuitenkin korostaa sitä että veronkorotus on myös jatkossa rangaistusluonteinen rangaistusluonteinen seuraamus mikä ilmenee muun muassa perustuslakivaliokunnan lausunnosta sitä tulee ottaa siis huomioon myös rikosoikeudellisen seuraamuksen mahdollisuus tätä rajaa sääntelee vuonna kaksituhattakolmetoista voimaan tullut laki erillisellä päätöksellä määrättävästä vero tai tullirikoksesta eli kaksoisrangaistavuuden sisältävä niin sanottu ne bis laki säännös on yhdistetty asiantuntijakuulemisessa valiokunnan mielestä perusteettomasti niin sanottuun tehokasta katumista koskevaan sääntelyyn siitä ei ole kuitenkaan kysymys nyt edes välillisesti eikä sellaiseen menettelyyn oikeuttavaa erityislakia ole edelleenkään voimassa sellainenhan on muun muassa ruotsissa ilman nimenomaista sääntelyä tällainen menettely ei siis olisi laillista kuten todettu verotuksen

ja edellä mainittu ne bis laki luovat selvän toimintakehikon niissä tilanteissa joissa veronkorotuksen sijasta on velvollisuus harkita asian siirtämistä rikosprosessiin

puhemies valiokunnassa on tätä lakia käsitelty varsin perusteellisesti neljä kertaa kuultu verohallinnon asiantuntijoita

pohjalta on mietintö syntynyt mietintö ei ole yksimielinen vaan siihen sisältyy vastalause

arvoisa puhemies

viimeinen valmis kolmas osa on reilut kolmesataa sivua sisältyy kuitenkin pienenä yksityiskohtana seuraamusmaksujen muutoksia joihin liittyy eräitä ongelmia lisäksi lakiesityksessä ei ole riittävällä tavalla huomioitu sitä miten veronkorotuksilla ennaltaehkäistään laiminlyöntejä nämä puutteet edellyttäisivät toimenpiteitä joilla varmistettaisiin ennen kaikkea se että verotuksen laiminlyönteihin liittyvät seuraamusmaksut ja muut seuraamukset olisivat riittäviä raskaimpien laiminlyöntien ennaltaehkäisemiseksi veronkorotusten muutokset voivat heikentää tätä niin kutsuttua yleisestävyyttä ja antaa viestin siitä ettei eräitä verotukseen liittyviä raskaita laiminlyöntejä pidetä kovinkaan tuomittavina tällaisen viestin antamista on on syytä välttää puhemies hallituksen lakiesitys muuttaisi veronkorotusten määräämistä kaavamaisemmaksi laissa säädettäisiin verotuksen taso nykyistä täsmällisemmin jolloin viranomaisten harkintavalta kapenisi samalla parannettaisiin seuraamusten ennustettavuutta joka sitten osaltaan voisi ennaltaehkäistä laiminlyöntejä tätä kaikkea täsmentämistä voidaan pitää kannatettavana veronkorotusten ja muiden seuraamusmaksujen kaavamaisempi määrääminen johtaisi kuitenkin niiden tason muutoksiin joissakin tilanteissa veronkorotukset laskisivat ja joissakin nousisivat verrattuna nykytilanteeseen tämä seuraus on sisäänrakennettu hallituksen esitykseen vaikkei sen nimenomaisena tarkoituksena olekaan muuttaa nykytilannetta esimerkiksi lievimmistä laiminlyönneistä maksettava myöhästymismaksu olisi yleensä alempi kuin vastaavista laiminlyönneistä nykyisin määrättävä veronkorotus niinpä onkin aiheellista arvioida sitä mitä vaikutuksia seuraamusmaksujen muutoksilla olisi veronkorotusten niin kutsuttuun yleisestävyyteen eräissä tilanteissa veronkorotusten alentaminen antaa väärän signaalin veronkorotus on hallinnollinen sanktio jolla on tarkoitus rangaista laiminlyönnistä ennen kaikkea tarkoituksena on ennaltaehkäistä laiminlyöntejä sillä veronkorotuksen uhka ohjaa verovelvollisia toimimaan oikein se myös

lainsäätäjältä verovelvollisille viestin siitä millainen toiminta on epätoivottavaa tästä näkökulmasta voidaan pitää ongelmallisena että veronkorotusten taso laskisi todennäköisesti eräissä tilanteissa huomattavasti nykyisestä nämä tilanteet ovat sellaisia joissa veronkorotus määrätään verotuksen oikaisun yhteydessä esimerkiksi verotarkastuksen seurauksena hallituksen esityksen mukaan näissä tilanteissa veronkorotusten yhteismäärä laskisi kolmestatoista miljoonasta eurosta seitsemään miljoonaan lasku koskisi pääosin yrityksiä joilla veronkorotukset puolittuisivat viiteen miljoonaan hallituksen esityksessä on todettu että arviot ovat viitteellisiä silti on ilmeistä että veronkorotukset nimenomaisesti laskisivat tämä on todettu myös hallituksen esityksessä verotuksen oikaisussa määrättävän veronkorotuksen keskimääräinen taso alenisi kaikilla verovelvollisuusryhmillä ongelmallista on se että veronkorotusten alentuminen koskisi muun muassa systemaattista aggressiivista verosuunnittelua koskevia tapauksia joissa järjestelyt on katsottu verotusmenettelystä annetun lain pykälässä tarkoitetuksi veron kiertämiseksi hallituksen esityksen kolmannenkymmenennentoisen a pykälän toisen momentin mukaan veronkiertämistilanteissa voitaisiin määrätä korotettu veronkorotus ainoastaan jos laiminlyönti on toistuvaa tai verovelvollinen osoittaa muuten ilmeistä piittaamattomuutta verotusta koskevista koskevista velvoitteista mutta hallituksen esityksessä ei ole tarkasti määritelty mitä ilmeisellä piittaamattomuudella tarkoitetaan siinä on kuitenkin todettu ettei veron kiertäminen tai euromääräisesti suuri laiminlyönti edellytä välttämättä korotettua veronkorotusta näissä tilanteissa voidaan siis määrätä myös perustasoinen nykyistä alempi veronkorotus hallituksen esityksessä ei ole myöskään täsmennetty milloin veronkorotus määrätään esimerkiksi kolmen milloin viiden ja milloin kymmenen prosentin suuruisena vaikutusarviossa on kuitenkin oletettu että merkittävimmissä laiminlyönneissä määrätään yleensä kolmen prosentin veronkorotus tämän vuoksi on todennäköistä että kynnys määrätä veronkorotus kolmea prosenttia suurempana nousee hyvin korkeaksi kynnystä nostaa osaltaan se ettei veronkiertämistä pidetä esityksessä välttämättä ilmeisenä piittaamattomuutena kuten äsken totesin josta määrättäisiin siis edes kolmen prosentin veronkorotus edellä olevista syistä laki ei hallituksen esittämässä muodossaan vastaa täysin sille asetettuja tavoitteita korkeampien veronkorotusten osalta laki on epämääräinen eikä viranomaisten harkintavaltaa ohjattu riittävästi

ei tämä on kaksituhattakaksikymmentä luvun henkeä koska euroopassa ja maailmassa veronkiertoon ja aggressiiviseen verosuunnitteluun suhtaudutaan huomattavasti ankarammin kuin edustaja ala nissilän edellisellä eduskuntakaudella

niissä tilanteissa joissa joissa verotusta vältetään systemaattisesti tai vakavan huolimattomuuden vuoksi veronkorotusten taso tulee todennäköisimmin laskemaan esimerkiksi veron kiertämistä koskevan veromenettelylain kahdennessakymmenennessäkahdeksannessa pykälässä olevan säännöksen veromenettelylain kahdennenkymmenennenyhdeksännen pykälän peitellyn osingon säännöksen taikka veromenettelylain kolmannenkymmenennenensimmäisen pykälän siirtohinnoitteluoikaisun soveltamiskynnys on hyvin korkea siksi niitä sovelletaan yleensä vain tilanteissa joissa verovelvollisen laiminlyönti on ilmeinen systemaattisen verovälttelyn ja muiden raskaampien laiminlyöntien ennaltaehkäisemiseksi olisi keskeistä että niissä kiinni jäämisen veronkorotukset olisivat riittävällä tasolla hallituksen esityksestä käy ilmi että veronkorotusten perustaso räikeimmissä tapauksissa on jo nyt noin puolet esimerkiksi ruotsin tasosta ja hallituksen esityksen seurauksena se laskisi siitä entisestään ehdotamme siis että veromenettelylakiin lisätään uusi a pykälän kolmas momentti jossa määritetään perusteet sille miten veronkorotus määräytyy rangaistusasteikon sisällä lisäksi momentissa määritetään milloin verovelvollisen toimintaa voidaan pitää ilmeisenä piittaamattomuutena josta piittaamattomuutena josta tulee määrätä korotettu veronkorotus on aiheellista täsmentää verotusmenettelystä annetun lain korotettuja veronkorotuksia siten että laissa määritellään tarkemmin milloin korotettu veronkorotus määrätään ja minkä suuruisena se määrätään näin ollen esitämme lakiin kolmea pykälämuutosta näihin kohtiin tavoitteena on se että että veronkorotusten ennaltaehkäisevyys ja yleistävyys paranee vielä pari sanaa puhemies oma aloitteisesta verotuksesta on tarkoituksenmukaista että oma aloitteinen korjaaminen otetaan huomioon veronkorotusta alentavana tekijänä nykyään alennetuksi veronkorotukseksi on kuitenkin määrätty pääsääntöisesti puolet normaalista veronkorotuksesta kun hallituksen esityksessä ollaan alentamassa sitä neljäsosaan näin suurta alennusta ei voida pitää perusteltuna sillä se heikentäisi veronkorotuksen laiminlyöntejä ennalta ehkäisevää vaikutusta tämä voisi lisätä laiminlyöntejä ja aiheuttaa siten myös turhia veroriitoja ottaen huomioon esittämämme korotukset veronkorotusten olisi syytä olla oma aloitteisissa oikaisuissa myös korkeampi kuin hallitus esittää tällöin annettaisiin riittävä signaali siitä että verovelvollisen oma aloitteinen toiminta otetaan huomioon seuraamuksia lieventävänä tekijänä

olennaista on myöskin se että verohallinnolla on täsmällinen käsitys siitä milloin veronkorotukset eivät riitä vaan tapaukset on vietävä rikosilmoituksina tutkintaan rikosilmoituksen tekeminen on osaltaan riippuvainen verohallinnon sisäisistä menettelyistä ja asiaa käsittelevän virkailijan osaamisesta viime vuosina tilanne on huomattavasti parantunut osittain johtuen julkisesta keskustelusta joka on liittynyt rikosilmoitusten koettuun liian korkeaan kynnykseen verohallinnon tekemien rikosilmoitusten määrä on liki kaksinkertaistunut neljästäsadastaneljästäkymmenestäkolmesta seitsemäänsataankahdeksaankymmeneenneljään vuosina kaksituhattakolmetoista

kaksituhattakuusitoista

on mahdollista että rikosilmoituksia ei siis aiemmin tehty silloin kun olisi ollut rikosepäilyn aihetta siksi on äärimmäisen tärkeätä että että tämä parannusten tie jatkuu eikä riskiä entisestään lisätä lainsäädäntö antaisi mahdollisuuden nivoa paremmin yhteen verohallinnon poliisin ja syyttäjäviranomaisten yhteistyötä tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista puuttua näitä koskevaan lainsäädäntöön arvoisa puhemies esitän edellä olevan perusteella käsittelyn pohjaksi vastalauseen yksi sisältämiä pykälämuutoksia

tämä hallitushan on kunnostautunut todellakin sillä että se tarjoili meille

aiemmin torstaina keskeytynyttä yleiskeskustelua ulkoasiainministeriön pääluokasta kaksikymmentäneljä

arvoisa puhemies suomen ulko ja turvallisuuspolitiikan päämäärä on vahvistaa suomen kansainvälistä asemaa turvata itsenäisyytemme ja alueellinen koskemattomuus sekä parantaa ihmisten turvallisuutta ja hyvinvointia nämä ovat erittäin tavoiteltavia tarvitaan meistä jokaista kuten olemme huomanneet itämeren alueellakin tilanne on muuttunut ja se aiheuttaa huolta kansainvälinen turvallisuustilanne on eurooppalaisestakin näkökulmasta heikentynyt mielestäni eun tulisi keskittyä oleelliseen koska sillä ei ole edes omaa yhteistä puolustusta mielestäni eun tulisi keskittyä enemmän hallitsemattoman muuttoliikkeen sekä terrorismin ja radikalisaation uhkan vähentämiseen suomi on tässä asiassa vain pieni mutta kuitenkin tärkeä toimija maa muiden joukossa ulkoasiainhallinnon toimintamenoihin esitetään kaksisataayhdeksäntoista miljoonaa euroa huoli henkilöstön turvallisuudesta ja ja jaksamisesta alueilla joilla uhkataso on korkea on aiheellinen mutta samalla laaja ja toimiva edustustoverkko on suomelle erittäin tärkeä panostuksia niihin maihin joiden poliittinen tai taloudellinen merkitys suomen kannalta kasvaa on tehtävä jatkossakin pidän tärkeänä että suomen puheenjohtajuus arktisessa neuvostossa sujuu hyvin ja jatkuu vuoteen kaksituhattayhdeksäntoista arktisen neuvoston puheenjohtajuutta hyödynnetään niin neuvoston aseman vakiinnuttamisessa kuin suomen kansallisten intressien eteenpäin viemisessä mielestäni tähän puheenjohtajuuteen tulisi panostaa vieläkin enemmän onhan tämä kuitenkin suomelle ainutlaatuinen hetki profiloitua arktisten alueiden osaajana tässä saadaan kaikki arktisten alueiden maat saman pöydän ääreen alueelliseen yhteistyöhön osallistumisen tulee olla suomelle tärkeä keino edistää vakautta kestävää kehitystä ja talouskasvua niin itämeren kuin barentsin alueella sekä arktisella alueella toiminnassa tulee painottaa pohjoisen ulottuvuuden politiikkaa ja monipuolista yhteistyötä pohjoisissa alueneuvostoissa sekä suomen arktisen neuvoston puheenjohtajuutta tukevia hankkeita pidän hyvänä että tähän tarkoitukseen esitetään yhden pilkku kahdeksan miljoonan euron määrärahaa pidän hyvänä myös että valtiovarainvaliokunta lisäsi sataviisikymmentätuhatta euroa radikalisoitumisen ja terrorismin vastaiseen viestintään elleivät viestintä ja tiedustelu toimi aiheuttaa se vaikeuksia koko toiminnalle suomi on sitoutunut ykn kestävän kehityksen agenda kaksituhattakolmekymmentän toimeenpanoon varsinaiseen kehitysyhteistyöhön esitetään ensi vuodelle neljätoista pilkku seitsemän miljoonaa euroa enemmän kuin vuonna kaksituhattaseitsemäntoista mielestäni tämä on perusteltua alueellisesti suomi panostaa afrikkaan mikä on perusteltua muun muassa muuttoliikkeen hillitsemiseksi suomi kiinnittää erityistä huomiota tyttöjen ja naisten oikeuksiin mukaan lukien lisääntymisterveys tämä on erittäin tärkeä ja oikea panostus kehitysyhteistyön tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen tulee kiinnittää jatkossakin entistä enemmän huomiota tulee mennä oikeisiin kohteisiin ja todelliseen tarpeeseen

arvoisa puhemies haluan vielä näin

tähän ulkoministeriön hallinnonalaan tässä budjettikirjassa ehdotetaan varsinaiseen kehitysyhteistyöhön noin viisisataaviisikymmentä miljoonaa euroa ja ja kehitysyhteistyöhön kokonaisuudessaan kahdeksansataakahdeksankymmentäkuusi miljoonaa nyt kun talous on kasvussa suomen kehitysyhteistyön bruttokansantuotteen osuus laskee arvioiden mukaan suomen kehitysyhteistyö on ensi vuonna noin nolla pilkku kolmenkymmenenkahdeksan prosentin tasolla siis kaukana siitä tavoitteesta nolla pilkku seitsemän johon me olemme sitoutuneet vaikka nyt pikkaisen kehitysmäärärahoja nostetaan ne leikkaukset mitä tämä hallitus teki alkukaudesta olivat niin rajuja että todellakin olemme kaukana tavoitteesta olen ymmärtänyt että hallitus on kuitenkin edelleen sitoutunut tuohon tavoitteeseen ja ja haluaa siitä pitää pitää kiinni mutta kyllä tällä tahdilla menee vuosikymmeniä ennen kuin me pääsemme tuohon prosenttiin ja siksi olisi äärimmäisen tärkeää että hallitus tekisi nyt selvän tiekartan kuinka tähän prosenttiin aiotaan päästä ja tämä hallitus ja tulevat hallitukset siihen sitoutuisivat huolestuttavaa on myös se että suomen kaikkein köyhimmille maille elikkä niin kutsutuille ldc maille antaman avun osuus bruttokansantuotteesta on vähentynyt ja rahoitus jää vain nolla kuuteentoista prosenttiin vaikka me olemme ykssa sitoutuneet siihen että annamme näille kaikkein köyhimmille maille nolla pilkku kahden prosentin osuuden me olimme tässä tasossa ja tämän ylikin vielä vuonna kaksituhattaviisitoista jolloin suomi antoi kehitysapua nolla pilkku kaksikymmentäkaksi prosenttia bruttokansantuotteesta näille kaikkein köyhimmille maille ja tähän meidän pitää pyrkiä

no

kelle suomi sitten antaa apua on ehkä aika hämmentävääkin huomata että suurin yksittäinen maa johon suomi antaa kehitysapurahojaan on suomi itse suomi

viime vuonna sadankahdeksantoista miljoonan euron edestä suomelle itselleen kun apua suomelta saanut maa oli afganistan jolle suomi antoi kaksikymmentäseitsemän miljoonaa euroa ja sitten nepal miten tämä on sitten mahdollista se johtuu siitä että että suomi on on vähän kikkaillut näitten rahojen kanssa sillä tavalla että että leikkaukset eivät olisi näyttäneet ihan niin pahoilta kuin mitä ne olivat ja nämä satakahdeksantoista miljoonaa euroa käytetään täällä suomessa niihin kuluihin mitkä pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta siis suomessa syntyviin kuluihin tämä kehitys on kyllä varsin huolestuttava ja toivoisin että että me antaisimme sitä apua ihan aidosti sinne missä sitä tarvitaan ja sinne missä ovat esimerkiksi nyt pakolaiskriisiin liittyvät juurisyyt eikä niin että me käyttäisimme näitä kaikkein köyhimmille tarkoitettuja rahoja täällä kotimaassa no me tiedämme että hallitus leikkasi varsin rajusti järjestöiltä kehitysyhteistyötä siitäkin huolimatta että näissä evaluaatioissa on todettu että järjestöt tekevät työtään hyvin kustannustehokkaasti ja järjestöt pystyvät hyvin vaikeissakin olosuhteissa toimimaan niin että saavat hyviä tuloksia vain noin seitsemän prosenttia kaikesta suomen kehitysyhteistyöstä menee nykyään kansalaisjärjestöille sen sijaan entistä enemmän rahaa menee

finanssisijoituksiin kehitysyhteistyön finanssisijoituksen finanssisijoituksen momentille ensi vuoden budjetistakin myönnetään satakolmekymmentä miljoonaa joka on viisitoista prosenttia kaikesta tämä voi olla sinänsä perusteltua mutta myös näiltä rahoilta tulee vaatia samaa tuloksellisuutta läpinäkyvyyttä ja ihmisoikeuksien edistämistä kuin

yhden asian vielä todeta kun tässä ei ei taida kovin pitkää puheenvuorolistaa olla niin niin haluan nostaa esiin nämä kansalaisjärjestöjen tuet jotka on annettu järjestöjen viestintä ja ja globaalikasvatukseen nythän tässä budjetissa esitetään että nämä rahat siirrettäisiin summaa ei sinänsä pienennetä ulkoministeriöstä

se mikä tässä on huolestuttavaa on se että sitten sieltä rahoja saisivat hakea kunnat ja oppilaitokset silloin tämä globaalikasvatustyö suuntautuisi pelkästään kouluihin nyt järjestöt ovat kuitenkin pystyneet monipuolisemmin käyttämään näitä rahoja ne ovat käyttäneet niitä myös kouluihin ja aivan varmasti myös jatkossa käyttäisivät mutta sen lisäksi ne ovat tehneet myös erilaista kampanjointia mediaviestintää on tehty globaalia vapaaehtoistoimintaa niiden avulla ja olisi äärimmäisen tärkeätä että se olisi jatkossakin mahdollista siksi tätä siirtoa olisi kyllä syytä harkita ja palauttaa ne rahat mieluummin sinne ulkoministeriön

tulisi jatkossakin olla näin se olisi paljon tehokkaampaa monipuolisempaa ja saavuttaisi suuremman osan myös oppilaista

arvoisa puhemies kehityspolitiikkamme kärkenä on tyttöjen ja naisten aseman parantaminen ja suomi tukeekin toiminnallaan muun muassa sitä että yhä useammat tytöt ja naiset tuleva tietoisiksi oikeuksistaan mukaan lukien seksuaalioikeudet ja seksuaaliterveys joilla on yhdessä

koulutuksen kanssa vaikutuksia myös väestönkasvun hillitsemiseen esimerkiksi afrikassa arvioidaan että väestö tulee yli kaksinkertaistumaan ja ja tällä hetkelläkin yli viisikymmentä prosenttia väestöstä taitaa olla siellä alle kaksikymmentäviisi vuotiaita

kun siihen lisätään vielä se että se nuorisotyöttömyys on ihan ihan on ihan äärimmäisen suurta niin niin ymmärretään mikä paine siellä on sille maastamuutolle viittaan siihen mitä sanaa helsingin yliopistossa meillä valtiotieteellisessä lehtori käytti se maastamuutto on siellä vain kerta kaikkiaan nuorison selviytymisstrategiana

on tänä päivänä yhä selkeämpi linkitys toisiinsa euroopassakin ja toivon mukaan täällä suomessakin ymmärretään se kuinka tärkeää on että me vakautamme ja kehitämme niitä alueita jotta ihmisille ei ei tulisi sitä tarvetta tarvetta lähteä lähteä pois kotimaastaan siten nämä panostukset sekä kehitysyhteistyöhön ja aiemminkin olen maininnut että myös finnfund tekee erinomaisen tärkeätä työtä

jolla myös tuetaan sitä että että yhteiskunta on semmoinen että sinne uskaltavat yritykset investoida eikä tarvitse pelätä sitä että varastetaan omaisuutta tai tapetaan henkilökuntaa ovat kokonaisuus meidän pitää turvata ja ja kehittää näitä maita joista tätä valtavaa painetta on sitten eurooppaankin tulossa

puhemies pidän hyvänä että hallitus on ehdottanut kolmensadantuhannen euron korotusta yhdenvertaisuusvaltuutetulle maasta poistamisten valvontaan nämä tehtävät tulevat seuraavien vuosien aikana lisääntymään kun hallintotuomioistuimissa olevat kielteiset turvapaikkaa koskevat on käsitelty pyydän myös huomioimaan jo ennakolta sen että mikäli poliisien määrää saadaan toivottavasti joskus lisättyä se tulee huomioida myös koko oikeusministeriön hallinnonalalla lisärahoitustarpeena rahoitusta tulee lisätä niin tuomioistuimiin oikeusapuun syyttäjälaitokseen kuin rangaistusten täytäntöönpanoonkin käräjäoikeuksien rakennemuutos on merkittävä ja kipeä muutos tavoitteena on turvata lainkäytön laatu tuomioistuimien toimintakyky käräjäoikeuksien toimintaympäristön muuttuessa ja taloudellisten reunaehtojen tiukentuessa muutoksen myötä oikeusturvan alueellinen saatavuus ja oikeudellisten palveluiden tarjonta riittävänä näiden tavoitteiden tulee myös toteutua ettei käy kuin liikkuvaa poliisia lakkautettaessa ettei mitään todellisia kuuden miljoonan säästöjä tullutkaan liikennevalvonta kylläkin väheni erityisesti raskaan liikenteen osalta pidän hyvänä että ensi vuodelle rikosseuraamuslaitokselle osoitetaan kolmensadanseitsemänkymmenenkahdeksantuhannen euron lisäys joka on tarkoitettu väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ääriliikkeiden tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn vankiloissa

arvoisa puhemies rangaistusmääräysten käyttöalan laajentaminen säästää ensi vuonna nolla pilkku neljä miljoonaa euroa tämä toteutetaan siirtämällä tehtäviä syyttäjältä poliisille sakkomenettelyä ehdotetaan laajennettavaksi rattijuopumuksiin siirtämällä ajokiellon määrääminen kokonaan poliisille tämä ehdotettu muutos nopeuttaisi asioiden käsittelyä ja parantaisi oikeuden saatavuutta täydentävässä talousarvioesityksessä oikeusrekisterikeskuksen toimintamenoihin on tehty vajaan nolla pilkku viiden miljoonan euron korotus lisäys on tarkoitettu viranomaistoiminnan tietojärjestelmien ylläpito ja kehittämismenoihin

arvoisa puhemies vuoden kaksituhattakahdeksantoista talousarvion ytimessä on sisäinen turvallisuus hyvä hallituksemme huolehtii poliisin suojelupoliisin ja ja rajavartiolaitoksen toimintaedellytyksistä erityiskiitos sisäministeri risikon sinnikkäälle työlle kuitenkin yhä edelleen haastavassa taloustilanteessa koska velkaa vielä täytyy ottaa vaikka muuten on laivan suunta saatukin käännettyä oikeaan suuntaan poliisien määrä ei laske ja kiitos siitäkin tälle hallitukselle kuitenkin kuten poliisiylijohtajakin on meille usein teroittanut poliisien määrä meillä suomessa on pohjoismaisessakin vertailussa pienin suhteutettuna väestömäärään tämä on huolestuttavaa sillä toimintaympäristön muutos on pysyvä fakta meillä on kuitenkin samanlainen yhteiskuntarakenne pohjoismaissa samat haasteet ja suomessa vähemmän poliiseja kuin

että tuiki tarpeellinen tiedustelulainsäädäntö vaatii myös lisäresursointia supolle ja tähän onkin varauduttu se onko se täysin riittävää jää nähtäväksi

sisäministeriön hallinnonalalle esitetään ensi vuodelle määrärahoja yhteensä noin yksi pilkku viisi miljardia euroa hallinto ja turvallisuusjaoston edustajien kulmala kiuru ja hautala vaatimuksesta

saadaan kaksisataaviisikymmentätuhatta euroa huumausaineiden katukaupan valvontaan ja ulkomaalaisvalvontaan kadonneiden henkilöiden tavoittamiseksi kaksisataakaksikymmentätuhatta euroa poliisilaitosten koulupoliisitoiminnan turvaamiseen ja kehittämiseen kohdennettuna eri poliisilaitoksille pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanottoon tarvittava määräraha pienenee sen takia momentti saakin noin neljäkymmentäviisi miljoonaa vähemmän kuin tänä vuonna

arvoisa puhemies sisäisen turvallisuuden resursseista huolehtiminen on koko ensi vuoden talousarvion keskiössä taustalla keväisen kehysriihen painotukset sisäiseen turvallisuuteen ja budjettiriihessä tehdyt päätökset terrorisminvastaisista toimista poliisin suojelupoliisin ja rajavartiolaitoksen operatiiviseen toimintaan panostetaan suomeksi se tarkoittaa enemmän naisia ja miehiä sinne kentälle laittoman maahantulon vastaisen toimintaohjelman toteuttamista jatketaan palauttamispolitiikkaa tehostetaan erityisesti jatkamalla ja kehittämällä laittomasti

oleskelevien ja kielteisen päätöksen saaneiden henkilöiden tehokasta palauttamista eu yhteistyön tukemana pyrkimällä uusiin palautusta koskeviin yhteistyöpöytäkirjoihin ja eun takaisinottosopimuksiin sekä nopeuttamalla rikoksiin syyllistyneiden maasta poistamista tätä työtä olen itsekin tehnyt ja ja haluan muistuttaa siitä että suomen poliisilla niin kauan kuin se pystyy heitä palauttamaan se on aina ollut tehokasta ja laadukasta työtä

arvoisa puhemies siviilikriisihallinnan kotimaan valmiuksien määrärahaa ehdotetaan korotettavaksi kolmellasadallatuhannella eurolla jälleen kerran en voi olla toistamatta sitä että siviilikriisinhallinta on

yksi hyvä keino jolla vaikutetaan niihin juurisyihin mitkä ajavat ihmisiä ihmisiä pakenemaan ja hakemaan turvaa tai parempaa elintasoa kuin heillä kotimaassaan on

edelleen maahanmuuttoviraston lupa asioiden sujuvuus resurssien riittävyys ja asiakaspalvelun ja alueellisen toimipisteverkoston toimivuus toimivuus turvataan

nostan vielä esiin tämän että harmaan talouden torjuntaan ja liikennevalvontaan osoitetaan viisi miljoonaa euroa enemmän kuin tälle vuodelle muistutan siitä että niin hirveitä kuin ne terroristi iskut ovatkin ja suomessakin on nähdäksemme tämmöinen tämmöinen tapahtunut turun tutkinta on kuitenkin vielä kesken mutta kaikki sen jo tunnustavat kuitenkin meillä joka päivä ei nyt ihan joka päivä mutta kuitenkin kuolee liikenteessä ihmisiä ja pysyvästi vammautuu ihan tuossa arjessa sen takia liikennekäyttäytyminen ja ajokunto ovat tärkeitä asioita niitä tulee valvoa poliisin toimesta

arvoisa puhemies tätä sisäministeriön hallinnonalaa käytiin täällä jo torstaina alkuillasta laajasti läpi ministerin ollessa paikalla ja erittäin tärkeä hallinnon ala on eittämättä kyseessä tässä tosiaan edellinen puhuja mainitsi turun terrori iskun iskun joka loppukesästä tapahtui ja kyllähän tämä turvallisuustilanne on suomessa muuttunut siten siten tämä on erittäin tärkeä aihealue mutta pariin seikkaan haluaisin lyhyesti kiinnittää vielä huomiota valiokunnan mietinnössä ensinnäkin tässä todetaan että syyskuun loppuun mennessä turvapaikkahakemuksia on jätetty yhteensä noin viisituhattakolmesataa joista suurin piirtein kolmannes on uudelleen tehtyjä kertaalleen päätöksen saaneiden henkilöiden tekemiä hakemuksia yleisin syy uuteen hakemukseen tämän mietinnön mukaan on ollut kääntyminen kristinuskoon tai usein myös seksuaalisen suuntautumisen vaihtaminen valiokunnan mietinnössä todetaan että saadun selvityksen mukaan tämä on täysin suomalainen ilmiö muissa maissa ei vastaavaa esiinny halusin nyt tämän nostaa tässä esille itseäni hiukan tämä ilmiö mietityttää sitten toisena asiana valiokunta on antanut pienen määrärahan huumausaineiden katukaupan valvontaan hyvä asia että tähän kiinnitetään huomiota kuitenkin summa olisi voinut olla huomattavasti suurempikin aamulehdessä on tänä syksynä mainittu että alaikäisten tekemät huumausainerikokset ovat kaksinkertaistuneet pirkanmaalla neljässä vuodessa haastateltu rikosylikomisario jari kinnunen toteaa että tilastoissa suurin osa huumausaineiden käyttörikoksista jää piilorikollisuudeksi koska resursseja paljastaa niitä ei ole siltikin kun yksi partio teki syyskuun aikana satakaksikymmentäkuusi tuntia kenttävalvontaa niin paljastui viisi törkeää huumausainerikosta neljätoista tavallista huumausainerikosta kaksikymmentäyksi käyttörikosta ja monia muita rikoksia lisäksi partio takavarikoi useita kiloja huumausaineita ja satoja pillereitä joten kyllä tämäkin osoittaa että tähän huumausainerikollisuuden

puhemies edustaja ruoho puhui edellä lisäresursseista verohallintoon se on hyvä asia tärkeä asia ja liittyy jo edellä käsiteltyyn veronkantolakiin verohallinnon pitää olla nimenomaan digitalisoitu moderni ja tehokas niin että kiinni jäämisen riski kasvaa ja silloin siihen tarvitaan myöskin resursseja se ei ole ensi sijassa poliisihomma kun täällä eduskunnassa ymmärretään usein että poliiseja lisäämällä verotukseen saataisiin tehokkuutta se ei ole läheskään niin tehokasta silloin

tärkeä asia ja lopuksi puhemies kiinnitän huomiota siihen että eduskunta on tehnyt eräitä pieniä lisäyksiä näihin pääluokkiin nämä ovat hyviä lisäyksiä myöskin tässä sisäasiainministeriön pääluokassa

arvoisa puhemies edustaja savio nosti esille

samansuuntaista viestiä kyllä ympäri suomea kuuluu semmoisista pikkukylistä kunnista joissa aikaisemmin sitä

on kyllä ihan huomionarvoinen seikka eli kiitos siitä edustaja saviolle että nostit tämän esille sitten mainitsit tästä ilmiöistä näistä turvapaikanhakijoista varmaan ajatuksena on se että onko se sitten tapa välttää sitä maasta poistamista kun sanoo jo vaihtaneensa seksuaalista suuntautumistaan tai kokee

taikka sitten vaihdetaan muslimista kristityksi tällä viikolla olin espoon seurakuntaneuvoston kokouksessa ja kirkkovaltuuston kokouksessa ellen väärin muista se oli seurakuntaneuvoston kokouksessa jossa tämä joo kyllä se oli siinä espoossa on näitä ihmisiä jotka ovat vaihtaneet uskontoa muslimista kristityksi heillä oli kuitenkin semmoinen kokemus että nämä ihmiset ovat aidosti iloisia siitä että ovat löytäneet armollisen jumalan ja he käyvät hyvin usein näissä kirkon tilaisuuksissa päinvastoin kuin me periluterilaiset voisi sanoa näin toisaalta minä olen herkkä uskomaankin sitä koska minä tiedän itse kokemuksesta sen kun olen ulkomailla ollut että että siellä ei ole se sekularisaatio niin vahva kuin meillä täällä täällä pohjoisessa ja euroopassa on jos he vaihtavat uskontoa niin kyllä he saattavat sitten aidosti ollakin kristittyjä